sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajat meillä on kolmen verolain käsittely alkamassa muutama sana näistä yhteisesti ja yleisesti hallituksen verolinjan peruslähtökohta ajatus on se että me kevennämme työn ja yrittämisen verotusta koska suomalainen hyvinvointi voi kasvaa ainoastaan suomessa tehtävästä työstä ja yrittämisestä ja koska ainoastaan menestyvä suomalainen yritys on joka voi työllistää hallitusohjelman tavoitteena on seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste joka on perusta meidän pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpidolle ja myöskin julkisen talouden saattamiselle tasapainoon tämä tavoite edellyttää hallituskauden aikana sadankymmenentuhannen uuden työpaikan syntymistä ja koska on niin että nämä satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa voivat käytännössä syntyä vain suomalaisiin menestyviin yrityksiin ja niistäkin vielä ensisijaisesti pk sektorille hallitus pitää perusteltuna yrittäjävähennystä joka joka suunnataan pk yrityskenttään mikä on selkeä osoitus siitä mitä äsken totesin että hallitus uskoo että vain työntekoa kannustamalla

kannustamalla yritystoimintaan ja riskinottoon suomi voi pärjätä puhemies toinen käsittelyssä oleva esitys on perintöveron keventäminen tämä on linjassa tuon äskeisen kanssa tavoitteena on ennen kaikkea suomalaisen omistajayrittäjyyden tukeminen yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen ja erityisesti tässä on kyseessä silloin myöskin pk sektori kun me mietimme jatkuvasti keinoja miten me saamme uusia yrityksiä suomeen ja startupeja suomeen mikä onkin aivan välttämätöntä meidän pitää kuitenkin kiinnittää huomiota siihen mitä hallitus nyt on tekemässä myöskin olemassa olevien suomalaisten yritysten toiminnan jatkamiseen meillä on edelleenkin tuhansia ellei kymmeniätuhansia suomalaisia perheyrityksiä jotka ovat sukupolvenvaihdostilanteessa ja tämä apu tämä kädenojennus on nimenomaan näihin tilanteisiin jotta tämä tärkeä yritystoiminta pysyisi kotimaassa itse asiassa sukupolvenvaihdos toteutuu me ikään kuin sillä synnytämme aina uuden startup yrityksen koska uusi sukupolvi uusi yrittäjä varmasti haluaa lähteä kehittämään yrityksen toimintaa ja kasvattamaan kasvattamaan yritystä ja saada sen oikealle uralle kolmas verolaki on kiinteistöveron alarajan korotus tällä hallitus haluaa parantaa kuntien taloudellista asemaa ja vahvistaa kuntien kykyä suoriutua niille kuuluvasta meille suomalaisille välttämättömien peruspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta

arvoisa puhemies

apteekkarivähennys tänään arvoisat edustajat saamme todistaa kahden kärjen kaverikapitalismia yhteensä nämä esitykset siirtävät lähes sata miljoonaa veroeuroa kahteen ylimpään tuloluokkaan näitä esityksiä yhdistää se että kumpikaan ei saavuta hallituksen niille asettamia tavoitteita yrittäjävähennys ei auta pienituloisia henkilöyrittäjiä perintö ja lahjaveron alennus ei edistä yritystoiminnan jatkumista saman perheen sisällä valiokunnan on siis syytä hylätä molemmat tekeleet ja säästää verorahoja lähes kaksisataa miljoonaa euroa millä summalla voidaan peruuttaa ammattikoulutuksen rajut leikkaukset myös opiskelijat lapsiperheet ja eläkeläiset löytävät parempaa käyttöä näille aivan syyttä suotta hyväosaisille lahjoitetuille kymmenille miljoonille

perustelunahan on että kun osakeyhtiöt saivat veronalennuksen niin muidenkin on saatava mukaan lukien maatalousyrittäjät ja metsänomistajat tämä tiukka taloudellinen tilanne ei siis ole niin tiukka etteikö sulle mulle eturyhmäpolitiikkaan ole varaa peräti sadankahdenkymmenenkolmen miljoonan euron edestä pääministeri sipilä sanoi että kaikessa olennaisessa yrittäjävähennys koskee pieniä yrityksiä sanoi täällä eduskunnassa kahdeskymmenestoinen päivä syyskuuta että vähennyksestä hyötyvät fysioterapeutit kampaajat suutarit maatalousyrittäjät porotalousyrittäjät vaikkapa kahvilayrittäjät kovaa työtä tekevät kunpa se olisikin totta ikävä kyllä tästä vähennyksestä eivät hyödy fysioterapeutit kampaajat suutarit vaan hyötyjien lista on aivan toinen apteekkarit yksityislääkärit asianajajat kuinka tässä kävi ministeri orpo pienyrittäjille tarkoitettu tuki valuu yhteiskunnan hyväosaisimpien taskuihin kuusikymmentä prosenttia tästä rahapotista eli seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa päätyy suurimpiin tuloluokkiin kuusikymmentä prosenttia seitsemänkymmentäviisi miljoonaa näin on laskenut eduskunnan tietopalvelu pyydän anteeksi apteekkareilta he ovat kunnon väkeä mutta apteekkariliiton tietojen mukaan keskimääräinen apteekkari saa puhtaana käteen viisituhattaseitsemänsataa euroa joka vuosi tekemättä mitään suomen suurituloisin apteekkari saa kaksikymmentäviisituhatta euroa

puolet ansaitsee alle kymmenentuhatta euroa vuodessa nämä pienituloisimmat työn sankarit hyötyvät yrittäjävähennyksestänne yhden bussilipun verran päivässä paluumatka pienyrittäjän pitää maksaa itse arvoisa puhemies harvoin niin harvat ovat saaneet niin paljon työllisyys on sosialidemokraattien tärkeysjärjestyksessä aina ensimmäisenä voitaisiinko siis sietää se että hallitus tuhlaa veronmaksajien rahaa ja antaa sen lahjaksi suurituloisille suomalaisille jos seurauksena on työtä ja kasvua hallitus ehkä luottaa trickle down uskomukseen amerikkalaiseen tyyliin että rikkaita rikastuttamalla joitain murusia tippuu pöydän alle tavallisen kansalaisen ravinnoksi

varmasti muutama kymppi vuodessa ilahduttaa pienituloista parturi kampaajaa mutta ei se houkuttele uusia yrittäjiä eikä se kannusta yrittäjää tekemään lisää työtä sillä hän käyttää jo siihen kaikki vuorokauden kaksikymmentäviisi tuntia vielä vähemmän yksityislääkärin taskuun kilahtavat ilmaiset tonnit kannustavat lisätöihin hän saattaa peräti ajatella että raha sen kuin lisääntyy vaikka ei tee mitään kun on näin höveli hallitus kyllä siitä kansantalous kasvaa mutta ikävä kyllä ei suomen kuudellatuhannella eurolla kustantaa mukavasti lomamatkan vaikka sansibarin safarille tässä ei siis ole tietoakaan ministeri orpon äsken mainitsemasta työntekoon yrittäjyyteen ja riskinottoon kannustamisesta päinvastoin arvoisa puhemies yhteenvetona hallitus jakaa kavereilleen satakaksikymmentä miljoonaa euroa ilman että suomen kansantalous siitä hyötyisi vastuutonta verovarojen tuhlausta jos halutaan aidosti auttaa pienyrittäjiä niin miksi emme toteuta heidän toivettaan sosialidemokraattien vaihtoehto on että kohdennetaan apu pienyrittäjille ja korotetaan arvonlisävelvollisuuden alarajaa kymmenestätuhannesta kolmeenkymmeneentuhanteen valtiovarainministeri rinne teki edellisen korotuksen siitä on hyvä jatkaa

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat happamia sanoi demari pienyrittäjien veronkevennyksistä uudet työpaikat ovat nimittäin kuitenkin syntyneet tällä vuosituhannella käytännössä pieniin yrityksiin niin kuin valtiovarainministeri petteri orpo totesi vain työtä tekemällä suomi pärjää tämän vuosituhannen kymmenen ensimmäisen vuoden aikana suuryrityksiin syntyi vain reilut seitsemäntuhatta uutta työpaikkaa mutta pienet ja pk yritykset loivat työpaikkoja yli sadalletuhannelle suomalaiselle maassamme on noin kolmesataatuhatta yritystä ja ne työllistävät yli yksi pilkku neljä miljoonaa suomalaista ja se on se on tärkeä voimavara tämän maan pyörittämisessä alle kymmenen hengen yrityksiä on yli yhdeksänkymmentäkolme prosenttia maamme yrityskannasta ja suuryrityksiä vain nolla pilkku kaksi prosenttia eli vajaa kuudennensadannen pk yritysten osuus yrityskannasta on siis jopa yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku kahdeksan prosenttia

hyödyntänyt henkilöyhtiöitä eikä elinkeinonharjoittajia me toki sitä tuimme me olimme sitä mieltä että se oli järkevää tehdä mutta silloin eivät sosialidemokraatit niin kuin edustaja harakka äsken populistisesti tuossa esille toi pitäneet huolta siitä että myös nämä pienet ja keskisuuret yritykset olisivat hyötyneet siitä huomioitava on että näiden henkilöyhtiöiden kokonaisverotus on viitisen prosenttia vastaavissa tuloluokissa olevia palkansaajiakin kireämpi tällä hetkellä tuo sosialidemokraattisen valtiovarainministerin johdolla tehty kevennys yhteisöveroon nimenomaan kohdistui sinne asianajajiin ja ja tähän joukkoon osakeyhtiöinä nyt valtiovarainministeri orpon johdolla tehdään nimenomaan tämä uudistus yrittäjävähennys joka kohdistuu niihin työntekijöihin jotka toimivat yrittäjinä joita edustaja harakkakin edellä luetteli siellä oli suutareita ja siellä oli partureita ja muita ja sinne tämä nimenomaan nyt kohdistuu viime vaalikaudella tehdyt veronkiristykset sen sijaan taas koskivat kaikkia yrityksiä ja yritysmuotoja eli kevennys meni vain suurimmille elikkä näille osakeyhtiöille yhteisöveron kautta mutta veronkiristykset tehtiin kyllä kaikille yrityksille ja yritysmuotoihin noin puolet pk yrityksistä on nimittäin muita kuin osakeyhtiöitä

suomen yrittäjät on todennut tästä nyt käsittelyssä olevasta yrittäjävähennyksestä että se asettaa erilaiset yhtiömuodot verotuksessa enemmän samalle viivalle se on ennen kaikkea tasavertaisuuskysymys ja hyödyttää pienimpiä yrityksiä näin toteaa suomen yrittäjät näitä yrittäjiä ehdotus on osoitus siitä että hallitus panostaa pienyrittäjyyteen suomen yrittäjät totesi sen jälkeen kun hallitus oli tämän esityksen esitellyt he totesivat myös että julkisuudessa on ollut ristiriitaisia tietoja yrittäjävähennyksen vaikutuksista en tiedä mistä ne ovat johtuneet verohallinnon tietojen mukaan suomessa on noin sataseitsemänkymmentäkuusituhatta elinkeinonharjoittajaa siis toiminimiä avoimia yhtiöitä kommandiittiyhtiöitä niistä seitsemälläkymmenelläseitsemällä prosentilla vuotuinen verotettava tuotto on alle kolmekymmentätuhatta euroa kolmenkymmenentuhannen euron tuloilla yrittäjävähennys vastaa siis käytännössä noin kuudensadan euron veronkevennystä eli näistä yrityksistä seitsemälläkymmenelläseitsemällä prosentilla vuotuinen verotettava tuotto on alle kolmekymmentätuhatta euroa ja siihen ryhmään nimenomaan hallitus haluaa nyt laittaa lisää buustia ja potkua myös yrittäjävähennyksellä niin kuin valtiovarainministeri totesi vain työtä tekemällä suomi pärjää

haluan tuohon perintöveroasiaan myös lyhyesti todeta sen että se on nimenomaan tehty sitä varten että sukupolvenvaihdoksia voitaisiin helpottaa niin että nämä yritykset pystyisivät jatkamaan toimintaa ja tässä ideana on nimenomaan myös se että lahjavero tulee ensimmäisen kerran edullisemmaksi eli voitaisiin myös etupainotteisesti tehdä näitä toimenpiteitä

arvoisa rouva puhemies yrittäjävähennys on kauan toivottu asia ja tuossa alussa kuullut puheenvuorot edustaja harakan puheenvuoro erityisesti tuntuivat vähän sellaisilta käsienpesupuheenvuoroilta liittyen edellisten kausien ja nykyisen hallituksen toimintaan tässähän on kyseessä keskustan pitkäaikainen tavoite ja yksi tärkeimmistä hallituksen veroesityksistä ja on hienoa että tämä yrittäjävähennys saadaan viimein maaliin yrittäjävähennyksellähän korjataan sitä

eri yritysmuotojen välillä jonka edellisen hallituskauden aikana yhteisöveron lasku jätti nyt niille yritysmuodoille joita vuonna kaksituhattaneljätoista toteutettu yritysverokannan alennus ei koskenut otetaan käyttöön yrittäjävähennys ja ihan hyvillä mielin hyvällä täältä puhujapöntöstä voin todeta että saattaa olla että itsekin tätä vähennystä tulen saamaan mutta siinä joukossa on sataviisikymmentätuhatta muuta suomalaista yrittäjää tässä kyydissä on hyvä olla mukana on siinä apteekkareitakin ja hyvin toimeentulevaa väkeä itse asiassa viime hallituskaudella taisi osakeyhtiömuotoisissa apteekeissa noin neljäsataakaksikymmentä apteekkaria saada vähennyksen mitä täällä on kovasti arvosteltu samoin taisi asianajajia olla lähes tuhat jotka saivat viime viime kaudella vähennystä pidän täysin tärkeänä että tämä vähennysasia nyt etenee haluaisinkin siteerata anssi kelaa tässä laulaja anssi kela aikanaan arvioi tulevaisuuden yrittäjiä joista hän laulaa että meistä tuli suutareita taksikuskeja muurareita olivathan siellä vääpelitkin joukossa nämä pienyrittäjät ovat nyt se ammattiryhmä joka tässä yrittäjävähennyksessä tulee saamaan tämän

harjoitetaan suomessa hyvin monessa eri yritysmuodossa paljon muissakin kuin osakeyhtiöissä ja minusta tämmöinen pienyritystoiminta on sitä mahdollista tulevaa yrittäjyyttä ja työllistävää yrittäjyyttä parhaimmillaan on otettu esimerkiksi parturit heillä on tämä tuolijärjestelmä pidän hyvin mahdollisena että tämä antaa monelle nuorelle parturi kampaajalle mahdolli suuden lähteä yrittäjäksi ja sitä kautta tulevaksi työllistäväksi yrittäjäksi näin ollen pidän tärkeänä että tämä yrittäjäverovähennysasia etenee täällä eduskunnassa ja saadaan tätä kautta työllisyyttä nousemaan

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys koskien yrittäjävähennystä on kädenojennus pienyrittäjiä kohtaan ja saattaa

viisi prosenttia toiminimien avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tuloista suomessa on verohallinnon mukaan vajaa satakahdeksankymmentätuhatta elinkeinonharjoittajaa joista noin kahdeksallakymmenellä prosentilla vuotuinen verotettava tuotto on alle kolmekymmentätuhatta euroa ja näillä tuloilla vähennys vastaisi noin kuudensadan euron veronkevennystä suomen yrittäjien mukaan yrittäjävähennyksen piirissä olisi yli sadantuhannen euron tuloilla toimivia yrityksiä viisituhatta kappaletta vähennys kyllä tarkoittaa käytännössä sitä että mitä suuremmat tulot sitä isompi vähennys viime hallituskaudella laskettiin osakeyhtiöiden yhteisöveroa peräti neljällä sillä pyrittiin edistämään yhteisöjen kilpailukykyä investointihalukkuutta ja työllisyyttä lainaan tässä erään pitkäaikaisen kansanedustajan puhetta yhteisöverosta yhteisöveron alennus kahdeksansadan miljoonan euron huijaus valuu osin osinkoihin ei työllisyyteen näin sanoi aikanaan mikko elo kuten hallituksen esityksessä mainitaan yritystoimintaa harjoitetaan laajasti myös muissa yritysmuodoissa ja vähennykset ovat tervetulleita yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinoyhtymän maa metsä ja porotalouden piirissä verovuoden kaksituhattaneljätoista veroilmoitustietojen perusteella alle kymmenentuhannen euron tulosta tekeviä vähennyksen piiriin kuuluvia yrityksiä on suomessa sataviisikymmentätuhatta veronkevennys näillä jää todella pieneksi eikä varmaan voida olettaa että tämä veroratkaisu kasvattaisi kovinkaan yritystoimintaa mutta kuten sanoin tämäkin on pieni kädenojennus metsätilojen yrittäjävähennyksen ideana on kannustaa metsänomistajia metsätaloudelliseen aktiivisuuteen ja investointiin keventämällä puun myyntitulojen verotusta verotettava pääomatulo pienenee maksettavat verot laskevat ja käteen jää tietysti enemmän voitollisena vuonna muutos on selkeä ja metsänomistajan kannalta edullinen koskee kuitenkin myös tappiollista vuotta jolloin tulot eivät riitä kattamaan metsätalouden kustannuksia tappiot voidaan vähentää muista pääomatuloista tai ansiotuloista alijäämähyvityksenä jos riittäviä puun myyntituloja ei ole yrittäjävähennys muuttaa tilannetta niin että jatkossa myös tappioista otetaan huomioon vain yhdeksänkymmentäviisi prosenttia vähennyksiä laskettaessa eli tappiollisena vuonna verovähennys on jonkin verran aiempaa pienempi laskelmien mukaan tappiollisena vuonna verotus kiristyisi kuitenkin keskimäärin vain noin viidelläkymmenellä eurolla ja vastaava rahasumma palautuu metsänomistajalle seuraavan voitollisen vuoden yhteydessä isompana veroetuna

metsänomistajien kannalta edullinen ja todennäköisesti se hieman lisää puukauppaa arvoisa puhemies mielestäni tämä on myönteinen signaali pienyritystoimintaa kohtaan sillä yleisesti tiedetään että maassamme suurin osa on mikro ja pienyrityksiä eli lähes yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia ja näihin tulisi kyllä entistä enemmän satsata yhtenä hyvänä hallituksen esimerkkinä on siirtyminen maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen pienemmissä yrityksissä tällä hetkellä

ja toivottavaa on että tämäkin raja pystyttäisiin nostamaan

puhemies en varsinaisesti kiitä kaikista puheenvuoroista mutta hyviäkin oli kyse on kahdesta asiasta ensinnäkin siitä kunnioitammeko me suomessa yrittämistä hallitus kunnioittaa yrittämistä ja uskoo siihen että vain yritysten kautta ja menestyvien yritysten kautta voi syntyä työpaikkoja jotka tuottavat lisäarvoa ja joilla me pystymme kustantamaan meidän hyvinvointiyhteiskunnan palvelut toinen kysymys on se uskommeko siihen että työn ja yrittämisen verotusta keventämällä voidaan kannustaa yrittämään

uskoo oppositio ilmeisesti ei usko mutta siitä täytyy kiittää että oppositiopuolueidenkin kanssa tehtiin viime kaudella hyvä yhteisöveron kevennys mistä seurauksena nyt nähdään se että yhteisöveron tuotot eivät ole laskeneet vaikka se alennus olikin merkittävä me näemme että veroja alentamalla voidaan myöskin saada dynamiikkaa talouteen ja tämäkin on aivan oleellista uskooko tähän vai ei ja hallitus siis uskoo kolmas mielestäni on epäreilua ottaa yksittäinen verokeino ja pohtia sitä reilua olisi katsoa silloin hallituksen veropolitiikan kokonaisuutta ja huomioida se että hallitus keventää tälle vuodelle kuten teki viime vuonnakin pienempien työtulojen ja keskituloisten ihmisten työtulojen verotusta neljälläsadallaviidelläkymmenellä mikä on merkittävää sen lisäksi on kiky sopimukseen liittyvä viidensadanviidentoista miljoonan nolla pilkku kuuden prosentin tasainen veronkevennys kaikkiin tuloluokkiin myöskin eläkeläisille mikä on erittäin reilua ja oikeudenmukaista veropolitiikka on kokonaisuus hallituksen keskeinen linja on tukea työtä ja yrittäjyyttä ja vielä tällä yrittäjävähennyksellä antaa vahva viesti siitä että suomessa kannattaa yrittää ja kannattaa kasvattaa yritystään ja kannattaa menestyäkin sekin pitää todeta joskus ääneen jos suomessa ei saa menestyä niin suomi ei voi myöskään pärjätä suomessa on jo pohjalla maailman kovimpiin kuuluva progressio meillä on käytössä solidaarisuusvero joka otettiin viime kaudella käyttöön ja jota laajennettiin tänä vuonna meillä on siis oikeudenmukaisuuselementtejä voimakkaasti mukana suomessa pitää voida tehdä töitä ja yrittää niin että se kannattaa

nyt yrittäkö maalata mustaa valkoiseksi yrittäjävähennyksestä kuusikymmentä prosenttia eli seitsemänkymmentäviisi miljoonaa päätyy ylimpiin tuloluokkiin määrällisesti parturi kampaajat suutarit ja yksinyrittäjät mikroyrittäjät ovat ylivoimainen enemmistö mutta he eivät tästä hyödy juuri lainkaan ansiotuloveron alennus on heille hyödyllisempi ja sdpn malli takaa vielä paremmat tulot pienituloisille on verolahja suurituloisille lääkäreille apteekkareille asianajajille ja aivan käsittämätön tässä taloudellisessa tilanteessa lisäksi viimeinenkin palkansaajalääkäri rientää muuttamaan nyt toimintansa yritysmuotoiseksi täällä on luettu suomen yrittäjien tiedotteita mikä on aivan oikein koska tämä on suomen yrittäjien ohjelmasta suoraan kopioitu hallitusohjelmaan

arvoisa puhemies talouspolitiikan isossa kuvassa tarvitaan yksittäisiä päätöksiä jotka kiihdyttävät kasvua ja lisäävät työllisyyttä sekä yrittäjävähennys että myös tämä perintö ja lahjavero

olen varma siitä että ne ihmiset jotka tässä salissa ovat muutaman vuoden päästä ovat kaikki sitä mieltä että tässä ajassa tehty päätös toimi oikeaan suuntaan vastasi odotukseen ja kiihdytti niitä ihmisiä yrittämään entistä enemmän jotka vaikuttavat siihen mikä työllisyys on

varat ovat vähissä niin ne kannattaa käyttää mahdollisimman tehokkaasti niin että saadaan mahdollisimman suuri vaikutus tässä yrittäjävähennyksessä ongelma on että se välttämättä ole ihan niin järkevästi kohdistettu kuin mahdollista yksi vaihtoehto siinä voisi olla se että rajattaisiin yrittäjävähennys koskemaan viidenkymmenentuhannen euron tuloja jolloinka se painopiste olisi enemmän siellä missä se vaikuttavuus on suurempi ja mitä yleisesti ottaen yrittäjyyteen tulee niin kannattaa ennemmin panostaa siihen että tämä itse tekeminen on kannattavaa kun kevennetään verotusta jo tehdyn tuloksen osalta niin esimerkiksi yhteisöveron alennushan ei helpota tuloksen tekemistä ollenkaan se vain jättää siitä enemmän siinä mielessä kannattaisi ennemmin painottaa esimerkiksi sitä että työllistäminen olisi nykyistä kannattavampaa ja mitä tulee sitten taas toiminimen ja osakeyhtiön väliseen epätasa arvoon niin onhan toiminimiyrittäjillä aina se mahdollisuus että he voivat muuttaa toiminimen osakeyhtiöksi

puhemies tasan yksitoista vuotta sitten silloinen valtiovarainministeri eero heinäluoma esitteli varallisuusveron kokonaan poistamisen noin satakaksikymmentä miljoonaa suomen neljällekymmenelletuhannelle kaikkein rikkaimmalle sosialidemokraatit ajoivat silloin läpi tällaisen esityksen

ministeri urpilainen esitteli yhteisöveron rajun alennuksen ja siitä ovat suur yhtiöt hyötyneet mitä parempi tulos sitä enemmän ovat saaneet hyötyä ja hyöty on jaettu osinkoina joista suuri osa on mennyt amerikkalaisille eläkesäätiöille siellä juhlitaan

arvoisa puhemies täällä ovat hallituspuolueiden edustajat puhuneet kauniisti kasvun ja työllisyyden edistämisestä sekä pienituloisten pk yrittäjien tukemisesta herää kysymys mistä lakiesityksestä te oikein puhutte me tiedämme näiden tulonjakolaskelmien perusteella että ylivoimaisesti suurin hyöty näistä verokevennyksistä menee kaikista varakkaimmille yrittäjille ja ammatinharjoittajille me tiedämme myöskin että kasvu ja työllisyysvaikutukset tulevat jäämään pieniksi ja epävarmoiksi epävarmoiksi koska se käy ilmi näiden lakiesitysten esittelyteksteistä ehdotetulla vähennyksellä ei arvioida olevan merkittäviä yritystoimintaa kasvattavia tai yrittäjyyttä lisääviä vaikutuksia eli jos halutaan tukea kasvua ja yrittäjyyttä miksi ei panosteta tähän arvonlisäveron alarajan nostoon ja miksi ei panosteta yrittäjien sosiaaliturvan epäkohtien korjaamiseen tai tuotekehitys ja tutkimusresurssien lisäämiseen

yrittäjävähennyksestä muita allekirjoittajia löytyi sdpltä vasemmistoliitolta jopa kokoomukselta ja rkplta olen edelleen sitä mieltä että yrittäjävähennys on hyvä asia en tiedä mitä nämä muut allekirjoittajat tuumaavat ja vielä se että metsätalouden verotuksessa otettaisiin huomioon vastaava vähennys on myös erinomainen asia kd on pitkään myös vaatinut perintöveron kohtuullistamista ja poistamista erityisesti sukupolvenvaihdostilanteessa eli tämäkin on hyvä asia sen sijaan kd suhtautuu hyvin kriittisesti yleisen kiinteistöveroprosentin alarajan korotukseen ja tässä asiassa toivomme että hallitus vielä voisi perääntyä

puhemies yrittäjävähennyksessä on todellakin kyse työstä ja tasapuolisuudesta ja nimenomaan uudesta työstä koska lähes kaikki uudet työpaikat syntyvät tällä hetkellä pk yrityksiin ja vaikka täällä nyt vähätellään tätä vähennyksen merkitystä kannusteet kannusteet yrittäjyyteen ovat tällä hetkellä tärkeitä pienyritykset ovat merkittäviä työpaikkojen luojia ja ja yli kymmenen prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista on juuri näissä pienissä yrityksissä joihin tälläkin on merkitystä toinen olennainen seikka tässä uudistuksessa on tasapuolisuus ja kuten ministeri orpo totesi on katsottava kokonaisuutta ja muistatte että kaksituhattaneljätoista tuli voimaan tämä joka koski vain osakeyhtiöitä kun taas viime hallituskaudella tehdyt pääomaveron kiristykset koskivat kaikkia yritysmuotoja noin puolet suomen pk yrityksistä on muita kuin näitä osakeyhtiömuotoja

arvoisa puhemies kun kuuntelin valtiovarainministerin puheenvuoroa jossa hän totesi että tässä on nyt kysymys siitä tuemmeko me yrittäjyyttä ja kun hän kertoi kuinka tärkeää tämä on suomalaiselle yritystoiminnalle niin jään kyllä kysymään sen esityksen jota me nyt täällä pöydillämme luemme nimittäin nimittäin valtiovarainministeri orpo tässä teidän esityksessänne minun käsittääkseni tämä on teidän esittämänne lakiesitys todetaan kuten täällä on monta kertaa sanottu että nämä kasvuvaikutukset ovat mahdollisia mutta eivät suinkaan varmoja

tuetaanko yrittäjyyttä vai ei tässä on kysymys siitä että te olette tuoneet esityksen jonka työllisyysvaikutukset ovat täysin ilmassa jos niitä on ollenkaan ja samaan aikaan jätätte pienyritykset ilman todellisia työllisyysvaikutuksia tässä on kyse vain siitä että jaatte kavereillenne hyvää muun muassa apteekkarit voittavat tuhansia

tämä puheenvuoro vahvistaa sitä että te ette usko siihen että yrittäminen on se joka kantaa suomea kyse on siitä että yrittämisen toimintaympäristö pitää olla riskinottoon kannustava tällä tasataan sitä että yrittämiseen liittyy paljon suurempi riski kuin palkansaajille ja se että meillä on yrittämiseen kannustava ilmapiiri mahdollistaa sen ja tuo mukanaan sen että ihmisiä lähtee yrittäjiksi ja yrityksiä halutaan kasvattaa sitä on vaikea

se menee mutta ainoastaan sitä kautta että suomi on yrittämiseen positiivisesti suhtautuva maa ja toimintaympäristö me voimme luoda suomeen kasvua ja uusia työpaikkoja ja näitä menestyviä pk yrityksiä hallitus uskoo tähän plus siihen että ylipäänsä laskemalla yrittämisen ja työnteon verotusta se kannustaa yrittämään ja työtä tekemään ja sitä kautta suomi voi ainoastaan kasvaa

arvoisa puhemies tässä salissa budjettikeskustelun yhteydessä muistaakseni pääministeri sipilä vetosi että lopetettaisiin tämä huolellisesti väärin ymmärtäminen minä toivoisin että tämä tämä vaatimus tavoittaisi myös valtiovarainministerin nimittäin minä kyllä haluaisin uskoa tähän mutta kun se esitys jonka te olette tänne tuonut niin te ette itse usko tai

ole mitään faktaa niille puheille joita te tässä nyt sanotte ei tämä uskon varassa ole tämähän on virkamiesvalmistelun varassa niin kuin tekin olette monta kertaa painottanut tässä ei ole kysymys siitä että saavutetaan työllisyys tai kasvuvaikutuksia teidän oman esityksenne mukaan ne ovat erittäin maltillisia jos ollenkaan ja samaan aikaan leikkaatte pienituloisilta jätätte pienyrityksille todelliset työllisyystoimet tekemättä kuten arvonlisäveron alarajan noston jota me olemme esittäneet tässä on vain kyse siitä että kuin nottinghamin seriffi otatte köyhiltä ja annatte rikkaille ministeri

tässä on kyse siitä että teidän mielestänne maailma pelastuu sillä että kaikki palkataan julkiselle sektorille ja kun kiristetään veroja niin saadaan talous tasapainoon tämä on pitkässä pitkässä aikavälissä se mikä on ollut teidän linjanne mutta oikeasti tämä asia ei ratkea muuta kuin sillä että me kannustamme yrittämään ja työtä tekemään tämä verotus on kokonaisuus jossa pitää katsoa työn verotukseen liittyvät veronkevennykset yrittämisen verotukseen liittyvät laajemmin tehdyt veronkevennykset yhteisöveroon tehdyt

arvoisa rouva puhemies voi tätä tahallisen väärinymmärtämisen taidetta sdpllä on selkeät omat vaihtoehtonsa pienen yrittäjän keskisuuren yrittäjän tukemiseksi mutta puhemies valtiovarainministeri orpo tässähän on nyt kysymys jatko osasta tälle hallituksen ihan itse käsikirjoittamalle robinhood tarinalle jossa sankari ei suinkaan ole robin hood vaan valitettavasti nottinghamin seriffi tämä on nyt jatko osa sille mikä ollaan nähty hallituksella on varaa keventää miljoonaperintöjen verotusta hallituksella on varaa tukea kaikkein hyvätuloisimpia yrittäjiä apteekkareita yksityislääkäreitä juristeja samaan aikaan kun hallitus kertoo suomen työttömille että rahaa ei ole samaan aikaan kun hallitus leikkaa vanhustenhoivasta ja rahaa ei kerta kaikkiaan ole näinä aikoina tämänkaltainen parisataa miljoonaa mikä menee nyt näihin kahteen veronkevennykseen on täysin käsittämätön arvovalinta mutta se on hallituksen arvovalinta ja myöntäkää se älkääkä

rouva puhemies kateudella ei tätä maailmaa kyllä rakenneta ei suomessa eikä muuallakaan arvoisa puhemies tuntuu kyllä että vasemmiston käsitys yrittäjyydestä ja siellä syntyvästä tuloksesta on kovin outo ikään kuin tilipäivänä tulee palkansaajalle ja meille kaikille tilipussi kotiin aina yhtä varmana kilpailukykysopimuksella vahvistetaan suomalaista yrittäjyyttä ja yhteiskunta tulee verotuksen kautta myös vastaan kun sitä tulosta on syntynyt jotta yritys voi käyttää sitä rahaa oman yrityksensä

arvoisa ministeri orpo sanoitte että te te uskotte että tämä toisi työpaikkoja minä voin kertoa teille että uskomukset eivät luo työpaikkoja työpaikkoja tulee pk yrityksiin ja pienyrityksiin silloin kun siellä tarvitaan työntekijöitä silloin sinne palkataan työntekijöitä olen itse ollut pienyrittäjänä ja tiedän sen että siinä vaiheessa jos yritykseen tarvitaan työntekijä se palkataan koska se on yritykselle etu jos tilanne olisi se että kun helpotetaan tätä tilannetta silloin palkataan työntekijöitä niin nythän pitäisi esimerkiksi apteekeissa juristitoimistoissa ja lääkärifirmoissa olla huomattavasti enemmän ihmisiä kuin nyt koska heillä on kyllä jo nytkin varaa palkata sinne väkeä

niin minä voin kertoa teille ministeri orpo että sillä rahalla ei voi palkata yhtään ainutta työntekijää minä toivoisin että teillä olisi aikaa käydä vierailemassa viiden hengen yrityksissä ja kysyä sitä tilannetta sieltä sitä milloin he

arvoisa puhemies sdp rakastaa työttömyyttä muutenhan se ei pysyisi jalustoillansa se on rakennettu semmoiselle pohjalle näin

sdp pysyy sillä pystyssä mutta mitä tulee tähän perintöveroon niin nyt täällä investoidaan paljon metsäteollisuuteen ja pitää saada puu liikkeelle lähteekö puu liikkeelle verottamalla ei varmasti nyt kun saadaan puu ei lähde liikkeelle minä olin rajamäen juttusilla vähän aikaa sitten ja hän oli huolissaan nimenomaan siitä kun puu nyt se saadaan liikkumaan sillä tavalla että perintöveroa kevennetään elikkä verottaja ei tule siihen erottamaan ihmisiä työnteosta tämä on se fakta ja sillä keinolla muun muassa kaupunkilaismaanomistajat metsänomistajat lähtevät myymään metsää mutta verottamalla

arvoisa puhemies vihreät on myös yrittäjyysmyönteinen puolue ja se että hallitus etsii tapoja helpottaa yrittäjyyttä on oikein mutta sitten pitäisi kuunnella asiantuntijoita siitä mikä on tehokas tapa tehdä sitä meidän omassa mallissamme me olemme hyväksyneet sen että jonkinlainen yrittäjävähennys voitaisiin tehdä helpottamaan

siihen tuloon saakka sen saa jolloin se kohdentuu oikein ja tästä valtion tuesta verotuesta säästettäisiin lähes puolet joka voitaisiin sitten kohdentaa muihin tarkoituksiin asiantuntijat kuunnelkaa edustaja zyskowicz kerrankin kun minä puhun arvoisa puhemies asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä että verotuet yritystuet ovat pääsääntöisesti tehottomia ja fiksumpaa yrittäjyyden edistämistä olisi madaltaa työllistämisen kynnystä eikö olisi fiksumpaa helpottaa ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamista poistamalla vaikka sivutyökulut vuodeksi ja alentamalla pienituloisten työn verotusta sen sijaan että tehdään verojärjestelmään koko ajan reikiä uusilla vähennyksillä se helpottaisi yrittäjyyttä että työllistäminen on

näitä esitettyjä veromuutoksia voi arvioida kolmen eri näkökulman kautta ensimmäinen on verokertymään tapahtuvat muutokset toinen on on oikeudenmukaisuus ja kolmas on työllisyys ja kasvuvaikutukset ja nämä hallituksen esitykset perintöveron keventämisestä ja yrittäjävähennyksestä eivät ole näistä kolmesta näkökulmasta perusteltuja ensinnäkin verokertymä heikkenee ja ja se aiheuttaa leikkauspainetta palveluihin ja tulonsiirtoihin toiseksi veronkevennykset kohdentuvat eniten ylimpiin tuloluokkiin ja samalla köyhiltä leikataan eikä tätä voi pitää oikeudenmukaisena yhteiskuntapolitiikkana

olisi älykkäämpää kohdentaa nämä samat rahat mieluummin tukemaan pienyritysten työllistämistä nyt rahat menevät enimmäkseen suurille yrittäjille ei

sellaiset hyvin käsityövaltaista työtä tekevät yrittäjät kuten vaikkapa kampaajat tahi erimerkiksi suutarit tahi fysioterapeutit eivät saisi saada vähän enemmän minkä ihmeen takia täällä vasen laita salista haluaa että näitä ihmisiä jotka tekevät valtavan pitkää työpäivää todella fyysistä työtä ei millään tavalla tässä tilanteessa voida saattaa verotuksellisesti samalle tasolle kuin mutta jottei menisi hallituksen kehumiseksi tai puolustamiseksi niin olisin halunnut kysyä tästä kiinteistöveron alarajan nostamisesta erityisesti maaseudulla on ongelma että nämä verotusarvot ovat jo kauan sitten jääneet jälkeen siitä mitä todellisuudessa tällä hetkellä näistä asunnoista maksetaan ja tämä on ongelma koska kiinteistövero nousee koko ajan ja asuntojen verotusarvoista

arvoisa puhemies ministeri orpo on hyvä lähtökohta se että pieniä ja keskisuuria yrittäjiä autetaan kasvamaan ja laajentamaan toimintaansa työllistämään vajaat kymmenen vuotta itse toiminut yrittäjänä ja tiedän kyllä sen arjen ongelmia ja haasteita ja ja on hyvä että sitä pelivaraa sinne löydetään mutta kyllä meillä on tietenkin tämä työllisyys ykkösasia ja ja kun tuossa teidän oman lakiesityksenne esittelyteksteissä todetaan että tämä ei tuota talouskasvua eikä tällä ole merkittäviä jos ollenkaan työllisyysvaikutuksia niin eikö olisi järkevämpää käyttää tätä sataakahtakymmentäkolmea miljoonaa euroa tai mikä se suuruusluokka on nyt sitten esimerkiksi arvonlisäverorajan nostamiseen tai sitten kahdenkymmenentuhannen euron verovähennykseen niille ammatinharjoittajille joita on kahdessasadassatuhannessa suomessa jos heistä kymmenen prosenttia olisi valmis palkkaamaan sen verovähennyksen kautta ensimmäisen työkaverin saataisiin työpaikkaa lisää miettikää arvoisa ministeri tätä vaihtoehtoa

veropolitiikan linja on hyvä kokonaisuus täällä ministeri orpo hyvin kuvasi sen liittyy työn verotuksen keventämiseen ja eläkeläisten verotuksen keventämiseen sen sijaan tämä keskustelu on osoittanut että sdp vasemmistoliitto ja vihreät eivät halua noin kahtasataatuhatta henkilöyritystä samaan asemaan missä osakeyhtiöt ovat täällä on käynyt selväksi se että te ette halua noin kahtasataatuhatta yritystä ja yrittäjää samaa asemaan ja tämä merkitsee laajasti ottaen noin miljoonaa ihmistä te haluatte korkeamman verotuksen näille henkilöyrittäjille jotka pitävät suomea monella tavalla pystyssä hallituksen veropolitiikan linja on tässä mielessä oikeudenmukainen se tuo tasa arvoa se paikkaa sitä viime kaudella tehtyä veropolitiikan linjaa täydentää sitä yhteisöveron alennuksen jälkeen henkilöyritykset jäivät huonompaan asemaan tässä mielessä on surullista että te nostatte tässä muutamia ammattiryhmiä kuten apteekkarit kuin tikun nokkaan he tekevät tärkeää työtä omassa sektorissaan eikä pitäisi halveerata täällä salissa parlamentissa heidän tekemäänsä työtä eikä myöskään muita jotka tekevät

puhemies täytyy sanoa että minä olen hämmentynyt tästä keskustelusta toivoisi että edes valtiovarainministeri vastaisi asiallisesti esitettyyn kritiikkiin sen sijaan että tässä tuodaan esille omia ennakkoluuloja vasemmiston politiikkaan liittyen ongelma tässä siis on se että olette käyttämässä yli satakaksikymmentä miljoonaa euroa tavalla jolla ei teidän oman esityksennekään mukaan saada toivottuja kasvu ja työllisyysvaikutuksia ja josta ylivoimaisesti suurin hyöty menee kaikista varakkaimmille ammatinharjoittajille ja henkilöyrittäjille kyllä edustaja essayah mekin olemme huolissamme pienituloisista parturi kampaajista ja suutareista mutta he eivät tästä esityksestä hyödy se on se keskeisin ongelma tässä

arvoisa puhemies vihreiden mallissa yrittäjyysvähennys menisi juuri niille joilla on pienet tulot ja joille merkitsee se parisataa euroakin enemmän mutta sitten siinä olisi raja niin että se ei hyödyttäisi näitä hyvin suuria henkilöyrittäjiä aivan kohtuuttoman paljon puhutaan jopa tuhansista euroista mitä he hyötyvät ja ei ole kansantaloudellisia perusteita laittaa sellaisia rahamääriä sinne ja tosiaan jos mietitään verojärjestelmää kokonaisuudessaan niin meidän verotusasiantuntijat jotka pohtivat miten yrittäjyys ja työllistäminen olisi suomessa kannattavaa yleensä lähes kaikki toivovat selkeämpää yksinkertaisempaa verojärjestelmää jossa perusveroprosenttia työllistämisen veroprosenttia voitaisiin laittaa silloin alas nyt tehdään koko ajan uusilla vähennyksillä reikiä sinne ja tänne osinkoverotuksessakin on aivan kohtuuton

arvoisa puhemies kyllähän tätä tulonjakovaikutusta on pakko kritikoida kun siis joka sanana on erittäin myönteinen hyötyjät ovat ne kaikkein suurituloisimmat yrittäjät ei kysymys ole siitä arvostetaanko apteekkaria totta kai arvostetaan hän tekee erittäin tärkeätä tähdellistä työtä mutta kyllä kai nyt jokainen ymmärtää että kun suurituloisin apteekkari saa kahdenkymmenenviidentuhannen euron veroedun kaksikymmentäviisituhatta euroa keskimäärin viisituhattakuusisataa niin ei sillä yhtään työpaikkaa synny niin kuin hallituksen omakin esitys kertoo tämän heikkouden ja samaan aikaan arvoisa hallitus kun te annatte näitä tuhansien eurojen etuja niille jotka ovat erittäin varakkaita te leikkaatte muun muassa sotaveteraanien rintamamieslisää

nyt kun on kuunnellut näitä keskusteluja tulee mieleen ensimmäiseksi että kaikki oppositiopuolueet eivät halua uusia työpaikkoja suomeen suomessa valtaosa yrityksistä on pieniä pikkuruisia siis pieniä yrityksiä ja niihin on panostettava sieltä tulevat ne uudet työpaikat viime hallituskaudella yhteisöveron alentamisella tähdättiin suurien firmojen tukeen oppositio te olitte siellä silloin suurin osa teistä silloin tuettiin siis suuria ja nyt hallitus tukee pieniä ja keskisuuria yrittäjiä maksuperusteisella alvin huojennuksella sekä yrittäjävähennyksellä se on hyvä alku taloutemme elvyttämiseen suuria työpaikkoja missä on paljon porukkaa hommissa ei paljoa ole kiitos turun se oli huippusaavutus sieltä tulee pilvin pimein näitä tilauksia valtiovarainministeri orpo tulevatko yrittäjävähennys maksuperusteinen alvin huojennus perintö ja lahjaverolakiesitys pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi vai haitaksi

kaiken ta loudellisen hyvinvoinnin perusta on työnteko ja yrittäjyys sen vuoksi kokoomus tekee politiikkaa jolla tuetaan työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä työnteon edellytyksiä on tällä hallituskaudella tuettu muun muassa keventämällä ansiotulojen verotusta edelleen kannustinloukkuja on tarkoitus purkaa ja myös työttömyysturvaa muuttaa aktivoivampaan suuntaan yrittäjyyttä tällä vaalikaudella edistetään muun muassa paikallista sopimista edistämällä muun muassa muuttamalla arvonlisävero maksuperusteiseksi ja myös tällä yrittäjyysvähennyksellä jolla halutaan kannustaa yrittäjyyttä kun kaiken taloudellisen hyvinvoinnin lähtökohtana on työnteko ja yrittäjyys niin työntekoa ja yrittäjyyttä pitää kannustaa täällä on puhuttu uskon merkityksestä sanon että ilman tulevaisuudenuskoa yrittäjät eivät palkkaa yhtään työntekijää

arvoisa puhemies viimeisessä puheenvuorossa kuitenkin mielestäni annettiin arvo sille että tehdään yrittäjävähennys mutta se ongelma on sitten siellä yläpäässä ensinnäkin jos meillä olisi tällainen raja siellä niin se olisi taas keinotekoinen se olisi yhden kasvun este sitten tullaan taas siihen ajattelutavan eroon että on siis hyvä jo huomata että vasemmallakin tänä päivänä puhutaan yrittäjyyden puolesta mutta vielä pitää kestää se että yrittäjä myöskin menestyy ja kasvattaa yritystään koska vain sellainen yritys joka kasvaa ja menestyy voi palkata uusia työntekijöitä tehdä investointeja laajentaa liiketoimintaa tämä liittyy siihen että tarvitaan sitä tulevaisuudenuskoa joka liittyy siihen että hallitus on näillä esityksillään joita on lukuisia nyt joilla me parannamme yrittäjän asemaa ja yrittämisen edellytyksiä luomassa tulevaisuudenuskoa yrittäjille ja niille ihmisille jotka harkitsevat yrittäjäksi ryhtymistä edustaja zyskowicz luetteli hyvin näitä asioita kokonaisuutena yrittämiseen ja sen kannusteisiin maksuperusteinen arvonlisävero työn verotuksen keventäminen on erittäin merkittävä ja nimenomaan niille kaikkein pienimmille yrityksille joissa todellakin työn verotuksen kautta se ansio sieltä yrittämistoiminnasta otetaan kilpailukykysopimus oli merkittävä yritystoiminnan näkökulmasta meillä on lainsäädäntöuudistuksia joilla työntekijän palkkaamista helpotetaan kotitalousvähennystä parannetaan me tällä hetkellä lukuisia toimia yrittämisen edellytysten parantamiseksi ja tämä kokonaisuus on se jota voimallisesti puolustan voimallisesti puolustan itsekin olen sillä kannalla että verotuksen hyvä lähtökohta on on laaja veropohja ja ja matalat kannat mutta on perusteltua tehdä täsmätoimia joilla tuetaan yhteiskunnan kannalta kaikkein oleellisimpia asioita ja tällä kertaa se on pk yrittäjyys pienet ja keskisuuret yritykset heidän toimintansa kannustaminen tukeminen riskinottoon kannustaminen jotta ne yritykset menestyvät jotta ne voivat palkata uusia työntekijöitä jotta suomi voi säilyä pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana
arvoisa puhemies me olemme kuulleet tässä salissa hallituksen suulla monta kertaa perusteltavan pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia sillä että tämä taloustilanne on kerta kaikkiaan niin vakava ja että nyt täytyy leikata ja kaikkiin tarvitsee sattua onkin aivan hämmentävää että tässä tilanteessa jossa talous on vakavalla tolalla ja näemme että että se ei kauheasti ole valitettavasti parantumassa ja ja pienituloisilta pitää leikata yhtäkkiä löytyy satakaksikymmentäkolme miljoonaa jaettavaksi suurituloisille yrityksille erityisen tästä tekee se että näiden lakien taustalla ei ole sellaisia odotuksia että se lisäisi työllisyyttä se lisäisi kasvua ja se toisi talouteen sitä hyvää jota voisimme myöhemmin sitten käyttää eli kyse on puhtaasti annettavasta lahjasta ja nämä vaikutukset mihin täällä ollaan viitattu näyttävät perustuvan todella vain hallituspuolueiden uskomuksiin

maksetaan alvi kun raha on tullut firmaan auttaa toivon mukaan ne sataviisikymmentätuhatta yksinyrittäjää pystyvät nyt ottamaan myös työntekijän toki sitä varten täytyy myös muita kynnyksiä helpottaa ja toivon että tämä auttaa myös työttömiä että he uskaltaisivat lähteä yrittämään oman ammattinsa myötä

arvoisa rouva puhemies täytyy todellakin ihmetellä sitä että kun hallitus omassa lakiesityksessään toteaa että sen tarkoituksena on kannustaa yrittäjyyteen niin sitten samalla kuitenkin todetaan perustelutekstissä että että tämä lakiesitys hyödyttää kaikkein eniten suurituloisia varakkaita yrittäjiä ja kasvattaa tuloeroja täällä sanotaan että tuloerojen kasvu aiheutuu siitä että muutosten verotusta keventävät vaikutukset kohdistuvat euromääräisesti tarkastellen voimakkaammin harvalukuisiin suurituloisiin yrityksiin ja niiden omistajiin kuin runsaslukuisiin

ovat täysin ilmassa hallitus itse toteaa että mitään uskoa siihen ei ole että

arvoisa puhemies kuten täällä on tänään todettukin yrittäjävähennys lisää yrittämisen ja työllistämisen kannusteita ja helpottaa osaltaan yrittäjäksi ryhtymistä ja on osa hallituksen toimenpideohjelmaa yrittäjyyden edellytysten helpottamiseksi ja kohentamiseksi kohentamiseksi vaikka yrittäjävähennystä on täällä tänään kovasti kritisoitu vasemmisto oppositiosta käsin niin se voi kuitenkin vaikuttaa ratkaisevastikin niissä tapauksissa joissa henkilö empii yrittäjäksi ryhtymistä tai pohtii yrityksen lopettamista siitä saatavan tulon jäädessä suhteellisen niukaksi sekin tulee ottaa huomioon tässä esityksessä korjataan toisaalta epäsuhtaa osakeyhtiöiden verotukseen nähden mikä on aivan oikein arvoisa puhemies toimivassa markkinataloudessa tämänkin veronalennuksen tulisi osaltaan siirtyä myös hintoihin ja nostaa kysyntää ja siten työllisyyttä en ota siihen kantaa onko suomi toimiva markkinatalous mutta sitä kohti meidän tulee joka tapauksessa pyrkiä

arvoisa puhemies tässä keskustelussa ei ole kyse siitä halutaanko täällä kannustaa yrittäjyyteen vai ei tässä keskustelussa on kyse siitä ketkä tätä kannustinta eniten tarvitsevat kun täällä hallituspuolueet koko ajan toistavat suutareita ja räätäleitä ja juuri näitä pienyrityksiä niin itse asiassa tässä hallituksen omassa esityksessä todetaan että juuri

tällä vähennyksellä ei ole käytännössä mitään vaikutusta kyllä kaikki työ on tärkeää niin apteekkarien tekemä työ kuin suutareiden ja räätäleiden tekemä työ mutta minkä takia sitten jos kaikki työ on yhtä tärkeää te hellitte apteekkareita viidentuhannenkuudensadan euron verovähennyksellä joka

euron vähennyksellä kun sitten suutareille räätäleille ja kampaajille jätätte vain rippeet ja todelliset kannustimet työllisyyteen

varmaankin euroopan osakeyhtiövaltaisin maa mutta puolet yrittäjistä toimii muussa yritysmuodossa yrittäjävähennyksen tarkoituksena on tuloverotuksen keinoin kannustaa työn tekemiseen omalla yrittäjäriskillä muussa kuin osakeyhtiömuodossa yrittäjävähennys on perusteltu toimenpide osana hallituksen laajempaa toimenpidekokonaisuutta jolla pyritään edistämään itsensä työllistämistä ja yrittäjyyden alkutaipaletta yrittäjävähennys on myös oikeudenmukainen toimenpide siinä mielessä että yrittäjän työ ja sosiaalioikeudellinen asema on heikompi kuin työsuhteessa toimivien asema

kun täällä on niin voimakkaasti noussut esille tämä apteekkarien asema niin niin kuten edustaja harakkakin varsin hyvin tietää käytännössä katsoen kaikilla apteekkareilla ei ole muuta kuin varsinaista apteekkiliiketoimintaa varten osakeyhtiö joten kyllä he ovat hyödyntäneet myös näitä sosialidemokraattien suosimia yhteisöveron

niin siis vielä täytyy toistaa tämä tärkein tieto eli se että puolet tämän vähennyksen saajista ansaitsee alle kymmenentuhatta euroa vuodessa se on niin pieni tulo että siitä veroa ei makseta edes sen vertaa mikä on tässä paljon

jota edellisellä hallituskaudella laskettiin ja jota käsittääkseni tämä hallitus ei ole nostamassa voi voi olla että niitä turun telakan tilauksia ei olisi tullut eli tämä perusasia pitää muistaa että tämä toimenpide kohdistuu ja nämä rahat seitsemänkymmentäviisi miljoonaa valuvat aivan toisille ihmisille kuin joita haluamme auttaa tehdään yhdessä pienituloisille yrittäjille apu ja kannustinpaketti pienten pienten yrittäjien asia on sydäntämme lähellä

arvoisa rouva puhemies henkilöyhtiössä tuloksen muodostuminen on koska siitä verotetaan henkilöverolain mukaan eli se on aika jyrkkää jos ajatellaan apteekkaria joka joutuu tuloksen kautta tekemään lisää käyttöpääomaa suosittelisin valtiovarainministeriä joita täällä taisi olla kaksi kappaletta koemielessä tekemään tuloslaskelman ja taseen apteekista ja jos siellä halutaan palkkaa lisää niin kyllä siellä pääomaa tarvitaan lisää partureiden ja kampaajien kohdalla miksei suutarien kohdalla tarvitaan jonkin verran laitehankintoja ihan samalla lailla siellä pitää tulosta tehdä jotta se investointi voidaan jos taloustieteessä sanotaan ei merkittävästi ei se tarkoita sitä että ei ollenkaan yhdellä operaatiolla ei koko maailmaa ratkaista li andersson kerran kysyi jossain televisio ohjelmassa mikä se yksittäinen asia olisi ei sellaista yksittäistä asiaa ole joka tämän yrityskentän etuja loisi niin paljon paremmiksi että ryhdyttäisiin merkittävässä määrin nykyistä enemmän

kyllä tässä edustaja lehti toi sen olennaisen asian esiin eli tällä halutaan vahvistaa olemassa olevia taseita sillä ei niitä työllisyysvaikutuksia voi tullakaan koska taseet ovat niin heikkoja lisäksi tällä kanavoidaan myöskin maatalouteen kaksikymmentä miljoonaa ja metsätalouteen viisitoista miljoonaa tulevat kyllä käyttöön siellä täytyy vielä sanoa se että jos taseet ovat heikkoja niin niitä täytyy jollakin tavalla vahvistaa muuten nämä yhtiöt kaatuvat ja liiketoiminta loppuu tämä on tämän hallituksen esityksen pääidea

ja tarpeellinen keskustelu on kuitenkin syytä sanoa että jos tavoitteena on että työllisyyttä lisätään sillä että palkkasuhteessa olevat henkilöt lähtevät tämän viiden prosentin verovähennyksen takia yrittäjiksi niin ei siinä mitään työllisyyden lisääntymistä tapahdu jos ihminen ensin on palkkasuhteessa ja sitten saadakseen tämän viiden prosentin vähennyksen lähtee yrittäjäksi niin se työllisten lukumäärä tehdään se sitten palkkasuhteessa tai työsuhteessa ja tästähän meidän veroprofessorit ovat jo varoittaneet keskustankin kannattaisi kuunnella omia asiantuntijoitaan niin kuin professori niskakannasta kun hän sanoo että tällä on kyseenalaisia vaikutuksia juuri niiden kannalta joille sitten nämä kaikki verot jäävät eli se tavallinen palkansaaja ja eläkeläinen maksaa ne veronsa koska hänellä ei mitään erityisiä vähennyksiä ole

puhemies täällä on kysytty tämän esityksen arvovalinnasta ja kyllä minusta tämä on iso arvovalinta sen suhteen että me haluamme tuoda tasa arvoa niille yrittäjille jotka edellinen hallitus jätti yhteisöveron alentamisella niistä veronkevennyksistä ulos kuitenkin erittäin suuri osa näistä yrittäjistä itse asiassa suurin osa

niitä pieniä yrityksiä seitsemälläkymmenelläseitsemällä prosentilla verotettavaa voittoa tuottavista elinkeinonharjoittajista vuotuinen tulos on alle kolmekymmentätuhatta ja tämä luku on seitsemänkymmentäyhdeksän prosenttia henkilöyhtiöstä on erittäin harmillista että tällä lailla halutaan laittaa opposition suunnalta yrittäjiä eriarvoiseen asemaan tämä hallitus haluaa parantaa suomalaista työllisyyttä ja parantaa pk yrittäjien asemaa on ikävää kyllä tällaista kateuskeskustelua

arvoisa puhemies kiitos edustaja kulmunille tarkoista luvuista täällä on paljon puhuttu nyt näistä apteekkareista ja yrittäjävähennys tuo apteekkarille keskimäärin viisituhattaseitsemänsataa euroa mutta samalla lääkesäästöt vievät keskimäärin kaksikymmentäseitsemäntuhatta euroa että ainahan asioita tehdään kokonaisuutena

demarit voisivat kuunnella joskus omiakin suurmiehiään esimerkiksi ahtisaarta hän on ottanut kantaa siihen että demarit ovat romuttamassa hyvinvointivaltiota tämä yrittäjävähennys asettaa erilaiset yhtiömuodot verotuksessa enemmän samalle viivalle vaikka kevennys ei ole suuri niin se signaali signaali on erittäin tärkeä ja mitä tulee näihin perintöveroihin niin niistä on niin moneen kertaan verot maksettu että tämä esitys on ainoastaan kohtuullinen ja hyvä

rouva puhemies täällä mentiin tärkeään asiaan hyvinvointiyhteiskuntaan sen säilyttämiseen ja haluaisin kyllä ihmetellä hieman kuinka perussuomalaiset katsovat tulonjaollisesti tässä nyt ollaan tekemässä eli rahaa riittää rikkaiden veronkevennyksiin kautta koko verolinjan ja samaan aikaan heikennetään palveluita leikataan rintamalisien indeksejä samaan aikaan heikennetään vanhusten tämä on aivan järkyttävää kehitystä nimenomaan tämän hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen kannalta luulisi nyt että perussuomalaiset olisivat samaa mieltä kuin itse olivat ennen vaaleja näistä arvovalinnoista mutta tänään tämä hyödyllinen keskustelu on nyt näyttänyt missä mennään se mikä tässä on se iso huoli on ne työpaikat ja kyllä tässä on suurennuslasin kanssa etsitty niitä vaikutuksia joita tällä olisi työllisyyteen niitä ei täältä löydy ja virkamiehen vastaus on että tänne on kirjattu ne jotka luotettavasti voidaan kirjata

sosialidemokraateille vastaisin tästä rintamalisäasiasta se on vuotuinen sen määrä on viisi euroa vähättelemättä tätä viittäkään mutta ne kotiin vietävät palvelut joihin hallitus nyt panostaa ovat tuhansia euroja

rouva puhemies kyllä tässä yrittäjävähennyksessä on kyse ennen kaikkea siitä että saatetaan nämä erilaiset yritysmuodot tasapuolisen kohtelun kohteeksi kohteeksi todella minä ihmettelen sitä miksi nämä käsityövaltaiset yrittäjät juuri nämä kampaajat ja ja fysioterapeutit suutarit räätälit mitä täällä on tuotu esille ovat vasemmiston vihan kohteena täytyy huomioida että näissä näissä yrityksissä arvonlisävero on monta kertaa ikään kuin lisävero sen tähden että käsityövaltaisilla yrittäjillä ei ole juurikaan mahdollisuuksia vähentää alvia nyt te te olette sitä mieltä että näitten verokohteluakaan ei tulisi saattaa samalle tasolle minusta se on käsittämätöntä mutta kun viime puheenvuorossa lähestulkoon kiihdyin jo tästä asiasta niin menivät sanat sekaisin kun kun piti moittia hallitusta tästä kiinteistöveron alarajan muuttamisesta eli maaseudulla maaseudulla nämä verotusarvot nousevat vanhoilla rakennuksilla ja sitten niitten myyntiarvot laskevat tämä on iso ongelma ja toivoisin että valtiovarainministeriö ottaisi tähän nyt kantaa että mitä tälle voidaan tehdä

puhemies täällä muutamassa sdpn puheenvuorossa on haluttu rohkaista yrittäjiä kuinkahan rohkaistuneita yrittäjät ovat kun ovat kuunnelleet teidän puheenvuorojanne epäilen että eivät lainkaan rohkaistuneita päinvastoin sen sijaan viimeinen barometri kertoo siitä että hallituksen kokonaisuutena tekemiin ratkaisuihin joihin tämäkin paketti kuuluu jota tänään on on esitelty yrittäjät ovat erittäin rohkaistuneita haluavat investoida kehittää toimintaansa ja nyt tähän päälle kun tulee vielä sukupolvenvaihdosten helpottamiset ja tämä yrittäjävähennys niin se entisestään vain kiihdyttää kehittämistyötä ja uusia investointeja ja hyvä sdp siitä niitä työpaikkoja muuten sitten syntyy joilla myös rahoitetaan sitä meidän hyvinvointivaltiotamme ja kaikkia niitä hyviä asioita joita me täällä jokainen kannatamme lämpimästi jostakin niiden rahojen pitää tulla ja tästä ne

puhemies jälleen kerran mentiin tähän kysymykseen työllisyydestä ja minä toistan ne kysymykset mitä sdp tänään tässä ja nyt on esittänyt miten ihmeessä meillä on varaa tehdä tällaisia hyväosaisia suosivia veronkevennyksiä niin tämä niin kuin esimerkiksi miljoonaperintöjen verotuksen keventäminen samaan aikaan kun kaikki lähdeaineisto kertoo että niiden ei arvioida tuovan työpaikkoja luovan sitä kasvua ja työllisyyttä sellaisia vaikutuksia ei ole eikä todistettu ministeri orpo ainakin teinä minä olisin kovin huolissani tästä koska itse sanoitte aiemmin että mikäli työpaikkoja ei synny niin joudutte taas kerran lisäleikkaamaan tulevana kesänä siksipä on täysin oikeutettua että me olemme nostaneet tämän kysymyksen kahdesta näkökulmasta siitä edistääkö tämä työllisyyttä ja toisaalta siitä edistääkö tämä oikeudenmukaista tulonjakoa ja kyllä minä luulen että aika moni suomalainen ihmettelee sitä kuinka rahaa ei riitä lapsiperheille ei riitä eläkkeensaajille ei työttömille mutta tähän

rouva puhemies me käymme keskustelua siitä mistä tässä on kysymys tässähän on kysymys siitä että tällä budjettiesityksellä joka täällä on käsittelyssä saataisiin ne verotulot jotka tämä pitää sisällään nämä henkilöyrittäjät joita on hiukan vajaat kaksisataatuhatta pystytään pitämään vireessä ja heidän uskonsa pystytään pitämään lujana että he jatkossakin työllistävät ja tuovat tämän verotulon minkä jälkeen se vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja tätä tulopohjaa eli ei ole ollenkaan varmaa että nämä yrittäjät kaikki toimivat ellei tehdä joitain muutoksia on tämä muutos joka vahvistaa sitä uskoa ja luottamusta ja ennustettavuutta että heidän kannattaa jatkaa ja että me turvaamme

lokakuu on perinteisesti yrittäjän kuukausi ja eri kunnissa ja kaupungeissa pidetään yrittäjäjuhlia viime viikolla vaasassa pidettiin valtakunnallinen yrittäjäjuhla ja senkin terveiset olivat hallituksen yrittäjäystävällisyydestä kiittäviä uskon niin että jokaisessa kunnassa juhlapuheissa tullaan muun muassa tätä yrittäjävähennystä kiittämään edellinen hallitus toteutti yhteisöveron alennuksen ministeri orpo sanoi että yhteisöverotulot eivät alentuneet mutta olennaista on se että se ei kuitenkaan lisännyt investointihalukkuutta nyt tällä menettelyllä tasataan eri yritysmuotojen välisiä eroja eilen täällä keskusteltiin maa ja metsätalouden kannattavuudesta ja maatalouden osalta tosiaan tulee kahdenkymmenen miljoonan hyöty ja metsätaloussektorille kolmenkymmenenviiden miljoonan joka tukee myös kaupunkilaismetsänomistajien metsätaloustoimintaa
arvoisa puhemies pidän tätä esitystä maksuperusteisesta alvista hyvänä koska minä uskon että se aidosti hyödyttää myöskin pienituloisia yrittäjiä sen lisäksi vasemmistoliitto kannattaa arvonlisäveron alarajan nostoa myöskin huojennuksen alarajan nostoa ja me olemme esittäneet että alennettuja alvikantojakin voidaan alentaa määräaikaisesti eli kyllä näitä esityksiä pienituloisten aseman parantamiseksi on tehty myöskin vasemmistoliitossa mitä tulee tähän esitykseen niin haluan taas kerran siteerata hallituksen omaa esittelytekstiä se kiteyttää aivan täydellisesti niitä ongelmia jotka tähän yrittäjävähennykseen sisältyvät ehdotetulla vähennyksellä ei arvioida olevan merkittäviä yritystoimintaa kasvattavia tai yrittäjyyttä lisääviä vaikutuksia ehdotetusta vähennyksestä hyötyisivät euromääräisesti eniten harvalukuiset suurituloiset yritykset eli edustajat essayah ja kulmuni kyse on euromääräisistä hyödyistä ja ne eivät tule suutareille ja pienituloisille parturi kampaajille vaan kaikista varakkaimmille yksinyrittäjille

kun kuuntelee näitä salin vasemman laidan puheita voi vetää johtopäätöksen että te itse asiassa haluatte lisätä verotuksen progressiota ja panna yrittäjät maksumiehiksi ei hätää jos menestyt yrittäjänä antti lindtman keksii rahoillesi käyttöä

ei siihen silloin kovin moni uskonut muistaakseni taisi olla valtiovarainministeri jutta urpilainen joka kuitenkin uskoi että yhteisöveron alennus saattaisi toimia hän toimi rohkeasti sdp ei uskonut antoi hänelle potkut kuten nyt nähdään yhteisöverokertymä on kasvanut

arvoisa puhemies ensimmäisen kerran eduskuntaurani aikana tulee semmoinen tunne että onkohan täällä hallitukselle ja oppositiolle jaettu eri esitykset kun täällä hallituspuolueet puhuvat siitä kuinka tämä tuo lisää työpaikkoja kannustaa kasvuun ja kannustaa yrittäjyyteen olen moneen kertaan selannut tämän kokoomuksen ministeri petteri orpon tekemän esityksen josta ei näille puheille katetta löydy tämä ei kannusta suutareita räätäleitä kampaajia kasvuun tästä suurin hyöty menee kaikkein suurituloisimmille muun muassa apteekkareille ja nyt kysymys kuuluu valtiovarainministeri jos on niin että tämä esitys joka täällä on jaettu on se teidän esityksenne niin mikäli asiantuntijoiden kanssa valiokuntakäsittelyssä tälle löydetään joku parempi työllistävämpi muoto kuten esimerkiksi arvonlisäverovapaan toiminnan alarajan nostaminen olisitteko te valmis tarkastelemaan vielä kerran tätä teidän esitystänne jolla ei ole juurikaan työllisyysvaikutuksia ainakaan pienyrittäjien keskuudessa

arvoisa puhemies lähdetään vielä kerran siitä että siis kaikkea ei pysty taloustieteellisesti mallintamaan tässä virkamiesten tekstissä on varmasti että tällä ei voida suoraan osoittaa laskennallisia työllisyysvaikutuksia nopealla aikavälillä mutta on aivan selvää että matalampi verotuksen taso yrittämisessä ja työnteossa lisää yrittämistä ja työntekoa tämä on minusta täysin kiistaton tosiasia ja siksi uskon että jos me kokonaisvaltaisesti

ne toimet johtavat parempaan lopputulemaan kuin se että me kiristäisimme työn ja yrittämisen verotusta siksi tämä kokonaisuus puolustaa paikkaansa hyvin voimakkaasti puolustaa kokonaisuus paikkaansa haluaisin hetken pohtia teille myöskin sitä mitä työlle on tapahtumassa siis se miten globalisaatio on haastanut suomalaista työelämää elinkeinoelämää on tarkoittanut sitä että työpaikoista on tullut entistä epävarmempia entistä epävarmempia perinteiset työpaikat ovat vähentyneet ja edes niin sanotusti varmassakaan työpaikassa ei voi olla aivan saletti siitä että se työ jatkuu vielä tämä johtuu globalisaatiosta kansainvälisistä markkinoista tämä on johtanut siihen että yhä useampi suomalainen on joutunut yrittäjäksi tai sitten omasta tahdostaan miettii yrittäjäksi ryhtymistä yhä useampi suomalainen on tänään ja ensi viikolla ja tulevina vuosina yrittäjä siksi ei ole mitään tärkeämpää jos pohditaan työllisyyttä kuin pohtia yrittämisen edellytysten parantamista ja ja yrittämisen kannusteita tämä on aivan selkeää tämä trendi näkyy kaikkialla maailmassa ja se näkyy suomessa yhä on yhä enemmän yksinyrittäjiä minä toivon että he uskovat yrittämisen voimaan ja siihen että suomessa kannattaa yrittää ja hakea kasvua siksi yrittäjävähennys on merkittävä jotta yhteiskunta näyttää selkeän viestin siitä että me haluamme tukea teidän toimintaanne me haluamme antaa mahdollisuuksia yhä useammalle yrittämisen kautta menestyä ja se pieni jonka tulot ovat vielä pienet on juuri se joka tarvitsee rohkaisijaa jos on pienet tulot niin silloin silloin yritys on pienempi kyllä se on pienempi mutta silloin näkee että menestymällä kasvattamalla yritystä ottamalla riskiä voi parantaa omaa asemaansa ja jos yrittäjä menestyy hän palkkaa myös muita ja se on se ainut tie siihen että meillä on korkea työllisyysaste meillä on paljon verotuloja jolloin me voimme pitää huolta niistä heikompiosaisista me voimme huolehtia yhteiskunnan tärkeistä hyvinvointipalveluista minusta tämä on aivan selkeä yhtälö kun hallitus uskoo työlinjaan hallitus uskoo yrittämiseen laajaan työllisyysasteeseen hyvinvoivaan keskiluokkaan ja sitä kautta siihen siihen kokonaisuuteen niin me voimme turvata palvelut ja ne hyvät palvelut ovat ovat tietenkin se kaikkein tärkein ja oleellisin asia sitten sen heikoimmassakin asemassa olevan ihmisen kannalta

jaha ilmeisesti on vielä halua jatkaa keskustelua edustaja heinäluoma arvoisa puhemies

eihän täällä siitä olla eri mieltä etteikö yrittäjyyttä pidä edistää ja pidä tehdä käytännön konkreettisia toimia nyt on kysymys vain siitä

esimerkiksi tämä arvonlisäveron alarajan nosto olisi semmoinen joka aidosti auttaisi näitä kaikkein pienituloisimpia yrittäjiä sehän tulisi suoraan heidän hyödykseen mutta ei menisi näille joiden tulot ovat satojatuhansia euroja tällä hetkellä samaten ehdotus siitä että ensimmäisen työntekijän palkkaukseen voisi saada vähennyksen nimenomaan tukee tätä laajentumista juuri siinä vaiheessa kun tukea tarvitaan nyt tämä teidän ratkaisunne vie nämä rahat yli seitsemänkymmentä miljoonaa niille kaikkein hyvätuloisimmille yrittäjille ja te puhutte kannustuksesta ja on syytä pelätä että kun nyt tehdään tämä koko potti satakolmekymmentä miljoonaa euroa ministeri orpo niin te olette ensi keväänä tuomassa tänne esityksiä uusista leikkaustoimista sotaveteraanieläkkeiden leikkauksen päälle ja sitten vaan siirrätte tämän päätöksenteon kuntavaalien jälkeen

yrittäjävähennys on erinomainen ja huom yrittäjienkin kiittämä edistysaskel yksi osa kokonaisuudesta jolla kohennetaan nimenomaan pk yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä myöten myöskin työllisyyttä ja näin myös pidemmällä aikavälillä yrittäjävähennys myös varmistaa että erimuotoisia yrityksiä kohdellaan samalla tavalla ja se on myös tämän ansiosta oikeudenmukaisuuden kysymys ja tärkeä muutos edelliseen hallituskauteen jolloin kaikki uudet työpaikat ja investoinnit laitettiin käytännössä yhden kortin eli yhteisöveron alentamisen varaan siitä hyötyivät suuret yritykset jotka kuitenkin

irtisanomisiin mehän jätimme viime kaudella oppositiosta käsin lakialoitteen yrittäjävähennyksestä ja ja siinä viitattiin valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen arvioon jonka mukaan yhteisöveron työllisyysvaikutus on vaatimaton suhteessa sen aiheuttamiin veromenetyksiin tämän yrittäjävähennyksen kautta monille pk yrityksille jää kuitenkin enemmän tuloja käteen
arvoisa rouva puhemies suomessa on lähes kaksisataatuhatta yksinyrittäjää ja uskon että he kaikki ovat tyytyväisiä tähän hallituksen lakiesitykseen yrittäjävähennyksestä on tärkeä huomio että myös verkostoitumalla yksinyrittäjät työllistävät itsensä tämä antaa myös mahdollisuuden perustaa ja kannustaa yksinyrittäjiä perustamaan oman yrityksen sitä kautta ja työllistyä palkkatuki asia on yksi hallituksen hyviä työllistämistä helpottavia tekijöitä kun täällä on vaadittu lisää esityksiä pidän tätä erinomaisena esityksenä samoiten on tämä tulevaisuudenusko mitä yrittäjät kaipaavat erityisesti arvoisa puhemies edustaja harakka puhui valiokunnan sisäisistä asioista omassa puheenvuorossaan kysynkin olenko oikeassa tässä että onko sopivaa täällä keskusteluissa vedota niihin

arvoisa rouva puhemies mielestäni meidän tulee kyllä kannustaa kaiken kokoisia ja kaikkien toimialojen yrityksiä kasvamaan ja työllistämään kun täällä on nyt sdpn puheenvuoroissa sanottu että tämä kohdistuu myös suurempiin yrityksiin niin haluaisin muistuttaa että ettehän te viime kaudellakaan kun tehtiin yhteisöveron alennus noin kahdeksansataa miljoonaa tutkituttaneet eduskunnan tietotoimistossa tai muuallakaan sitä mihin tämä kahdeksansataa miljoonaa kohdistuu no sehän kohdistuu tietenkin isoimpiin yrityksiin kaikista voimakkaimmin suuryrityksiin ne hyötyvät miljoonia siitä mutta me yhdessä kannatimme sitä

ensinnäkin me emme ole viemässä emmekä halua viedä pois yksinyrittäjiltä ja pienyrittäjiltä tukea heille tämä on ehdottomasti tervetullut mutta siitä huolimatta suurin osa rahasta virtaa aivan muualle jos arvoisa ministeri orpo te todella haluatte edesauttaa ja auttaa yksinyrittäjiä joita tässä maassa on tällä hetkellä todellakin noin kaksisataatuhatta silloin te puututte siihen byrokratiaan mitä he joutuvat käymään läpi perustaessaan yrityksen ja pyörittäessään sitä silloin te puututte muun muassa yrittäjien eläkevakuutusasiaan siten että te autatte heitä pitämään tätä tätä yrittäjäeläkettä itsellään sehän on kaikkein kallein

he pystyvät palkkaamaan sen seuraavan työntekijän tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se että yksinyrittäjät ostavat ulkopuolisia palveluita noin tuhannella viiva viidellätuhannella eurolla per vuosi joten heillä ei ole tarvetta palkata seuraavaa työntekijää on turha väittää että tämä loisi työpaikkoja tämä tuo rahaa sinne päähän missä jo hyvin
arvoisa rouva puhemies kyllähän tämä on osa kokonaisuutta se että nyt näihin henkilöyhtiöihin kohdistetaan yrittäjävähennys ja se että se kohtelee tasapuolisesti eri yrityksiä on nimenomaan osa kokonaisuutta ja tähän kun lisätään vielä maksuperusteiseen alvhen tehdyt päätökset ja niin edelleen plus nämä byrokratian purkamiset mitä edellinen puhuja sanoi niin sillä me pystymme luomaan sen tulevaisuudenuskon yrittäjille että tässä maassa myös jatkossa menestytään kyllähän me tässä maassa verottaa osaamme taidamme oecdn tilaston mukaan olla kokonaisveroasteeltamme neljänneksi kovin maa eli veroja kerätään kyllä eri paikoista ja se että me kannustamme menestymään kannustamme yrittämään kannustamme työllistämään on teillekin edustaja viitanen sitä hyvinvointiyhteiskunnan kokoamista ja sitä että me pystymme ne palvelut tässä maassa jatkossakin turvaamaan

minä ymmärrän hyvin sosialidemokraattien tuskan tässä te viime vaalikaudella olitte vallassa ja suomen velka räjähti julkinen velka räjähti bruttokansantuote putosi rajusti investoinnit olivat jäissä verotus kiristyi lupasitte hallitusohjelmassa satatuhatta uutta työpaikkaa ja tulikin satatuhatta työtöntä jaoitte suuryhtiöille mittavat veronkevennykset ja unohditte pk yritykset jotka nyt saavat tältä hallitukselta erinomaisen tärkeän kädenojennuksen monellakin tavalla yritysvähennyksellä ja toisaalta arvonlisäveron maksuperusteisuudella muun muassa nyt on saatu talous nousuun sen pitkän syöksyn jälkeen joka teiltä jäi ja tällä tiellä hallitusohjelman mukaisesti pitää edetä valoa on näkyvissä ja se tietysti sosialidemokraatteja harmittaa tällä hetkellä valtavasti

arvoisa rouva puhemies mielestäni tämän lakiesityksen joka koskee

ansio tai kritiikki ei ole sitä mitä joku saa tai mitä joku toinen ei saa kyse on pikemminkin sellaisesta uudistuksesta joka ohjaa ja kannustaa tietyntyyppiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen on todettava että minun mielestäni jokainen itsensä työllistävä ihminen on jo menestystarina mielestäni joka pohtii yksinyrittämistä tai vaihtoehtoisesti palkkatyötä ja josta yksinyrittäminen tuntuu houkuttelevammalta vaihtoehdolta kyse on positiivisesta kehityksestä tilastokeskuksen mukaan tällä vuosikymmenellä yksinyrittäjien määrä on on kasvanut kahdellakymmenelläkolmellatuhannella tämä kielii siitä että yhä useammin palkkatyö muuttuu yrittäjäsuhteeksi

puhemies tässä salissa nyt ollaan onneksi yhtä mieltä siitä kaikista tärkeimmästä asiasta ja se on se että yrittäjyyden tulee kannattaa ilman sitä meillä ei ole edellytyksiä nostaa maata

kansantalouden tasapainon kannalta olennaista olisi nyt saada niitä uusia työpaikkoja syntymään yksityiselle sektorille ja yksityisellä sektorilla sen työllistämisen kannalta määräävät tekijät ovat onko taloudellisesti kannattavaa palkata ja minkälaiset riskit liittyvät siihen työllistämiseen nyt kun puhutaan siitä miten yrittäjyyttä autetaan kannattaisi yhä edelleen miettiä miten tämä kohdennettaisiin niin että yrityksiin saataisiin niitä uusia työpaikkoja syntymään tämäkin auttaa yrittäjyyttä mutta jos se kohdennettaisiin toisella tavalla se voitaisiin tehdä vielä tehokkaammin nyt vielä mainittakoon kun täällä on apteekkareista puhuttu niin paljon yrittäjävähennyksen yhteydessä apteekkarithan eivät ihan varsinaisesti ole edes yrittäjiä kun heillä ei ole minkäännäköistä yrittäjäriskiä syy miksi apteekkareilla on niin korkeat tulot liittyy siihen että me maksamme lääkkeistämme liikaa koska apteekkimarkkinat eivät

puhemies näistä työllisyysvaikutuksista ajattelen sillä lailla että on tärkeää että me saamme työllistettyä mutta myös pidettyä niitä tunnen itse espoosta monia yrittäjiä jotka ovat kokeneet että eivät enää kykene yrittämään ja tätä hallituskin yrittää nytten varmistaa tosiaankin meidän hallituksen tavoitteena on tehdä suomesta kilpailukykyisempi myös yrittämisen omistamisen ja

investointien verotusta uudistamalla ja selväksi on tullut että sdp on tässä vähän eri eri linjoilla

itse tulen itse tulen yrittäjäperheestä enkä voi ymmärtää todellakaan sitä kuinka aina puhutaan rikkaista ja hyvinvoivista ja kadehditaan mutta koskaan ei kadehdita sitä työtä niitä työtunteja ja olemattomia vuosilomia mitä he tekevät
puhujalistalle siirtyminen alkaa tässä nyt lähestymään mutta otetaan vielä muutama puheenvuoro edustajat hakkarainen heinäluoma zyskowicz andersson ja lindtman arvoisa

rouva puhemies kuka sijoittaa sosialismiin kansainväliset lääkefirmat sairaalapalvelut ja tämmöiset

sosialismiin lähtevät sijoittamaan viime kaudella näitten yhteisöveroa alennettiin elikkä rahaa siirrettiin tuonne maailmalle me emme ole varmasti laskemassa nyt yhteisöveroa mutta

muun muassa verotuksen kautta tulee pienentää sen kustannuksia sillä tavalla me saamme tänne työtä ja tekemistä yrittäjyys on siinä lähtökohta jos lähdetään siitä mitä sosialidemokraatit ajattelevat mitä huonommin meillä menee tässä maassa sen paremmin sosialidemokraateilla menee tämä on yhtälö joka ei

minusta tuntuu että kun edustaja hakkaraiselle selviää sosialidemokratian tavoitteet ja olemus niin hänestä tulee vielä hyvä demari demarien tavoitteena olisi se että ihmisillä on töitä ja täystyöllisyys ja demarit ovat olleet silloinkin hallituksessa kun työttömyys on ollut alle viisi prosenttia ja sen jälkeen huolehditaan kaikista annetaan kaikille mahdollisuus tämä on se ajatus demareilla niin että jos tämä tuntuisi edustaja hakkarainen hyväksyttävältä niin tervetuloa demarien riveihin tässä asiassa sitten kysymys on arvoisat edustajat todella vähän rahaa käytössä niin mihin se raha laitetaan te olette laittamassa nyt lähes sata miljoonaa euroa kannustukseksi sellaisille henkilöille jotka tienaavat tällä hetkellä satatuhatta euroa vähän alle ja siitä ylöspäin ja teidän oma esityksenne kertoo että ei tällä ole työllisyysvaikutuksia tällä ei ole työllisyysvaikutuksia eikä tällä ole myöskään kasvudynamiikkavaikutuksia jonka kertoo ei ministeri orvon esitys vaan ministeri vehviläisen tänne lähettämä ehdotus

täällä oppositio usein on kiinnittänyt huomiota niihin valitettaviin säästöihin joita on jouduttu tekemään muun muassa eläkeläisten lapsiperheiden ja opiskelijoiden etuihin mutta millä nämä kaikki tulonsiirrot maksetaan taas kerran palaan siihen perusasiaan että kaikki nämä tulonsiirrot maksetaan työnteolla ja yrittäjyydellä ja vain niillä sen vuoksi ne ratkaisut joilla me voimme edistää työllisyyttä työntekoa ja yrittäjyyttä ovat paikallaan täällä on paljon tuotu esiin valtiovarainministeriön pidättyvää arviota siitä että tällä esityksellä olisi merkittäviä työllisyysvaikutuksia no on aivan selvää ja luonnollista että valtiovarainministeriössä varovaisuusperiaatteen mukaisesti suhtaudutaan hyvin varovasti mahdollisiin niin sanottuihin dynaamisiin vaikutuksiin koska siitähän ei tulisi mitään jos valtiovarainministeriö ryhtyisi omat arvionsa niihin perustamaan

valtiovarainministeri orpo kiinnitti omassa puheenvuorossaan huomiota erittäin ilmiöön nimittäin yrittäjämuotoisen työn yleistymiseen monet valitsevat itsensä työllistämisen sen takia että se tuo vapautta päättää omasta työstään mutta itsensätyöllistäjien joukossa on myöskin niitä jotka joutuvat sen valitsemaan pakon edessä vasemmistoliitto julkaisi viime viikolla oman toimenpidekokonaisuutensa itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi ja tästä ryhmästä on syytä olla huolissaan kaksikymmentäkahdeksan prosenttia itsensätyöllistäjistä sijoittuu alimpaan tulokymmenykseen tilastokeskuksen mukaan neljäkymmentäkuusi prosenttia on ilmoittanut että maksaa omasta mielestään riittämätöntä eläketurvaa itselleen se mikä epäselväksi jäi oli se mitä valtiovarainministerin puheenvuorolla oli tekemistä tämän yrittäjävähennyksen kanssa koska siitähän tämä joukko ei tule hyötymään kuten tiedämme niin yli puolet tästä tulee menemään kaikkein rikkaimmalle kymmenelle prosentille

arvoisa puhemies mielestäni tämän keskustelun tulos on se jos nyt unohtaa nämä muutamat pahimmin huolellisimmin väärin ymmärrystä viljelleet puheenvuorot kuten hakkaraisen ja valitettavasti suuri yllätys valitettava yllätys edustaja lohen että yhteinen näkemys on siitä että meidän pitää löytää kannustimia nimenomaan pienyrityksille kovaa työtä tekeville pienyrittäjille ja tästähän valtiovarainministeri orpokin edellisessä puheenvuorossaan puhui sanoitte että pienyrittäjät tarvitsevat rohkaisua sanoitte että meidän täytyy kannustaa muun muassa itsensätyöllistäjiä zyskowicz täällä sanoi että meidän täytyy löytää keinoja joilla tuetaan kasvua yrittäjyyttä ja työllisyyttä nyt kysyn teiltä ministeri ministeri orpo nämä hienot periaatteet me olemme nyt kuulleet ja yhtä vastausta vaille on on jäänyt jos valiokuntakäsittelyssä löydetään parempi työllistävämpi enemmän kasvua tukeva malli oletteko valmis muuttamaan tätä esitystä oletteko valmis siihen jos tälle löytyy parempi vaihtoehto joka tuo enemmän kasvua kuin tämä teidän tänne tuomanne vaihtoehto jolla tätä kasvua ja työpaikkoja ei tule oletteko valmis

ensinnäkin aloitan vielä siitä että hallitus on valinnut sen linjan että me teemme kaikki toimenpiteemme lisätäksemme työllisyyttä ja me katsomme että yrittäjyys kokonaisuutena on on yksi avainkysymyksistä siksi meillä on laaja toimenpideohjelma teemme tämän vaihtoehtona nyt kun työllisyyskehitys ei ole riittävää että me olisimme tässä vaiheessa lähteneet tekemään leikkauksia vaan meillä on laaja toimenpideohjelma jolla vahvistetaan työllisyyttä ja haetaan mahdollisimman laajaa työllisyysastetta jotta leikkauksilta leikkauksilta vältytään vielä muutamia kommentteja tämän yhteisöveron alennuksesta kyllä minulla on vahva usko siihen että äänekosken upealle miljardiluokan biotehdashankkeelle turun telakan menestykselle lukemattomille investointihankkeille biosektorilla eri puolilla suomea ja niin edelleen on ollut suuri vaikutus sillä että tämä yhteisöveroalennus tehtiin meidän pitää jatkossa pitää huoli siitä että yhteisöverossa suomi on kilpailukykyisellä tasolla jatkossakin se oli viisas päätös ja puolustan hyvän edellisenkin hallituksen päätöksiä tältäkin osin lisäksi haluan todeta sen kun puhutaan kerran yritysverotuksesta laajemmin että hallituksellahan on tällä hetkellä yritysverotuksen kokonaisuuden uudistamista jonka aikataulu on tammikuun loppuun päätöksiä pyritään tekemään puoliväliriihessä tarkoitus on katsoa yritysverotuksen kokonaisuutta yhteisöveroa pääomaveroa osinkoverotusta koko tätä kokonaisuutta ja miettiä sen lyhyemmän aikavälin ja ehkä vähän pidemmänkin aikavälin muutostarpeita ja kehityksiä aivan oleellista on se että me muokkaamme suomea yritysystävälliseksi ympäristöksi ja sitä hallitus on tekemässä edustaja anderssonille totean sen että kun puhuin tästä yksinyrittäjän asemasta niin luulen että

varmasti monet haluaisivat kohentaa asemaansa ja jotta me voimme myöskin kannustaa siihen niin heillä pitää olla näkymää siitä että kun pääsee eteenpäin ja saa yritystoimintaa kannattavaksi niin sitä myöskin tuetaan näille kaikkein pienituloisimmille tietysti työn verotuksen keventäminen on silloin se avainkysymys ja avainasia jota hallitus on heidän suuntaansa kohdistanut minä nyt todella toivon sitä että se henki mikä täällä on ollut eli että yrittäjyys kantaa suomea olen kuullut sellaisen sloganin joskus kantaa myöskin tästä salista ulos eli se että täällä ollaan vasemmalta oikealle nyt samaa mieltä siitä tuntuu siltä että me olemme erimielisiä siitä pitäisikö tämä yrittäjävähennys kohdistaa vielä niille harvalukuisimmille menestyneemmille yrittäjille vai ei mutta minusta on perusteltua se että me kannustamme kasvamaan yrittämään menestymään myöskin enkä siksi enkä halua että siitä jätetään tätä elementtiä pois
ja puhujalistan pariin edustaja kankaanniemi siinä nyt ensimmäisenä

arvoisa puhemies katselin tuossa että edellinen hallitus nosti kiinteistöveroa suhteellisesti enemmän kuin mitä tämä esitys on että linja on kyllä ollut sosialidemokraateilla sosialidemokraattisella valtiovarainministerillä aivan sama sitä on aina näin menetelty että kiinteistöverolla on kerätty yhä enemmän varoja mutta en kiinteistöveroon sen enempää perintö ja lahjaveron osalta totean että on erittäin arvokasta että olemassa olevien yritysten muun muassa maa ja metsätaloudessa siirtyminen joustavasti ja tehokkaasti eteenpäin sukupolvelta toiselle tapahtuu hyvin koska siinä menetetään hirveästi jos verotuksella tuhotaan sukupolvenvaihdokset eli tämä esitys varmaan tuottaa hyvin tulosta mitä sitten tulee tähän yrittäjävähennykseen niin niin se on todella yksi hallitusohjelman mukainen toimenpide suuren toimenpidepaketin

ryhmässä ja puolustaa hyvin paikkaansa se kohdistuu myös maa ja metsätalouteen ja tiedämme siellä on taloudellisesti niin että se on paikallaan siltäkin osin viime vaalikaudella suoritettu yhteisöveron historiallisen suuri romautus jätti nämä pk yritykset toiminimellä henkilöyhtiönä toimivat yhtiöt yritykset vaille verokevennystä sosialidemokraatit huolehtivat suurteollisuudesta ja siinä ohessa sitten myös osinkojen saajien etuuksista ja niin kuin tuossa olen todennut niin osingoista aika iso osa menee maan rajojen ulkopuolelle hyödyttää vallan muita kansoja hyvä sinänsä että että ulkomaiset sijoittajat tuovat varoja suomeen mutta näin tässä kävi ja sitten kun viittasin tuohon varallisuusveroon niin edustaja heinäluoma oli valtiovarainministerinä yksitoista vuotta sitten kun hän esitteli ja vei läpi varallisuusveron kokonaan poistamisen ja siitäkin on nyt kymmenen vuoden aikana

sitä sosialidemokraattien tulonjakopolitiikkaa ei sitä voi kyllä välttämättä oikeudenmukaiseksi sanoa sen sijaan tämä yrittäjävähennys on todellakin oikeudenmukainen ja ja kohdistuu totta kai kaikkiin niihin yrityksiin joilla on tulosta koska tuloksesta tuo vähennys tehdään ja sitä kautta yrityksiin jää niin kuin täällä hallituksen esityksessä todetaan vahvennusta se vahvistaa kun sosialidemokraatit väittivät ettei työllisyysvaikutuksia ole niin täällä todetaan suoria työllisyysvaikutuksia on arvioitu varovaisesti mutta mutta välillisiä vaikutuksia tällä esityksellä katsotaan kyllä olevan täällä sanotaan että ehdotettu vähennys parantaa yritysten rahoitusasemaa ja alentaa yrityksen tekemän investoinnin veroja edeltävää tuottovaatimusta

tämä apteekkarikysymys on noussut täällä turhankin voimakkaasti esille apteekit ovat vähän erikoistapaus tässä suomalaisessa yritysmaailmassa niistä osa toimii myös osittain osakeyhtiöinä ja on saanut tämän viime hallituksen mittavan

mutta osa ei ole saanut ja kyllä minä väitän että ne satakolmekymmentä farmaseuttia jotka yhteiskunta on kalliisti kouluttanut ja ovat ovat nyt työttömänä saattavat saada vähin erin tästä työpaikkoja apteekista joka tuottaa ja pystyy työllistämään eli kyllä nämä vaikutukset tulevat työllisyyteen vaikka ne on tässä esityksessä lähtökohtaisesti hieman varovaisesti arvioitu myös yritystoiminnan edellytysten parantaminen ja sitä kautta tulojen kasvaminen verotusta keventämällä johtaa siihen että merkittävä osa näistä verokevennyksistä tulee takaisin yhteiskunnalle verotuloina ja muuna hyötynä näinhän verotus ja koko tämä talous pyörii todellakin sosialidemokraatit nyt vastustavat kaikkea mahdollista mutta voi kysyä miksi he eivät viime vaalikaudella yhteisöveron alennuksesta tiettyä osaa käyttäneet tämän arvonlisäveron alarajan nostamiseen mitä nyt tarjoavat heillä oli viime kaudella valta tehdä näin mutta se jäi tekemättä ja nyt linja on se että mikään ei käy mutta tulokset todellakin kertovat että ei viime vaalikausi ollut sellainen vaalikausi jonka politiikkaa olisi tällä kaudella voitu jatkaa ja niinpä hallitusohjelma on hyvin erilainen ja tulokset näkyvät bkt kasvaa velkaantuminen hidastuu työllisyys paranee ja niin edelleen eli tilanne korjaantuu ja yrittäjyys on on siinä aivan avainasemassa ja hallitus tekee siltä osin erittäin hyvää työtä

arvoisa rouva puhemies tämä yrittäjäverotuksen keventämislaki on tervetullut ja oikeansuuntainen verovähennyksen painopisteen olisi kuitenkin tullut olla pienituloiselle yrittäjälle suurempi ja ikävää on että nyt tämä oikeansuuntainen yrittäjävähennys jää vaikutuksiltaan hyvin vähäiseksi tosiasia on kyllä se itsekin olen yrittäjänä toiminut toistakymmentä vuotta ja minulla on ollut useita yrityksiä että kuusisataa euroa tai edes

ei kyllä kannusta palkkaamaan yhtään ketään se on vain tosiasia enemmänkin tämä on henkinen tsemppiveroale tosin aika kallis sellainen kyllä miljoonaa tässä tilanteessa olisi voinut harkita toisellakin tavalla siinä mielessä vaikka me kristillisdemokraatit olemme ehdottomasti tämän esityksen kannalla ja pidämme sitä hyvänä sen painopiste on kyllä epäonnistunut sitten koen kyllä hyvin epämiellyttävänä sen että täällä nostetaan yksi ammattiryhmä apteekkarit ikään kuin jollakin tavalla pahuuden ruumiillistumaksi että ikään kuin heidän ansaitsemansa tulo ja tekemänsä työ tässä maassa on nyt sitten huonompaa kuin jonkun toisen työ täällä edustaja vartia sanoi että apteekkari ei ole yrittäjä ollenkaan minusta aikamoinen rimanalitus kyllä ymmärrän sen jos joku ihminen sijoittaa elämässään paljon varoja johonkin työn tekemiseen ja saa siitä sitten jossain vaiheessa helpotuksia ei pitäisi nostaa sitä nyt ikään kuin tämän lain jonkinlaiseksi erityiseksi pahuuden ilmentymäksi mutta ei kovin hyvin tämä tasapaino tämän lain sisällä ole

arvoisa rouva puhemies kyllä minä toivon että

saimme kuulla kaunaa siitä että menestyvä yrittäjä saisi tilipussiinsa hieman enemmän ja valmistautuisi myös tulevaisuuteen keräämällä rahaa investointeihin sitä kautta työllistämällä sitä kautta osallistumalla verotulojen muodossa edelleen tämän hyvinvointiyhteiskunnan luontiin se on se mitä tämä maa nyt tarvitsee ja tämä

verotus on kokonaisuus kun puhumme yrittäjävähennyksestä viime kaudella osakeyhtiöt saivat huojennuksen yhteisöveron huojennuksen muodossa nyt tasapuolisuuden nimissä

joka koskee yksityisliikkeitä henkilöyhtiöitä maa ja metsätalousyrittäjiä ja porotaloutta tukee tasapuolistaa ja antaa edellytyksiä myös näille yrityksille toimia tässä yhteiskunnassa tasavertaisesti eli epäoikeudenmukaisuutta mitä eri yritysmuotojen välille on tullut tässä ennen kaikkea paikataan yksinyrittäjiä meillä suomessa on paljon heitä on lähes ja on kiistatta selvää että tämä vähennys edesauttaa näitten yritysten menestymistä ja ja sitä kautta koko yhteiskunnan verotulojen parantamista rouva puhemies tässä lakikokonaisuudessa ja verokokonaisuudessa on myös perintö ja lahjavero yhtenä sen osana sukupolvenvaihdokset ovat asia mistä on tässä salissa keskusteltu useampaan otteeseen ja tuotu esille sitä että meillä yritykset pystyvät jatkamaan sukupolvelta toiselle itse kymmenen vuotta sitten maatilan sukupolvenvaihdoksen tehneenä vanhemmilta sen saman tilan ostaneena jonka vanhemmat ostivat kolmekymmentä vuotta aikaisemmin omilta vanhemmiltaan mielelläni olisin käyttänyt tuon rahan investointiin kenties työllistänyt sillä ihmisiä investoinnin kautta ja saanut yhteiskunnan rattaat pyörimään paremmin kun meillä perintö ja lahjavero on ollut suhteellisen kireä se ei ole investointeja edesauttanut siinä määrin kuin se voisi sitä tehdä tämä raha jos joku auttaa yritysten kehittämistä ja kehittymistä mutta se on myös huojennus joka auttaa tavan suomalaisia niitä tavan kansalaisia jotka perivät vanhemmiltaan omaisuutta sitä omaisuutta josta verot on myös useaan otteeseen aikaisemmin maksettu eri tavoilla eli verot ovat kokonaisuus ja sen vuoksi tulee kannustaa ennen kaikkea siihen että toiminta jatkuu kaikella muotoa ja ja yhteiskunnan rattaat pyörivät suomi on hyvin korkeasti verotettu maa meidän kokonaisveroasteemme on oecdn tilastonkin mukaan neljänneksi kovin ja

täälläkin puhutaan paljon kuinka hyvätuloiset osallistuvat tämän yhteiskunnan rahoittamiseen tämän yhteiskunnan rahoittamiseen on ansiotulojen puolella meillä laitettu hyvinkin korkea ja jyrkästi nouseva veroprogressio joka kyllä aiheuttaa sen että että mitä enemmän tässä yhteiskunnassa tienaa ansiotuloja niin sen enemmän veroja myöskin maksaa ja kyllä sieltä verotuloja sitten kertyy erityisesti pienituloisille kun tämä on kevyempi niin se myös heidän ostovoimaansa siltä osin pitää kiinni ja tuo kokonaiselämän kuluihin niitä tarvittavia varoja millä leipäostokset tehdään mutta ennen kaikkea tämä veropaketti on äärimmäisen kannatettava yrittäjäverovähennys ja pitää vielä mainita myös maksuperusteinen josta jo päätökset on tehty joka on osa tätä kokonaisuutta joka nyt ensi vuonna tulee se on myös erittäin hyvä asia kiitos

arvoisa herra puhemies tuosta äskeisestä debatista minua jäi hieman mietityttämään ja ehkä vaivaamaankin se että kun edellisellä kaudella tehtiin tämä yhteisöveron alennus ja se kuitenkin kohdistui ennen kaikkea

suurpääomaankin niin sitten ei oltaisi halukkaita korjaamaan sitä epätasa arvoista asemaa mikä eri yrittäjämuodoissa nyt on olemassa minusta sitäkin vasten tämä hallituksen esitys on perusteltu koska se nimenomaan muuttaa ja korjaa tämän epäoikeudenmukaisen tilanteen mikä meillä tällä hetkellä yritysverotuksessa on on myös hieman ihmeellistä että keskustelun keskiöön nousi kysymys apteekkareista koska samalla tavallahan myös esimerkiksi siinä yhteisöveron alennuksessa apteekkarit joilla oli osakeyhtiö tai juristit hyötyivät yhteisöveron alennuksesta mutta sitten ei olla valmiita tuomaan sataaviittäkymmentätuhatta yksinyrittäjää satojatuhansia mikroyrityksiä tämän yrittäjävähennyksen piiriin minusta tämä on ihan selkeästi oikeudenmukaisuuskysymys ja on hyvä että hallitus tämän esityksen tekee

harmi että silloin oppositiolla ei ollut rohkeutta viedä sitä eteenpäin jota he tänäänkin ovat täällä olleet kuuluttamassa

arvoisa herra puhemies tänään on käsittelyssä hallituksen

muun muassa yrittäjävähennys ensinnäkin tämä yrittäjävähennys on yksi niistä lakiehdotuksista joilla on tavoitteena parantaa työllisyyttä hallitus on on asettanut seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen ja tavoitteena on luoda satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa työllisyyden parantaminen on tärkeää iso osa uusista työpaikoista syntyy yksinomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja siksi näiden yritysten toimintaedellytysten parantaminen on perusteltua viime hallituskaudella suomessa toteutettiin yhteisöveroalennus joka koski osakeyhtiöitä sitä kautta osinkomäärät nousivat ennätyksellisen korkealle ja siitä hyötyivät nimenomaan nämä suuret yritykset tuolloin hallituksella oli tavoitteena saada investointien määrä nousemaan mutta siinä tavoitteessa ei ole täysin onnistuttu eli yrittäjävähennyksen tavoitteena on tasata eri yritysmuotojen välisiä eroja tuoda verotuksellisesti ne samalle viivalle tämä vähennys koskee kaikkia henkilöyrittäjiä ja parantaa itsensätyöllistäjien asemaa suomessa on tällä hetkellä noin sataviisikymmentätuhatta yksinyrittäjää ja viimeisien tilastojen mukaan heidän määränsä on kasvussa täällä keskusteluvaiheessa monissa puheenvuoroissa puhuttiin siitä ettei tämä kannustaisi yrittäjiä riittävästi mutta minä rohkenen olla asiasta toista mieltä uskon että viiden prosentin yrittäjävähennys kannustaa yrittäjiä yrittämään enemmän ja sitä kautta kun sieltä muodostuu suurempi tulos ja tulo se auttaa myöskin kehittämään yritystä ja yrityksen kehittämisen jälkeen joko se tuotanto tehostuu tai sitten yrityksissä lisätään työvoimaa sdpssä erityisesti tuntuu olevan tällainen apteekkarisyndrooma jonka yhteydessä he ovat puhuneet nimenomaan apteekkarien edun parantamisesta suomessa on yli neljäsataa osakeyhtiöpohjaista apteekkia ja apteekkien kokonaismäärä on viisisataayhdeksänkymmentä kappaletta myös asianajajista on tässä yhteydessä puhuttu ja meillä suomessa on lähes tuhat osakeyhtiöpohjaista asianajotoimistoa vertailutietona on syytä muistaa että kun

on vain muutamia satoja niin mikroyrittäjien eli alle kymmenen henkeä työllistävien yritysten määrä on kaksisataakuusikymmentäviisituhatta eli tässä tässä on suuri ero ja äärimmäisen tärkeää on myös se että maatalous tulee saamaan tästä oman hyötynsä lähes yhdeksänkymmentä prosenttia maatiloista on sellaisia joissa vuotuinen tulos on jäänyt alle kolmeenkymmeneentuhanteen euroon ja tämän tämän vuoden osalta prosenttiosuus saattaa vielä siitäkin siitäkin nousta metsätilat niin ikään hyötyvät tästä noin viidentoista miljoonan euron verran tässä yhteydessä on käsitelty myöskin perintö ja lahjaverotusta perintö ja lahjaverotuksen alentamisen tavoitteena on helpottaa sukupolvenvaihdosten toteutumista ja sitä kautta myöskin edistää työllisyyttä ja samoin turvata työpaikkoja ja myöskin sitten turvata sen yritystoiminnan jatkuminen perintö ja lahjaveron laskeminen merkitsee käytännössä sitä että jää rahaa enempi yritystoiminnan kehittämiseen ja tarpeellisiin investointeihin meillä tällä hetkellä suomen yrittäjäjärjestökin pitää valitettavana sitä että kiinnostusta

nimenomaan näiden jatkajien kannalta ei ole varsinaiset yrittäjät haluaisivat jo päästä helpommille osille ja haluaisivat sukupolvenvaihdoksia mutta niitä valitettavasti ei ole riittävästi toteutumassa siksi on tärkeää että me pyrimme helpottamaan sukupolvenvaihdoksia lieventämällä perintö ja lahjaveroa ja se tullaan osoittamaan veroasteikon kaikkiin portaisiin

arvoisa puhemies minusta äskeisen debatin voi

tässä yrittäjävähennyksessähän se perusidea on kuitenkin se että kun viime hallituskaudella tehtiin noin

alennukset ja ne kohdistuivat osakeyhtiömuotoisiin yrityksiin niin nyt tällä hallituksen esityksellä kompensoidaan tämä veronalennus muille yritysmuodoille henkilöyhtiöille ja toiminimimuodossa toimiville yrittäjille ja saadaan siinä mielessä eri yritysmuodot hieman tasa arvoisempaan asemaan verotuksellisesti tämä on järkevää siinäkin mielessä että ei ole tietenkään mielekästä että yritysmuodon keskeinen tekijä kun sitä valitaan on verotus koska nämä yritysmuodot eroavat keskenään toisistaan myös monella muulla tavalla ja on tärkeää että sinänsä voi sanoa moneenkin tilanteeseen sopiva toiminimi siis yksityinen elinkeinonharjoittajamuoto tai kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö olisivat käytettävissä eikä verotuksellisesti ohjattaisi kaikkia osakeyhtiömuotoon arvoisa puhemies tässä keskustelussa on esitetty myös erityisesti sdpn taholta että olisi tehokkaampaa käyttää tämä rahamäärä mitä nyt käytetään tähän yrittäjävähennykseen arvonlisäveron alarajan nostamiseen esimerkiksi kolmeenkymmeneentuhanteen euroon itse suhtaudun tällaiseen ajatukseen kuitenkin erittäin varauksellisesti koska se loisi erittäin suuren kannustinloukun pienyrittäjille kenenkään ei kannattaisi liikevaihtoa ansaita enempää kuin kolmekymmentätuhatta euroa koska silloin joutuisi maksamaan koko summasta arvonlisäveron on parempi että pidämme arvonlisäveron alarajan kohtuullisen matalalla sen sijaan jos jotakin nostetaan niin nostetaan sitten sitä alarajahuojennusta jolloin jolloin liukuvasti aletaan maksamaan sitten täyttä arvonlisäveroa kun liikevaihto kasvaa täällä keskustelussa on myös esitetty sitä että nyt tämä yrittäjävähennys kohdistuu niihin yrittäjiin jotka tienaavat eniten jos tienaat euromääräisesti paljon teet paljon töitä ja teet hyvää tulosta niin totta kai tämmöinen prosentuaalinen verovähennys myös tuo sitten veronalennusta enemmän heille kuin pienituloisille osittainhan tämä johtuu meidän verojärjestelmän erittäin voimakkaasta progressiosta koska yrittäjävähennys kohdistuu kuitenkin pääsääntöisesti ansiotuloihin joita verotetaan meillä erittäin progressiivisesti sen takia ei ole tietenkään mikään yllätys että kohdistuminen on tämän kaltainen kuten täällä on kerrottu mutta jos me tekisimme niin niin kuin on on esitetty että suuntaisimme tämän vain esimerkiksi alle kolmenkymmenentuhannen euron yrittäjätuloihin niin seurauksena olisi vielä nykyistä selvästi jyrkempi progressiivinen verotus joka omalta osaltaan ei kannustaisi yrittäjiä kasvattamaan liiketoimintaa ja tekemään tulosta tai tekemään nykyistä enempää työtä sen takia minusta tämä toteutusmalli mikä on valittu ja hallituksen esitys yrittäjävähennyksestä ovat sekä että reiluja eri yritysmuotojen välillä ja tätä esitystä on helppo kannattaa

arvoisa puhemies olen tässä salissa kehunut yrittäjävähennystä jo lähes puolitoista vuotta sitä odotettaessa tänäänkin ja kehun sitä yhä se on minusta oikeastaan parasta mitä verotuksessa on tällä kaudella ehditty tehdä koska yrittäjävähennyksen vaikutus ei ole pelkkiä euroja vaan se on nimenomaan yrittäjäilmastoon vaikuttava myönteinen signaali uskon että se kannustaa yrittäjyyteen enemmän kuin kuin se rahassa on pääministeri jyrki kataisen hallitus kohdisti kevennyksensä yhteisöihin siis osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin enkä sitäkään moiti on tärkeää että kaikkeen yritystoimintaan kohdistetaan huojennuksia tänä päivänähän tuo neljän pilkku viiden prosenttiyksikön yhteisöveron alennus on verotuloina neljä kertaa kaksisataayksitoista miljoonaa euroa eli vuositasolla noin yhdeksänsataaviisikymmentä miljoonaa euroa tämä yrittäjävähennys on vuositasolla vain satakaksikymmentäkolme miljoonaa euroa joten euromääräisesti kysymys on aivan eri luokan summista mutta tämä yrittäjävähennys kohdistuu noin puoleen suomen yrittäjien lukumäärästä ja ja se on hyvin hyvin tärkeä viesti hallitukselta tämä kohdistuu tasapuolisesti liikkeen ja ammatinharjoittajiin henkilöyhtiöihin maa ja metsätalouden harjoittajiin ja verotusyhtymiin pieni epäkohta jäi joka voitaisiin ihan hyvin korjata täällä eduskunnassa hallituspuolueitten voimin kun esitys karsii metsätalouden vähennyskelpoisia menoja tappiovuonna viidellä prosentilla tämä toteutuu metsätalouden tappiollisesta pääomatulosta tehtävällä oudolla negatiivisella yrittäjävähennyksellä myös yhteismetsät jäivät yrittäjävähennyksen ulkopuolelle eikä ole voitu esittää mitään järkevää syytä seuraavaksi ryhdyn kehumaan tätä hallituksen perintö ja lahjaverotusta koskevaa esitystä jolla korjataan noita pääministeri jyrki kataisen hallituksen aikaisia kiristyksiä ja nehän kohdistuivat nimenomaan niihin perintöveroluokkiin ja lahjaveroluokkiin jotka merkitsevät yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksissa tämä nyt annettu perintö ja lahjaveron muutosesitys keventää perintö ja lahjaveroasteikkoja kaikissa portaissa kevennykset painotetaan yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon lahjaveroasteikon alarajaa nostetaan neljästätuhannesta viiteentuhanteen euroon ja ensimmäisen veroluokan lahjaveroa kevennetään seitsemäntoistatuhannen euron verotettavasta lahjasta ylöspäin yhdellä viiva kolmella prosenttiyksiköllä ja toisen veroluokan lahjaveroa heti viidentuhannen euron alarajasta alkaen portaasta riippuen kahdella viiva neljällä prosenttiyksiköllä perintöveroasteikon alarajaa ja perintöveroportaita ei muuteta mutta ensimmäisen veroluokan perintöveroa alennetaan jokaisessa portaassa yhdellä prosenttiyksiköllä ja toisen perintöveroluokan perintöveroa veroportaittain vaihdellen kahdella viiva neljällä prosenttiyksiköllä perittävän kuoleman perusteella lähiomaisille ja kuolinpesälle maksettavien vakuutuskorvausten verovapaus poistetaan mutta niiden vaikutusten poistamiseksi ja lieventämiseksi joita kuoleman perusteella maksettavien vakuutuskorvausten verovapauden poistamisesta voi aiheutua korotetaan puolisovähennystä kuudestakymmenestätuhannesta eurosta yhdeksäänkymmeneentuhanteen euroon ja alaikäisyysvähennystä neljästäkymmenestätuhannesta eurosta kuuteenkymmeneentuhanteen euroon verohallinto on kahdeskymmeneskolmas syyskuuta kaksituhattakuusitoista antamassaan ohjeessa katsonut että kyseessä vakuutuskorvaus kuuluu perintöverotuksen piiriin ja että puolisovähennys voidaan myöntää myös silloin kun koko puolison veronalainen perintöosuus muodostuu pelkästään kyseessä olevista vakuutuskorvauksista tämä on tärkeä selvennys koska normaalistihan puoliso ei peri hänhän perii vain siinä tapauksessa että puolisot ovat lapsettomia tai kysymyksessä on keskinäinen omistusoikeustestamentti

arvoisa puhemies tänään on käyty hyvää ja pitkälti ideologistakin keskustelua verotuksesta ja yrittäjyyden edellytyksistä ja se tietysti sopii ja kuuluukin tänne eduskuntaan hyvä että näin on tehty hallitus on toiminut määrätietoisesti yrittäjyyden edellytysten helpottamiseksi ja se on erittäin merkittävää suomen talouden kääntämiseksi parempaan suuntaan yrittäjävähennyksen lisäksi pienimmille yrityksille on esimerkiksi tulossa mahdollisuus maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen mitä yrittäjäjärjestöt ovat jo pitkään toivoneet ja tämä nykyinen hallitus sen lopulta toteuttaa kieltämättä suomalainen verojärjestelmä on suhteellisen monimutkainen ja veronmaksajille usein melko hankalasti ymmärrettävä yritysverotuksen kokonaisuudistusta pohtivan työryhmän ensi vuonna valmistuva raportti tuleekin olemaan mielenkiintoista luettavaa toivottavasti sen avulla voidaan selkeyttää omaa verojärjestelmäämme arvoisa puhemies muutama sana perintö ja lahjaverolaista perintö ja lahjaverotus merkittävästi vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien joten siinä mielessä on hyvä että asteikkoihin tehdään nyt kevennyksiä suhteellisesti suurin kevennys tapahtuu perintöverotuksessa muutaman kymmenentuhannen euron perintöjen osalta mikä on erittäin oikeudenmukaista lahjaverotuksen osalta taas verovapaan lahjoituksen yläraja nousee neljästätuhannesta viiteentuhanteen euroon mikä on myös hyvä asia kuten täällä on tänään keskustelussa todettu niin on muistettava että näistä lahjoitetuista ja perinnöksi annettavista summista on jo aikanaan maksettu varsin merkittävästi esimerkiksi esimerkiksi tuloveroa ja muitakin veroja ja hallituksen esitys on tältäkin osin hyvä kuten edustaja kiviranta edellä totesi

tuo edellä debatissa käyty keskustelu oli hyvin selventävä siinä hyvin seikkaperäisesti ilmeni se vasemmalta erityisesti demareilta tuleva keskustelutapa siinä aivan kuin ilmeni aivan selvästi krapula siitä että he olivat aikoinaan tukemassa yritysverotukseen tullutta laskua ja aivan huomaamatta varakkaille ja suurituloisille tuli erittäin suuret ja he aivan kuin historiansa kieltäen eivät ollenkaan puolustaneet pienten suutarien kraatarien ja seppien linjaa nykypäivänä kirvesmiehen parturi kampaajan ja niin edelleen ammattikuntaa tuo krapula ilmenee nyt niin että he eivät ikään kuin olisi olleet siinä mukana kun he olivat täysillä mukana ja sen aiheuttivat nyt täytyy luoda se ilmapiiri että tällä tavoin omat toimensa unohtaen asianajajat lääkärit ja muut tämmöiset ammatinharjoittajat saivat näin suunnattoman verohelpotuksen

kun aikoinaan toimin asianajajana parikymmentä vuotta oikein tuli kade mieli ettei silloin ollut tällaista tarkasti ottaen yhdeksänsataaseitsemänkymmentäneljä asianajajaa sai pienen helpotuksen veroihinsa mutta uskon että erikoislääkäri joka joka yötä päivää päivystää tai asianajaja joka yötä päivää pohtii jotain probleemaa että miten se hoidetaan niin ei silloin ajattele työtuntejaan vaan arvostamaansa työtä ja hän haluaa sitä tehdä eikä ajattele kuinka paljon tässä nyt saisi tekee sen toimenpiteen mihin hänet on palkattu ja haluttu ammattitaitonsa vuoksi sen vuoksi nyt esillä oleva yritysvähennys on mitä tervetullein se on aivan kuin tässä äsken edustaja hautala ja edustaja kiviranta sanoivat ikään kuin kädenojennus sille ammattikunnalle joka oli ennen aikaan juuri vasemmistoliiton vasemman puolen suuresti kunnioittama ja arvostama niin kuin anteeksipyyntö joka nyt hyvänen aika sentään tuleekin porvariston taholta on väärä ja ja se on niin oikea linja kuin olla ja voi

vielä tuohon edellä olevaan minun mielestäni se alennus oli aivan oikea mitä tehtiin yritysverotukseen ja ei suinkaan kaikkia osinkoja ahneuttaan lisätty vaan suomessa koko ilmapiiri oli sellainen että ei aina ollut riittävän perusteltua investoitavaa se johti niin paljon myös näiden osinkojen kasvuun mitä tulee lahja ja perintöveroon viitaten myös tuohon edelliseen toimintaani asianajajana niin tässä on korostettu mitä positiivisia vaikutuksia sillä on sukupolvenvaihdokseen ynnä muuta ne ovat erittäin suuria minä kiinnitän huomiota yhteen seikkaan joka on tämä perintöveron maksuvelvollisuuden synty ja ulosottoon laitto se on nimittäin erittäin hankala kuten tiedämme perintöverolaput tulevat hyvin nopeasti mutta pesässä ei ole varoja ja tuomioistuin lähtee niitä sitten perimään ulosottoteitse se on hyvin kiusallinen ja hankala tapaus jolloin joudutaan pohtimaan ja hätäpäissään muun muassa pientä kiinteistöomaisuutta tai muuta myymään että voidaan yhteiskunnalle maksaa perintövero nyt annettava kahden vuoden lisäaika antaa malttia siihen järjestelyyn joka käytännössä on hyvin tärkeä perintöveroa suoritettaessa ja maksettaessa

arvoisa puhemies

valtion verotulot vähentyvät noin kuudellakymmenelläkuudella miljoonalla eurolla ja kuntien noin miljoonalla eurolla ja seurakuntien noin kolmella miljoonalla eurolla kysymys kuuluukin onko meillä varaa tähän justiin nyt justiin tässä taloustilanteessa mikä meillä on tässä on joka tapauksessa kun euromääriä katsomme kyseessä suhteellisesti suurituloisia suosiva veronalennus jonka työllisyystoimet jäävät olemattomiksi aivan kuten esityksen perusteissakin sanotaan tämä tuo lisää aukkoja veropohjaan ja lisää verojärjestelmän sääntelytaakkaa yrityksille tämä noudattaa valitettavasti edelleenkin hallituksen kaverikapitalismin linjaa antamalla verohelpotuksia niille jotka eivät niitä oikeasti tarvitse mutta ei kohdenna sitä niille jotka sitä tarvitsisivat sitä tarvitsisivat ennen kaikkea yksin yrittäjät joita tässä maassa on noin

heille pitäisi kohdentaa se siten että he pystyisivät toimimaan ja palkkaamaan uuden työntekijän heidän tulopohjansa on kuitenkin niin pieni että viiden prosentin verohelpotus ei juuri auta palkkaamaan eikä auta kannustamaan sen sijaan jos valtio voisi tukea heidän

se tukisi huomattavasti enemmän tätä rahamäärää voitaisiin kohdentaa alemmas suutareille räätäleille kraatareita tuskin enää muuten on olemassa heitä oli kyllä ennen ja nyt on kampaajia nyt on kauneushoitoloita nyt on hierojia ja niin edelleen pienyrittäjät hyötyvät tästä vähennyksestä vuositasolla todella niukasti ja olisi todella kivaa jos nyt ei ehdoin tahdoin ymmärrettäisi asioita väärin ettei tarvitsisi sanoa että minä niin tästä mieleni pahoitan

haja asutusalueella varsinkin tämähän on regressiivinen vero jossa pienituloiset maksavat veroa suhteessa huomattavasti suuremman osuuden tuloistaan kuin suurituloiset sen lisäksi tällä hetkellä valtiovarainministeriössä on käynnissä kiinteistöveron uudistus on hämmästyttävää että hallitus haluaa tässä vaiheessa nostaa tätä veroa veroa joka kohdistuu jälleen kerran pienituloisiin eläkeläisiin kipeämmin kuin kehenkään muuhun tämä kohdistuu ennen muuta eläkkeellä oleviin naisiin nimittäin meillä suomessa on sellainen tilanne että naiset elävät pitempään kuin miehet vahvat suomalaiset naiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään he asuvat siellä vaikka matka kauppaan olisi pitkä ja ehkä joutuisi olemaan vaikka kauppa auton varassa heihin tämä kohdistuu tällä hetkellä kuitenkin tuntuisi että voisi olla aika hyvä idea antaa vmn kaikessa rauhassa valmistella omaa muutostaan ja omaa ehdotustaan ja olisi ehkä hyvä että tässäkin mietittäisiin sitä voitaisiinko käyttää progressiivista verotusta se saattaisi olla hieman tasapuolisempi kuin tämmöinen vedetty vedetty linja mikä tällä hetkellä on kaikkinensa se että veroja maksetaan vähemmän on tietysti kansalaisille hyvä asia mutta meidän on on muistettava myöskin se asia että verot ovat hyvinvointivaltion pohja mutta verot täytyy kohdentaa oikein niitä täytyy alentaa niiltä joilla ei tällä hetkellä ole mitään tai joilla on todella pienet tulot ja sitten taas veroa voitaisiin ottaa vähän enemmän niiltä jotka tulevat toimeen siitäkin huolimatta että vero heidän kohdallaan hieman nousisi

palkkaamaan ensimmäisen vieraan työntekijän vaikka on muistettava että sillä puolella on paljon sellaista työtä esimerkiksi journalistin työ jota ei voi tuotteistaa vaan se on sen yhden ihmisen päässä ja hän tekee sitä mutta sekin on niin kovan takaa otettua leipää että sinne tarvittaisiin huojennuksia

arvoisa puhemies nyt kun täällä salissa on tänäänkin useaan kertaan otettu esiin tämä keskustelu tästä arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamisesta niin ihmettelen miksi siitä asiasta ei puhuta oikeilla nimillä ja oikeilla termeillä olen kerran aikaisemminkin ottanut tässä salissa esiin kirjallisen kysymyksen

jonka edustaja jarva on tehnyt varmaankin asiaa on kysytty myös muissa yhteyksissä aikaisemmin valtiovarainministerin vastauksessa todetaan aivan selvästi että tätä arvonlisäverojärjestelmää rajoitetaan neuvoston direktiivissä kaksituhattakuusi satakaksitoista ey ja liittymissopimuksissa suomelle on myönnetty oikeus vapauttaa verosta sellaiset vähäisen liiketoiminnan harjoittajat joiden vuosiliikevaihto on enintään kymmenentuhatta euroa ja näin ollen verovelvollisuuden alarajan nosto tämän raja arvon yläpuolelle edellyttäisi komission ehdotukseen pohjautuvaa poikkeuslupaa suomi ei voi siten kansallisin päätöksin korottaa verovelvollisuuden alarajaa yli tämän määrän näin sanotaan suorassa vastauksessa kirjalliseen kysymykseen elikkä euroopasta liitosta pitää kysyä neuvostolta lupa tällaiseen toimenpiteeseen jos tämä tieto kannattaa varmaan oikaista näin on ministeriö vastannut muistamme varmaan edellisen hallituksen jossa sosialidemokraattisen valtiovarainministerin johdolla keskityttiin rikkaiden ja suuryritysten voittojen kasvattamiseen yhteisöveron alennuksen muodossa siitä ei työpaikkoja tullut satatuhatta piti tulla mutta satatuhatta meni

arvoisa puhemies täällä on puhuttu hyvinvointivaltiosta ja sen säilyttämisestä ja murentamisesta ja vaikka mistä varsinkin vasemmalta puolelta jos me nyt haluamme täällä hyvinvointivaltiota pitää yllä niin se tarkoittaa sitä että elinkeinoelämän on oltava kunnossa ja mikä koskee elinkeinoelämää niin sen verotusta täytyy keventää joka suunnalta niin yhteisöveroa kuin yritysvähennyksiä ja muita tällä keinolla alkaa tulla sitä kakkua mitä voidaan sitten jakaa mutta sosialistit vähän semmoisia niin kuin mites se laulu menikään hän pistää kätensä minun taskuuni ja syö meidän laskuumme elikkä nyt

jaetaan velkarahaa syömävelkaa otetaan maailmalta jaetaan sitä ympäriinsä muun muassa maahanmuuttoon ja tänne kaikkeen olemiseen joka ei tuota kenellekään yhtään mitään puuhun pitää mennä tyvestä päin eikä latvasta päin näitä juttuja on hyvä levitellä niin kuin edustaja tolppanenkin tuossa äsken mainitsi että on progressiivinen verotus

niitä on hyvä jakaa tuolla toreilla ja torien kulmilla mutta jos lähdetään talouselämää laittamaan kuntoon niin se rikas on se joka työllistää esimerkiksi edustajan palkalla me emme pysty työllistämään minimipalkallakaan olevaa henkilöä meillä nettotulo ei riitä siihenkään elikkä pitää saada se yrittäjyys sille pohjalle että sieltä on sitä jaettavaa eikä jaeta ennen kuin sitä

arvoisa puhemies sanon nyt painokkaasti tähän alkuun että tasapuolisuusnäkökulmasta on reilua se että yrittäjävähennys otetaan käyttöön myös niillä yrityksillä joilta se viime kaudella jäi ottamatta sanon tämän nyt hyvin selkeästi mutta sitten tullaan vähän ongelmallisempiin asioihin täällä on moneen kertaan tänään pohdittu yrittäjyyttä ja sitä kuinka tällä yrittäjävähennyksellä autetaan yrittäjän toimeentuloa tästä olen prikulleen samaa mieltä ilman muuta autetaan ja hyvä niin sillä suomen yrittäjien selvityksen mukaan peräti viidesosa viidesosa suomalaisista yrittäjistä saa voittoa vähemmän kuin viisitoistatuhatta euroa vuodessa väitänkin että meillä on tullut pienyrittäjistä sellainen uusi proletariaatti helposti ihminen työttömäksi jäätyään perustaa yrityksen toiveikkaana jättäytyy samalla eläketurvan sosiaaliturvan lomaoikeuksien ulkopuolelle ja kituuttaa pienellä rahalla kannattaa muistaa että meillä siis yksinyrittäjiä on sataseitsemänkymmentätuhatta toki monet heistä menestyvät myös paremmin mutta viidesosa yrittäjistä tekee pienempää voittoa kuin viisitoistatuhatta tämä luku on parin vuoden takaa täällä on sanottu myöskin että tämä yrittäjävähennys auttaa työllistämään haluaisin muistuttaa tässä yrityksen tarkoituksesta olen itse yrittäjä ja olen tehnyt aika paljon töitä yrittäjämaailmassa uskon tietäväni yrittämisestä jotakin enkä tunne ainoatakaan yritystä en suomessa enkä muualla maailmassa jonka tarkoitus on ensisijaisesti työllistää kun yritys perustetaan tarkoitus on ensin hankkia itselle toimeentulo ja jos sitten saa vielä jotakin vähän ekstraa eli tuottaa voittoa niin hyvä niin tästä on yrittämisessä mielestäni kysymys kun kun me puhumme työllistämisen helpottamisesta sitä on aika vaikea helpottaa sellaisilla verohelpotuksilla jotka eivät suoraan sen ensimmäisen tai toisen tai vaikka kymmenen ensimmäisen työntekijän palkkauskustannuksien alentamiseen siis sanon vielä uudelleen tämä yrittäjävähennys ihan samoin kuin yhteisöveron alennus viime kaudella on hyvä keino parantaa yrityksen kannattavuutta ja yrittäjien toimeentuloa mutta jos me haluaisimme kohdistaa verohelpotukset nimenomaan työllistämisen edistämiseen me kaipaisimme näiden toimien tilalle sellaisia ratkaisuja jotka tuovat sitä hyvää sen jälkeen kun ylimääräinen työntekijä on työllistetty tämä on ehkä se iso syy miksi toivon paljon tältä työryhmältä joka pohtii yritysten kokonaisverotusta ja toivottavasti myös yritystukia olen aivan samaa mieltä valtiovarainministeri orpon kanssa siitä että nyt me tarvitsemme kokonaisnäkemystä miten vuosien kuluessa olemme pilkkoneet omaa yritysverotustamme ja yritystukiamme jopa niin että lopputulos ei välttämättä ole se paras mahdollinen otan esimerkin siitä viime kaudella päätetystä yhteisöveron alennuksesta luin selvityksen jonka mukaan kahdeksankymmentä prosenttia siitä alennuksesta olisi mennyt osinkoihin ja kaksikymmentä prosenttia niihin uusiin investointeihin joita toivottiin siis paljon enemmän

viime kevään suuret osingonjaot osinkojahan jaettiin ennätysmäärä melkein yksitoista miljardia mutta yritystukiin ja yritysverotukseen kannatan lämpimästi kokonaistarkastelua ja kannatan myöskin uutta nobelistiamme bengt holmströmiä holmströmiä joka on sanonut että yritystukiviidakkoa pitäisi ehdottomasti karsia täällä on täällä on puhuttu myöskin paljon alvista euroopassa ja euroopan unionissa on varmaan yhtä monta alv käytäntöä kuin on maatakin ja ne käytännöt poikkeavat hyvin paljon toisistaan jos muistan oikein niin britanniassa on kaikkein hövelein arvonlisäverokäytäntö pieniä yrityksiä kohtaan siellä alvin alaraja on noin yhdeksässäkymmenessätuhannessa eurossa eli sitä pienemmät yritykset eivät maksa arvonlisäveroa sitten on hyvin vaihtelevia ratkaisuja muiden maiden osalta esimerkiksi ruotsissa rakkaassa naapurissamme kaikki yritykset ovat arvonlisäverovelvollisia en tiedä oikeaa vastausta siihen mikä olisi se optimaalisin arvonlisäveron taso yrityksille mutta suosittelen siihenkin kyllä vahvaa vahvaa käsittelyä ja kokonaistarkastelua jotta jotta se saataisiin sopivalle tasolle täällä on harmiteltu sitä kuinka veroja joutuu maksamaan samasta omaisuudesta moneen kertaan suomalainen verojärjestelmä nyt vaan perustuu siihen että kun tuotteet tai palvelut tavarat vaihtavat omistajaa niin niistä maksetaan joka kerta veroa kannattaa kuitenkin muistaa että se joka sen tuotteen tai kiinteistön viimeksi haltuunsa saa maksaa veroa vain kerran eli sillä tavalla meidän laaja alainen verojärjestelmämme on myös oikeudenmukainen täällä sanottiin myöskin siitä että meillä on kansainvälisesti korkea kokonaisverotus se onko kokonaisverotuksemme korkea vai ei on vähän niin kuin kauneus katsojan silmissä ymmärrän hyvin että poliittisista poliittisista syistä sitä halutaan pitää korkeana tai matalana mutta kannattaa muistaa kun lukee näitä kansainvälisiä vertailuja että kokonaisveroaste on eri maissa syönyt ihan erilaisia asioita ne pitävät sisällään hyvin erilaisia asioita

hyvin harvassa muussa maassa käytäntö on sama jos tämä asia muistetaan ja verrataan meitä esimerkiksi usahan totuus näyttäytyy hyvin toisenlaisena jos lasketaan se että usassa yksityinen palkansaaja omasta nettopalkastaan maksaa omat vakuutusmaksunsa omat eläkemaksunsa hänen kokonaisveroasteensa on korkeampi kuin meidän kokonaisveroasteemme täällä suomessa

yrittäjävähennys on tasapuolinen ja tuo nyt tukea myös niille pienimmille yrityksille

arvoisa herra puhemies on tietysti ilahduttavaa kuulla opposition vihreältä edustajalta että tämän hallituksen linja tosiaan on yrittäjää kohtaan tasapuolisempi ja sitä kautta parempi koko meidän yhteiskunnan kannalta kuin edellisen hallituksen linja oli tässä suhteessa ihmetyttävätkin sosialidemokraatit jotka olivat valmiita antamaan yhteisöveron roimalla alennuksella viime hallituskaudella lisää rahaa sisäfileporvarille mutta kun yrittäjävähennyksestä puhutaan niin vastustavat sitä että kasslerduunari eli nykyajan pk yrittäjä saisi lisää rahaa tämä kyllä ihmetyttää ja syvästi jos ajatellaan sitä minkälaisia ihmisiä tai minkälaisia yrityksiä tämä yrittäjävähennys koskee niin suomen yrittäjien mukaan noin kahdeksankymmentä prosenttia elinkeinonharjoittajista saa tuloja alle kolmekymmentätuhatta euroa vuodessa näillä tuloilla tämä vähennys tarkoittaisi jopa veronkevennystä eli toisin sanoen kahdeksankymmentä prosenttia niistä elinkeinonharjoittajista ei kyllä ole mitään sikarikkaita ja ja riistoporvareita niin kuin sosialidemokraatit antavat ymmärtää vaan varsin tavallisia suomalaisia jotka saavat tällä voita leivän päälle ja perheelle maidon pöytään jos sitten ajatellaan korkeammilla tuloilla olevia yrityksiä niin yli sadantuhannen euron tuloilla toimivia yrityksiä tämän yrittäjävähennyksen piirissä olisi noin viisituhatta ei puhuta kovin merkittävästä ryhmästä siinä suhteessa arvoisa puhemies vielä sanoisin hieman tästä perintöverotuksesta siinä pidän tärkeänä että puolisovähennystä ja alaikäisyysvähennystä korotetaan se on hyvä ratkaisu ja hyvä ratkaisu on myös se että perintöveroa ei jatkossa peritä ulosotolla eikä verovelvollisia haeta konkurssiin tämäkin on inhimillinen ratkaisu ylipäätään perintöverotuksessa järkevä hallituksen linja on se että halutaan helpottaa sukupolvenvaihdoksia ne ovat olleet se akilleenkantapää suomalaisessa yrityskentässä tällä hetkellä perheyritysten sukupolvenvaihdokset ja näillä ratkaisuilla helpotetaan

kiitos kiitos edustaja järviselle selkeästä esityksestä täytyy allekirjoittaa kyllä hyvin pitkälle tuo mitä hän sanoo meillä on nyt tämä verotusjärjestelmä ollut hyvin sosialistinen vähän siihen tyyliin että kunnes verottaja erottaa sielun sielun lihoista ja ruumiista että monttu odottaa ja velkavankeus jää sehän mitä järvinen sanoi tästä että osinkoa jaettiin viime viime jaossa enempi kuin koskaan niin johtuu yksinkertaisesti siitä että tähän maahan ei investoida ne jaetaan silloin nyt on tarkoitus se että saadaan tänne investoinnit käyntiin ja sitä kautta saadaan valuuttaa maahan mitä tuohon perintöveroon vielä tulee niin minä kerron omakohtaisen kokemuksen vuodelta kaksituhattakaksi meillä oli firma jossa oli suurin piirtein taseet kunnossa mutta kun tuli verokarhu perintöverojen ja muitten kanssa niin me lapset saimme sieltä sitten sen veromätkyn eli on kaksikymmentäviisi vuotta maksettu veroa saatu pikkusen tulosta aikaan verottaja tulee ja ottaa sen pois maksetusta omaisuudesta pitää mennä pankkiin ottaa laina että saa jatkaa omaa työtään jota on koko ikänsä

kannustaa työntekoon tämmöinen verotusjärjestelmä jos tämmöisiin yksityiskohtiin vasemmistokin malttaisi perehtyä tai heillä olisi omakohtaista kokemusta niin saattaisi ääni muuttua kellossa se on tuo vasemmisto vähän semmoinen kuin kitara jossa ei ole pohjaa se kyllä soi hyvin ja sitä rämpytetään mutta siinä ei ole minkäänlaista pohjaa kaikupohjaa mutta se pohja tulee sinne elämänkokemuksen ja

myös antaa tunnustuksen edustaja järviselle oppositiossa hän käytti puheenvuorossaan termiä voitto on hyvin kuulla termi opposition taholta myönteisenä siihen perustuu paljolti yrittäjän halu aikaa katsomatta pyrkiä jonkinlaiseen tulokseen että hän voi tehdä sitä omaa työtään jossa ei kelloa katsota vaan tulosta halutaan tehdä se poikkeaa hyvin paljon demareiden mielipiteestä jonka täällä debatissa kuulimme kun he ikään kuin historiansa kieltäen ovat lakanneet kunnioittamasta kädellä tehtyä työtä ja eivät uskalla sitä aivan avoimesti sanoa kunnioittavat sen sijaan nyt omilla aivoilla tai liikkeen aivoilla tehtävää työtä muun muassa omaa asiantuntemusta ja johdatusta käyttäen saada verohelpotus läheisille ammattiliitoille verovapaasti saada runsaasti palkintoa niin kuin olemme nähneet tämä aivotyö on tietysti meidän kaikkien kyllä me haluamme aivotyötä tehdä mutta emme näin räikeästi omaa etua tavoitellen samalla me haluamme tässä kunnioittaa kädellä tehtyä nykyisellä ammattitaidolla tehtyä työtä se on aina arvossaan ja tulee pysymään mitä tulee perintöveroon niin edustaja hakkaraisen esimerkki on erinomainen sitä yritin juuri sanoa mitä ammatissani kun olen tehnyt useita pesänselvityksiä ja perinnönjakoja se on kyllä karsea tilanne mikä meillä on ollut tämä osittain tulee sitä helpottamaan ja se on hallitukselta tämän kokonaislinjauksen mukaista jota muun muassa edustaja kalli erittäin hyvin puheenvuorossaan korosti se on myös sitä mitä edustaja järvinen sanoi että tarvitaan kokonaisselvitys sitä ollaan parhaillaan tekemässä ja sitä me

pyrin suurin piirtein kun kaksi minuuttia on kulunut koputtelemaan ja huomauttamaan sen vaiheen ei ole vielä mitään mutta jos on vähän useampi sekunti niin sitten minä pyydän tänne puhujapönttöön nyt edellisessä puheenvuorossa ei ylittynyt kaksi minuuttia kuin muutamalla sekunnilla nyt menemme listaan

puhemies edustaja hakkarainen toi tuossa esille tärkeän seikan eli investointien suomeen saamisen merkityksen ne toimet millä niitä saataisiin suomeen ovat varmaan niitä seuraavia asioita mihin täytyy edetä tämän yrittäjävähennyksen jälkeen niitä seuraavia toimenpiteitä mitä täällä on perätty ja ihan aiheestakin mutta nyt tässä kohdassa kun keskustellaan myös näistä muista verolaeista otan hieman kantaa tähän perintö ja lahjaverolain muokkaukseen pääasiassa keventämiseen se ei varmaan ollut ainut asia mitä perintöverotuksessa täytyisi muuttaa mutta kuitenkin se on muutos positiiviseen suuntaan koska se helpottaa maatilan tai muun yrityksen sukupolvenvaihdosta niin että yritystoiminnan tekeminen jatkossa jälkipolville helpottuu haluaisin esittää kysymyksen miksi ihmeessä meillä suomessa ei ole niin voimakasta perheyrityskulttuuria kuin monessa muussa maassa saksan talouden kivijaloista yksi on maatalous kukoistaa juuri saimme kuulla ilouutisia turusta meyerin telakalta uusia laivoja investointeja ja töitä mutta saksalaisessa omistuksessa tiedetäänköhän oppositiossa että tämä telakkayhtiö joka sen telakan omistaa on perheyritys mielestäni on hyvä asia että omistajuus säilyy suomessa itse en ainakaan halua että meistä muodostuu sellainen banaanitalous jossa ostetaan kaikki hyvät korkean teknologian firmat ulospäin omistukseen ja määräysvaltaan ei jää mitään ja työpaikat ovat sitä kautta riskialttiimmassa tilassa tältä ei pidä mielestäni viedä pohjaa ihan pelkän kateudenkaan takia

herra puhemies kilpailukykysopimus arvonlisäveron maksuperusteisuus perhekustannusten tasauksen aloittaminen yrittäjävähennys ovat sellaisia toimenpiteitä tältä hallitukselta jotka lisäävät luottamusta yhteiskunnan asioiden hoitoon ja koko koko tähän elinkeinotoimintaan yrittäjyyteen ja lisäksi ne tuovat erityisesti tämä yrittäjävähennys oikeudenmukaisuutta meidän järjestelmäämme ei ole hirveän suurta euromääräistä vaikutusta ei edes yhteenlaskien mutta sillä viestillä mikä tulee eduskunnalta hallitukselta koko maahan elinkeinonharjoittajille yrittäjille että heitä arvostetaan heidän työtään palkitaan heille tuodaan oikeudenmukainen kohtelu on valtava merkitys uskon että että se näkyy tässä yhteiskunnassa toivon sen näkyvän mutta uskon myös että näin tapahtuu ja ja sitä kautta tämä talouden talouden syvä taantuma jossa ollaan oltu todellakin voidaan voittaa ja päästä nousuun jossa nyt jo kyllä selvästi ollaan tältä pohjalta uskon että jopa hallituksen kunnianhimoinen työllisyystavoite voi voi toteutua lähes lähes täydellisesti tällä kaudella herra puhemies toinen asia mikä tässä on tullut esille on muun muassa tämä äänekosken hanke joka on meille tietysti äärimmäisen arvokas keski suomelle ja koko suomelle yhteisöveron alennuksella varmasti oli sen hankkeen liikkeellelähtöön tietty vaikutus mutta näkisin että ehkä vielä paljon suurempi vaikutus on sillä että sen yrityksen taustalla ovat perimmäisinä omistajina suomalaiset metsänomistajat ja he haluavat että suomessa jalostetaan puuta ja uusia tuotteita siellä nyt tehdään mittavasti tästä eteenpäin

talouden kannalta yritysten luottamus tulevaan on yksi kaikkein keskeisimpiä asioita ja kun pk yritysten barometria tarkastelee niin selkeästi on sieltä luettavissa ja havaittavissa että pitkästä pitkästä aikaa vuosikausia taaksepäin saa mennä samanlaiseen tilanteeseen kuin mikä siellä nyt oli usko tulevaisuuteen on vahvistunut merkittävästi ja kyllä siinä isossa roolissa ovat ne hallituksen

tähän mennessä tekemät myönteiset ratkaisut mitkä tässä keskustelussa on nyt moneen kertaan lueteltu ne ovat laittaneet rattaita liikkeelle ja siinä on kysymys myös siitä mihinkä yritys voittovarojaan pääomiaan käyttää käyttääkö käyttääkö se niitä veronmaksuun suoraan heti vai käyttääkö se niitä kehittämiseen investointeihin ja sitä kautta työllistämiseen oli sitten kysymyksessä yrittäjäverotus suoraan tai oli kysymyksessä sukupolvenvaihdos eli perintöverotilanteet ja siksi on järkevämpää se että niissä saadaan ne pääomat ja voittovarat siirrettyä sinne kehittämistyöhön se ainoastaan lisää lisää kestävällä tavalla työpaikkoja se on aivan selvä asia se on moneen kertaan täällä jo todettu muun muassa edustaja järvinen myöskin oppositiopuolelta tästä asiasta käytti erinomaisen puheenvuoron puhemies on myöskin hyvä että

siis verottajan arvostus liittyen siihen mikä se reaaliarvo on ja tässä on myöskin tarkastelun paikkaa tällä hetkellä täytyy reaaliarvon ja verotusarvon olla jossain kohtuudessa eikä niin päin ainakaan että verotusarvo on korkeampi kuin reaaliarvo se ei ole kestävää missään tapauksessa ja myöskin tuo kotimainen omistajuus joka tuli täällä esille on yksi äärimmäisen tärkeä

arvoisa puhemies otan tässä kohtaa hieman kantaa myös tähän kiinteistöverokysymykseen kiinteistöveron korotushan on on tietysti siinä mielessä ongelmallista että se on joku on sanonut että se on varallisuusvero joka ei huomioi varallisuutta tasavero jota maksetaan maksajan varallisuuteen katsomatta pelkästään sen perusteella että hän omistaa kiinteistön eli siinä on omat ongelmansa mutta haluan tässä kohtaa korostaa sitä että eduskuntahan ei määrittele veroa kunnissa vaan määrittelee ainoastaan rajat kunta voi päättää loput tässä voi nähdä sellaisen vaikutuksen että tällä olisi kuntien tasa arvoisuutta tasaava vaikutus kun rikkaammat kunnat jotka ovat kenties voineet houkutella väkeä pienemmillä kiinteistöveroilla esimerkiksi kehyskunnat niihin asumaan keskuskaupunkien tarjotessa kuitenkin heille palveluita joutuvat nyt korottamaan kiinteistöveroa tavallaan sitä kautta kansalaisten kohtelu maassa muuttuu tasapuolisemmaksi vaikkakin hyvin keinotekoisesti mutta evästyksenä hallitukselle ja valiokunnalle tämän lakiehdotuksen pohtimiseen voisi tietysti miettiä sitä että kiinteistöverosta saataisiin jollain tavalla vieläkin paremmin kannustava elementti siten että se ohjaisi maankäyttöä ja rakentamista toivottuun suuntaan eikä olisi kuten nykyisin kun käytännössä rahastetaan asumisesta

arvoisa herra puhemies kun tätä keskustelua on kuunnellut niin on mukava huomata että onneksi monista puolueista tätä yrittäjämyönteisyyttä löytyy ne työpaikat niin kuin keskustelun alussa myös itse totesin ovat syntyneet nimenomaan näihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja siellä tämä yrittäjävähennys on on tärkeä juttu monelle parturi kampaajalle ja näille pienille pienille toimijoille joiden tulot eivät kovinkaan paljon eroa tavallisista työssä käyvistä vaikka heillä on yrittäjän riski niskassa yritysbarometri mihin tässä viitattiin hyvällä tavalla on on kertomassa siitä että

sen takia haluan kiittää tätä nykyistä hallitusta ja nimenomaan sen sen ministereitä siitä että nyt on tehty määrätietoisesti näitä toimenpiteitä sieltä voidaan yksi asia nostaa tikunnokkaan mutta jos katsotaan kokonaisuutta niin yhdistävänä tekijänä on

arvoisa puhemies

toivoisin että ne sitten valiokuntakäsittelyssä jatkossa otettaisiin huomioon puhemies kyseisissä vakuutuksissa on ollut lähiomaisille eli puolisolle lapsille ja lastenlapsille kolmenkymmenenviidentuhannen euron perintöverovapaus vuodesta yhdeksänkymmentäkuusi alkaen ja hyvänä perusteena on ollut se että perheen huoltajan kuolemantapaus taloudessa jossa on velkaa sekä lasten kautta olevaa huoltovastuuta on aina hirveä katastrofi omassa kodissa eläminen vaarantuu tai maatilayrittäjillä talouden pohjan pettäessä voi pahimmillaan kaatua koko elinkeinon harjoittaminen usein perittävä varallisuus on euromääriltään mittavaa kuten vaikkapa maatilat yritykset tai isot asuinrakennukset eritoten harvaan asutuilla seuduilla niiden muuttaminen rahaksi nopeasti on käytännössä mahdotonta ja henkilövakuutuksista henkilövakuutuksista tulevat korvaukset ovat puolestaan esimerkiksi kuukaudessa tilillä ja niitä on käytetty usein perintöveron maksuun vaihtoehtona on velanotto tai muun omaisuuden myynti tähän taustaan liittyen kuinka pystymme turvaamaan akuuteissa kuoleman tilanteissa sen ettemme tällä lakimuutoksella vaaranna sellaisten perillisten asemaa joiden mahdollisuudet selvitä veroseuraamuksista ovat rajalliset vielä tämän huojennuksen jälkeenkin perittävää ei todellakaan aina ole mahdollista muuttaa rahaksi siinä ajassa kun verot lankeavat maksuun eikä kaikkea omaisuutta ole mahdollista muuttaa rahaksi ollenkaan lisäksi on hyvä muistaa että kuoleman varalle otetut sopimukset on käytännössä otettu kahdesta syystä joko puhtaasti huoltovastuun turvaamiseksi että lapset pääsevät eteenpäin tai velkojen maksamiseksi rahoittajille velkaisen yrittäjän tai palkansaajan kuollessa kesken työikänsä eli säästämiseen tarkoitetut vakuutussopimukset voisi ihan hyvin eriyttää tässä esityksessä jos pelätään vääränlaista verosuunnittelua arvoisa puhemies yhteiskunnalle haitallista verosuunnittelua pitää suitsia mutta tämä osuu kyllä ennen muuta tavallisiin suomalaisiin jotka eivät ole edes erityisen varakkaita kuoleman varalle sopimuksia ovat tehneet ennen muuta palkkatuloilla säästönsä rahoittaneet suomalaiset jotka ovat harjoittaneet suunnittelua lastensa ja lastenlastensa tilanteen turvaamiseksi henkivakuutuksia ei pidä sotkea säästövakuutuksiin henkivakuutukset realisoituvat aina kuolemantapauksessa ne ovat osa tärkeää sosiaalista riskienhallintaa jossa yhteiskunnalla tulee olla kannustava rooli tämän lakimuutoksen myötä yhteiskunnassa tulisi oman vastuunkannon osalta sellainen periaatteellinen muutos jota pitäisi kyllä pohtia tarkemmin heikennys vie pahimmillaan luottamuksen varautua tulevaisuuteen pitkäjänteisesti toivoisin vielä että valiokunnassa pohdittaisiin onko tämän osittaisen verovähennysoikeuden poisto valtiontaloudessa niin merkittävä että tämä satoihintuhansiin suomalaisiin negatiivisesti vaikuttava muutos kannattaa tehdä tällä verottomuusedulla on kuitenkin kannustettu kansalaisia omaehtoiseen vastuunkantoon jo vuosikymmenien ajan arvoisa puhemies toivon myös että määriteltäisiin aukottomasti se mitkä osat vakuutussopimuksista nauttivat perustuslain suomaa koskemattomuuden suojan periaatetta nyt on selvästi ollut ilmassa eri tulkintoja siitä ovatko henkivakuutuksen korvaukset sellaisia joita voidaan verrata sopimukseen ja koskemattomuuteen tilanne on siltä osin varsin outo näistä arvoisa puhemies pitäisi saada selvät perustuslain kestävät tulkinnat

arvoisa herra puhemies

maistraattihan valvoo lakimääräisten edunvalvojien ja erikseen määrättyjen edunvalvojien tehtäviä kun he hoitavat toisen henkilön eli näissä tapauksissa alaikäisten pääsääntöisesti alaikäisten perintöjä tilanne on monesti se että siellä on asunto omaisuus ehkä auto mutta ei sitten juuri varoja ne pienet talletukset menevät sitten hautauskuluihin ja perunkirjoitusmaksuihin näillä on voinut maksaa perintöverot alaikäisten osalta nämä on katsottu alaikäisen varallisuudeksi siten että niistä on saanut maksaa tämmöisiä maksuja elikkä tämä on ihan ihan semmoinen huoli jota on syytä valiokunnassa pohtia samoin jäin miettimään tuossa koskeeko tämä myös sellaisia vakuutuksia toivon että valtiovarainkunnassa tätä pohditaan

jotka on otettu lainaturvavakuutuksiksi ne kai ovat kuitenkin sellaisia vakuutuksia kuten täällä hallituksen esityksessä todetaan että ne ovat kuolinpesälle maksettavia elikkä mietin menevätkö ne verolle myöskin niillähän on tarkoitus ollut turvata se että se laina tulee sitten kokonaisuudessaan maksettavaksi en ole siitä nyt ihan varma ja toivon että valiokunnassa tämä otetaan tarkasteluun koska ei varmaan ole ollut tarkoitus että lainanmaksua varten pitäisi sitten vielä vero maksaa mutta jos on ollut niin sitäkin on syytä sitten pohtia se järkevää sitten toinen asia mihin haluaisin kiinnittää huomiota on tämä että perintö ja lahjaverolakiin lisätään säännös että perintöveroa ei peritä ulosottoteitse kahteen vuoteen sinänsä on erittäin hyvä asia että siellä on tämmöinen rauhoitusaika koska omaisuus saattaa olla vaikeasti realisoitavaa ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin voi olla että ei ole sitten varojakaan varojakaan verojen maksuun ja täytyy sitten vähän miettiä miten se tilanne saadaan hoidettua ja miten jos siellä on yritystoimintaa saadaan jatkuvuutta sille ja mahdollisesti tuloja osakkaille mutta siellä on semmoinen pieni pieni ongelma tällä hetkellähän on tilanne se että ulosottoviranomaisella on velvollisuus ilmoittaa maistraatille mikäli alaikäisellä on erääntyviä maksuja ulosotossa jotta maistraatti voi ryhtyä toimenpiteisiin sen tämä alaikäisen edunvalvoja hoitanut tehtävänsä asianmukaisesti vai tarvitsisiko laittaa jotain ulkopuolista apua katsomaan tämän alaikäisen taloudellista etua tässä lakiehdotuksessa nyt sitten ei ole annettu verottajalle velvollisuutta tehdä maistraattiin vastaavaa ilmoitusta tämä on aika merkittävää siinä mielessä että jos perintövero on eräpäivänä maksamatta niin sille juoksee koko ajan viivästyskorkoa ja se maksamatta oleva oleva perintövero voi olla aika mittavakin sitten lopulta ja alaikäinenhän ei tietenkään itse tästä edes mitään tiedä ei hän voi sitä hoitaa ja siitä voi aiheutua merkittäväkin vahinko alaikäiselle no tietysti tietysti lakimääräinen edunvalvoja on vahingonkorvausvastuussa toiminnastaan mutta voi olla myös niin että hän on varaton joten tämä jää pysyvästi tämän alaikäisen vahingoksi tässä valtiovarainvaliokunnalta pyydän että katsoisitte tänne semmoisen pykälän mikä tällä hetkellä on ulosottokaaressa elikkä kun ulosottomiehellä on velvollisuus tehdä ilmoitus maistraattiin siitä että on

asiasta sinänsä huolissaan tai ilmoittaa mikä tilanne on että maistraatti voi voi ryhtyä toimenpiteisiin muuten on erittäin hyvä että ihmisille annetaan suoja aika tämän asian kanssa ja annetaan järjestää sitä ettei tarvitse lähteä kotiaan häthätää myymään tänään keskusteltiin aika vilkkaastikin täällä yrittäjävähennyksistä ja monista muista mutta yksi hieno asia mikä tästä hallituksen esityksestä jäi kokonaan keskustelematta on se että täällä luovutusvoittoverotuksen puolella tehdään oikeudenmukainen oikaisu ja korjaus elikkä kun edelleen luovutetaan omaisuutta niin siitähän menee luovutusvoittoveroa tähän asti on ollut sillä lailla että luovutusvoittovero on maksettu siitä summasta joka on ollut tämän omaisuuden käyvän arvon ja luovutusvoiton välinen erotus ja jos olet saanut omaisuuden aliarvostettuna elikkä niin että siinä on mukana huojennus tämä sukupolvenvaihdoshuojennus niin sitä ei ole huomioitu elikkä olet saanut sen sitten pysyvästi niin sanotusti ylikompensaationa tämä oikaistaan tässä elikkä jatkossa luovutusvoittovero määrätään siten että otetaan se todellinen määrä huomioon eli se todellinen määrä mistä olet ne verot maksanut tämäkin on ihan oikeudenmukaista että maksetaan silloin siitä todellisesta määrästä

arvoisa herra puhemies ensimmäisellä eduskuntakaudellani kun hallituspohjassa oli aika paljon samaa kuin tällä hetkellä tavoite oli luopua ja maatilojen kohdalla perintöverosta kokonaan sillä oli hyvät tavoitteet silloin mutta se kaatui sitten tiettyihin teknisiin vaikeuksiin hyvä että nyt näitä huojennuksia tehdään itse asiassa perintöveron huojennuksia on tehty niin että tavalliset pienen perinnön saajat eivät perintöveroa käytännössä lainkaan maksa ja nyt tehdään joitain toimenpiteitä sen eteen että myös yritykset ja ja metsätilat pääsisivät yli yli tästä sukupolvenvaihdoksesta aika vähän suomessa keskustellaan perintöveron haitallisista vaikutuksista ja itse toivoisin että sitä keskustelua edelleen käytäisiin ruotsihan luopui perintöverosta sosialidemokraattien johdolla vuonna kaksituhattaneljä ja norja kaksituhattaneljätoista jos me suomessa päätyisimme samaan ratkaisuun jota itse asiassa itse kannattaisin niin me menettäisimme perintöverotuottoja noin viisisataa miljoonaa ja jos ottaisimme suoraan ruotsin mallin käyttöön mikä on luovutusvoittoveroon perustuva malli niin

menetetäänkö jotain tai saako joku joku yrittäjä jotain hyötyä siitä eli työpaikat ovat kyllä aivan merkittävässä roolissa

olevassa pykälässä kiinnitin näihin samoihin asioihin huomiota yhdyn edustaja heinosen puheenvuoroon sikäli että oli tarkoitus minunkin pahoitella sitä että aikoinaan ei tullut tätä vapautusta maatiloilla ja muutoinkin kannatan lämpimästi sitä ruotsin mallia me suomessa vain olemme ruotsiin verrattuna niin köyhä ja pääomaköyhä maa että se tarkoitus

perheyrityskohtaisesti häiriintyy vakavasti kun joudumme käyttämään pääomapulan vuoksi valtiolla tätä perintö ja lahjaverotusta sen keventäminen olisi muun muassa tämän ruotsin mallin mukaisesti jossa vasta luovutusvoittoja verotettaisiin se tuottaa vähän vähemmän mutta täytyisi se kipukohta pystyä suomessakin tulevaisuudessa lähitulevaisuudessa hoitamaan tämä suomen nykyjärjestelmä häiritsee muun muassa edustaja hakkaraisen mainitsemalla tavalla taseköyhässä maassa valtavasti perintö ja lahjaverotapauksessa ja kiinnitän huomiota siihen että sukupolvenvaihdos tapahtuu se harkiten tai kuolemantapauksen johdosta vähän pakollisena kuluttaa niin valtavasti pääomia verotukseen ja sisarosuuksien maksamiseen että aika liemessä on se isäntä tai emäntä joka jatkaa sitä maatilaa että mistä ihmeestä hän löytää sellaisen varallisuuden näiden kaikkien suoritusten hoitamiseen suhteellisen samanaikaisesti tämä on erittäin suuri epäkohta ja toivon siihen edustaja heinosen ja minun mainitsemallani tavalla helpotusta lähivuosina

puhemies tässä edellä on kuultu viisaita puheenvuoroja edustaja meri puhui siitä näkökulmasta mikä hänellä on entisen ammattinsa perusteella on on syytä että valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenet kuuntelevat tarkoin mitä täältä viestitään asiantuntijoiden taholta myös edustaja hakkarainen puhui ihan käytännön asian näkökulmasta miten on tapahtunut heillä perintöverotuksen suhteen ja ei tällaista saisi tietysti meillä olla nyt toivottavasti tämä esitys vie oikeaan suuntaan edes askeleen mutta kun kuuntelin edustaja heinosen ja edustaja juhantalon puheenvuoroja juuri niin niin täytyy sanoa että kyllä he viisautta puhuivat eli luovutusvoittoveron suuntaan tai siihen malliin kerta kaikkiaan pitäisi pitäisi siirtyä ymmärsin että valtion tai yhteiskunnan kannalta jopa kasvaisivat siinä mallissa ja silloin tietysti ei sitäkään perustaa olisi että verotuloja menetettäisiin täällä ei nyt ole yhtään sosialidemokraattia paikalla heitä ei ilmeisesti perintöverotus kiinnosta he puhuivat tuosta yrittäjävähennyksestä kyllä valtavalla paatoksella mutta kai demarien puolella on näitä perintöjä nykyisin jo niin paljon että eivät halua olla tässä keskustelussa mukana mutta se siitä ruotsissa on on tämä malli eli perintöverotuksesta on siirrytty tähän luovutusvoittomalliin sitten yritysveropuolella viron mallista on paljon puhuttu ja sekin olisi hyvä hyvä malli sillä puolella toivon että hallitus tämä hyvä hallitus vaikkapa tässä puolivälitarkastelussa ensi keväänä paneutuisi tähän kysymykseen ja ottaisi nämäkin valmisteluun ja veisi veisi asioita tähän suuntaan minä uskon että perussuomalaiset eivät ainakaan tässä suhteessa pane pane kapuloita rattaisiin jos jos viisaasti tässä menetellään yhdessä

arvoisa puhemies meillä on hyvin paljon hyviä yrityksiä mutta meillä on liian vähän kasvavia yrityksiä ja tähän varmaan vaikuttaa poliittisen päätöksentekijän asenne eli mikä kuva poliittisesta päätöksenteosta ja politiikoista syntyy tällä on on merkitystä nimenomaan siihen löytyykö suomesta jatkossa riittävästi intohimoisia yrittäjiä jotka kykenevät ottamaan riskiä tämä käsiteltävänä oleva lakiesitys osittain heijastaa nyt positiivisella tavalla sitä että kannattaa satsata entistä enemmän kasvavaan yritykseen kannattaa ottaa riskiä ja tämä laki mahdollistaa sen että yritykseen jää enemmän pääomaa ja sitä pääomaa voidaan käyttää sekä pääomittamiseen että myöskin sen riskin ottamiseen mitä se kasvaminen edellyttää eli palaan siihen mistä lähdin poliittisen päätöksenteon asenne vaikuttaa yrittäjän intohimoon innovaatioon riskinottoon ja sen tähden on hyvä että ollaan tekemässä helpotusta siihen suuntaan että tämä perintövero muuttuu niin että yritykseen jää entistä enemmän omaa pääomaa se vahvistaa tasetta ja sitä kautta voidaan tehdä investointeja ja viedä yritystä kohden kasvun

tuli tuossa mieleen kysymys ja jos nyt ei kellään ole siihen antaa vastausta niin toivottavasti valiokunta siihen paneutuu nimittäin kun tässä puhutaan kuoleman johdosta maksettavan vakuutuskorvauksen verovapauden kumoamisesta niin mikä on olemassa olevien vakuutussopimusten kohtelu jos ja kun tämä laki astuu voimaan vaikuttaako laki heti näihin sopimuksiin ja niiden perusteella maksettaviin korvauksiin vai jollain siirtymäajalla varmaan se vaikuttaa jos laille lasketaan välittömiä verovaikutuksia se että sopimukset on tehty hyvässä uskossa siihen että tuotto on verovapaa vaikuttaa varmasti niitten sopimusten hintoihin ja haluttavuuteen jatkon jatkon kannalta vaikkakin tässä jää se kolmenkymmenenviidentuhannen euron raja ja lesken oikeus puoleen korvaukseen verovapaasti joka tapauksessa mikä tietysti omalta osaltaan lieventää tämän vaikutusta

arvoisa puhemies täällä on hyviä puheenvuoroja käytetty muun muassa heinonen juhantalo kalli kankaanniemi tästä perintöverosta minä olen samaa mieltä että se pitäisi poistaa kokonaan ja siirtyä ruotsin malliin minä en jatka siitä sitä omaa

vähän kesken mutta annan uuden esimerkin jos me ajattelemme että lähdetään yrittämään ilman veropeikkoa jos ja minulla on satatuhatta euroa ja minä sijoitan sen jonnekin niin minä mietin mistä minä saan parhaan tuloksen äänekoskelle tulee biotehdas jos minä sijoitan kymmenen vuoden jaksolla siihen vaikka satatuhatta euroa niin minä olen melko varma että minä saan tuottoa sille mutta jos minä perustan yrityksen minä jos minä olen opettaja otan siinä niin kuin yrittäjän vastuun riskin menetän kaikki edut sosiaaliedut lomaedut kaikki mitä tulee normaaliin työntekoon innostaako tämä perinteinen malli mikä meillä on yrittämiseen vai kansainvälisiin firmoihin sijoittamiseen jos yhtään järkeä on siinä sijoittajalla niin varmasti lähtee sijoittamaan listattuun firmaan mutta nyt kun hallitus tekee tämän suuntaisia päätöksiä niin mitkä ovat täällä meillä olemassa aletaan sijoittamaan yrityksiin uskalletaan ottaa riskiä ja samalla työllisyys kohenee ja ne eurot alkavat pyörimään meidän keskellä sieltä lähtee se hyvinvointi jota sitten jakaa ja niitä jakajia kyllä on

arvoisa puhemies täällä oli tosiaan hyviä puheenvuoroja tuossa kankaanniemi heinonen ja juhantalo puhuivat tästä perintöverotuksesta ylipäätään itse ainakin saan tosi paljon palautetta ihmisiltä että se koetaan epäoikeudenmukaisena se koetaan niin että maksetaan veroja moneen kertaan samoista rahoista vielä haluaisin lisätä mitä unohdin tuosta äskeisestä puheenvuorostani hyvä että nyt tänne tuli yksi sdpn edustajakin kun todettiin että heitä ei ehkä kiinnosta perintöverotus mutta ainakin edustaja harakkaa kiinnostaa tässä on semmoinen tilanne että tässähän on myös yksinhuoltajia koskeva asia kun ajatellaan näitä veroluokkia nyt tulee pientä kevennystä perintöveroihin ja käytännössähän leskiä joilla on mahdollisesti alaikäiset lapset lesket ovat yksinhuoltajia ja he ovat monesti vaikeassa tilanteessa kun ainoa omaisuus on juuri ehkä joku asunto että tähän tulee helpotusta mutta tästä pitäisi käydä kyllä ihan periaatteellinen keskustelu että onko tämä meidän järjestelmämme lainkaan hyvä ja tuossa edustaja mäkelä otti hyvin esille tämän että onko tässä omaisuuden suojaa loukataanko sitä täällä voimaanpanosäännöksessähän todetaan että jos verovelvollisuus on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa sovelletaan aikaisempia lakeja ja verovelvollisuushan alkaa henkilön kuolemasta tulee koskemaan voimassa olevia säädöksiä siinä mielessä nyt tulee mieleen pitäisikö tämä sitten käyttää perustuslakivaliokunnassa en ainakaan huomannut että tätä olisi sinne oltu lähettämässä koska tässä on myös tämä toinen puoli koskien juuri juuri näitä kaikkia vakuutuksia mutta tässä on nyt nämä lainaturvavakuutukset myöskin voisi olla ehkä hyvä että perustuslakivaliokunta katsoisi onko taannehtivuus perustuslain mukaista kun tämä tulee sitten koskemaan myös taannehtivasti näitä sopimuksia

arvoisa herra puhemies tässä on käyty hyvää keskustelua ehkä niistä seuraavista askeleista ja olen erittäin tyytyväinen että meillä on sellainen hallituspohja joka näkee yrittäjyyden jatkumisen tässä maassa tärkeänä olemme tänään puhuneet siitä miten työpaikat ovat sinne syntyneet ja miten moni jopa yksi pilkku neljä miljoonaa ihmistä saa näistä yrityksistä työpaikan meillä on maassamme noin kolmesataatuhatta yritystä mutta niistä itse asiassa

on tulossa nyt aivan tässä lähiaikoina lähivuosina sukupolvenvaihdos eli eläköitymistilanne ja ja näistä yrityksistä jotka tarvitsevat uuden omistajan noin kolmekymmentätuhatta yritystä löytää uuden omistajan myynnin kautta toki valitettavasti niin että se ostaja on aika usein ulkomailta

löytää jatkajan sukupolvenvaihdoksen kautta mutta peräti kaksikymmentätuhatta näistä yrityksistä on ilmoittanut että he tulevat lopettamaan yritystoiminnan tässä tilanteessa ja me tiedämme mitä se tarkoittaa työpaikkojen näkökulmasta

sosialidemokraattien johdolla jo jo yli kymmenen vuotta sitten ja norjassa muutama vuosi sitten ja toivottavasti me suomessakin saamme tämän askeleen askeleen eteenpäin tässä ei kannata olla kateellinen vaan nimenomaan kannattaa ajatella nyt suomalaista omistajuutta ja suomalaisia työpaikkoja

arvoisa puhemies tuossa aikaisemmin sanoin että tänne eduskuntaan on tullut kaksi veroesitystä kahden kärjen kaverikapitalismia nyt sitten puututaan tähän toiseen kärkeen eli perintö ja lahjaverotuksen huojennukseen miksi tässä taloudellisessa tilanteessa jossa työttömät ja vanhukset joutuvat tinkimään on syytä alentaa perintö ja lahjaveroa miksi tämä tulonsiirto köyhiltä rikkaille hallitus haluaa edistää yritystoiminnan jatkoa samassa perheessä tämä on se sinänsä hyväksyttävä perustelu hallituksen esitys esitys kuitenkin kertoo että huojennusten jälkeen yritysperinnön todellinen vero on keskimäärin kolme prosenttia firman käyvästä arvosta kolme pilkku viisi prosenttia maatiloilla yksi pilkku kuusi prosenttia tämä etuus on niin huomattava että todellakin olisi syytä perustuslakivaliokunnan ottaa kantaa siihen vaarantuuko mahdollisesti kansalaisten yhdenvertaisuus lainaan hallituksen esitystä huojennuksen tuoma etu on varsin mittava tästä on helppo olla samaa mieltä valtio siis lahjoittaa viisikymmentäkahdeksan miljoonaa siksi että on ajateltu että tämä kolmen on liikaa ikävä kyllä perintö ja lahjaveron alennus ei saavuta edes tätä näennäistä tavoitetta siinä on kolme ratkaisevaa virhettä yksi harvat epäkohdat yritysperinnöissä eivät poistu kaksi veroale hyödyttää kaikkia muitakin kuin yritysten jatkajia myös arvoasunnon tai suuren osakesalkun saajia ja mikä vakavinta kolme syntyperän suosiminen ei kannusta aitoa yrittämistä ensimmäinen virhe jos yrityksen saaja omistaa vähintään kymmenen prosenttia firmasta ja toimii sen hallinnossa veronalaista on vain neljäkymmentä prosenttia yrityksen arvosta höveli valtiovarainministeri antti rinne pidensi veronmaksuaikaa kymmeneen vuoteen pääministeri sipilä on vedonnut tapauksiin joissa huojennusta ei ole voinut käyttää tätä on vaikea ymmärtää sillä ammattimaiseen liiketoimintaan kuuluu olennaisesti omistuksen suunnittelu on vaikea säätää lakia joka määrää perheen toimintaa ja vielä vaikeampi säätää lakia joka estäisi omistuksen suunnittelun virheet tätä hallitus nyt kuitenkin on yrittänyt suurin ongelma siis syntyy kun kyseessä ovat lakiesityksessä esiin nostetut suurimmat varallisuuserät ja tässä suhteessa hallituksen kesällä esittämä lakiluonnos oli looginen kun se suuntautui alentamaan nimenomaan kaikkein suurimpien lahjojen ja perintöjen veroja peräti neljänneksellä se oli hävytön mutta tarkoitti hyvää mutta ankaran kritiikin jälkeen hallitus päätyi jakamaan etuja tasaisemmin ei pelkästään kaikkein varakkaimmille vaan myös vain varakkaille lopputulos ei sinänsä muuttunut kaksi ylintä tuloluokkaa saa nytkin eurolleen samat yhdentoista pilkku miljoonan euron hyödyt neljäkymmentä prosenttia koko potista kahden miljoonan euron lahjansaaja maksaa ensi vuonna veroa viisikymmentätuhatta euroa vähemmän mutta samalla koko lain perustelu mureni nyt esitys on enää hävytön mutta samalla hyödytön

ikävä kyllä paperini ovat tässä nyt sekaisin joten joudun jatkamaan tätä puheenvuoroa myöhemmin mikäli toisen sellaisen vielä

arvoisa puhemies olisin vain huomauttanut edustaja harakalle että en nyt ihan tuosta samasta perusteesta puhunut että miksi se pitäisi perustuslakivaliokuntaan tuoda kiitos että olet samaa mieltä kanssani siitä ilmeisesti koska sanoit että tästä on helppo olla samaa mieltä minä olen huolestunut siitä omaisuuden suojasta ja tästä taannehtivuudesta mutta summa summarum hyvä jos se tulee perustuslakivaliokuntaan ja ja tästä on myös edustaja harakka samaa mieltä sitten minua häiritsi tässä puheenvuorossa nyt pikkuisen voi olla että täällä on varakkaitakin ihmisiä ja niinhän se sitten on että kun perintöveroasteikkoja muutetaan niin ei sinne voi laittaa sitten semmoista jos on isompi pesä tai voihan sinne laittaa mutta silloin maksetaan ihan järkyttävästi veroa mutta tämä koko verouudistus ei ole pelkästään köyhiltä rikkaille vaan niin kuin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa totesin on siis hyvin paljon yksinhuoltajia joita tämä koskee ja kävin katsomassa just äsken tämmöistä nuoret nuoret lesket rytä joka on leskille jotka jäävät lasten kanssa siihen tilanteeseen he ovat monesti ihan tavallisia keskituloisia työssäkäyviä ihmisiä joilla on kovat velat eivät he ole mitään rikkaita tässä sitten tulee heille puolisoille ja ja lapsille näitä puolisovähennystä nostetaan ja alaikäisyysvähennystä nostetaan ja verotaulukkoja lasketaan en minä tiedä pitäisikö heitä nyt sitten lisää verottaa se on aika iso juttu kun puoliso kuolee siinä on pienet lapset olen satoja näitä henkilöitä tavannut työni puolesta maistraatissa siellä on tuhansia alaikäisiä valvonnassa ja voin ihan varmuudella vakuuttaa että suurin osa heistä on ihan tavallisia tavallisten tulojen kanssa olevia ihmisiä eivät he ole mitään rikkaita ei se että puoliso

puhemies minusta tällä esityksellä niin kuin aiemmin yritin sanoa yritetään vaikuttaa siihen että meillä moniin passiivisiin yrityksiin tulisi virkeämpi omistaja tai virkeämpi yrittäjä joka veisi sitä yritystä eteenpäin niin että sillä olisi edellytykset kasvaa ja siitä tulisi kasvuyritys sen tähden tässä esityksessä nimenomaan yrittäjyyteen liittyen on askeleita totesin että se mitä poliittinen päätöksentekijä ajattelee heijastuu sinne yrityskenttään sen tähden minusta meidän pitää antaa senkaltaisia signaaleja että me yritämme luoda edellytyksiä joilla olemassa oleva yritys voi kasvaa ja että siitä voi tulla kasvuyritys ja että teemme senkaltaisia järjestelyjä että sen yrityksen tase voi vahvistua ja sitä kautta voidaan investointeja vauhdittaa

tuossa äsken sanoin ensimmäinen virhe tässä arvoisa puhemies oli se että lain perustelu mureni toinen virhe on se että nyt tässä uusimmassa osa veroalesta hyötyjistä on vapaamatkustajia yrityksen sijaan he saavat arvoasunnon kesähuvilan tai sijoitusvarallisuutta nolla pilkku viiden miljoonan arvoisen osakesalkun saaja maksaa kymmenentuhatta euroa vähemmän veroa kuin tänä vuonna on vaikea ymmärtää miten tämä palvelee yritysten jatkamista vakavin ja kolmas virhe on kuitenkin se että lakiesitys estää aidon sinivalkoisen yrittäjyyden nousua suomessa jos yrittäjä on syntynyt väärään perheeseen hän ei selviä kolmella prosentilla vaan hänen on suoritettava sata prosenttia yhtiön käyvästä arvosta on selvä että kasvullinen kotimainen omistus turvaa työpaikat parhaiten mutta perheyritysten liitto on lumonnut kaikki luulemaan että vain samassa suvussa kulkevat firmat voi laskea sinivalkoiseksi yrittäjyydeksi suomessa on merkittäviä perheyhtiöitä mutta suomessa on myös merkittäviä yhtiöitä joiden omistajaksi on tullut ulkopuolinen silloin kun perhe ei ole voinut työtä jatkaa näitä tarinoita suomessa on aivan liian vähän koska hallitus ei auta fiksua ja köyhää osaajaa olemassa olevan firman omistajaksi rohkeaan uudistuvaan sinivalkoiseen yrittäjyyteen entistä vahvempi syntyperän suosinta vaikeuttaa tilannetta vaikka perheenjäsen ei olisi paras jatkaja yritykselle veroetu suorastaan pakottaa pitämään firman perheessä se johtaa myös siihen että yrityksiä ei sparrata myyntikuntoon eikä omistajanvaihdoksia suunnitella ja kuten edustaja heinonen sanoi suomessa on yli seitsemänkymmentätuhatta yritystä joita uhkaa sammuminen joukossa on varmasti myös liiketoimintaa joka lähtisi ennennäkemättömään lentoon uuden ulkopuolisen omistajan voimin pitäisikö tälle aidolle ongelmalle tehdä jotakin niille omistajille jotka eivät ole syntyneet kultalusikka suussa vai haluaako hallitus tehdä suomessa syntyperästä parhaan bisneksen

arvoisa puhemies tästä esityksestä ei ole oikeastaan muuta sanottavaa kuin se että olen olen hieman huolissani ymmärrän että tässä aikaisemmassakin laissa on tämä kahdestoista b pykälä jossa todetaan että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti eräissä pääkaupunkiseudun kunnissa on korkeampi ja siinä on alaraja jota nyt nostetaan

tämä korotus on vähän kyllä siinä mielessä huono että vähän tästä olen kyllä pahoillani että tässä ei ole tehty vähän semmoista arviota minne tätä kannattaisi kohdistaa mietin sitten sitä että kun meillä on kuitenkin vähän toisenlainen se asuntopolitiikka siellä pikkuisen kauempana tästä pääkaupunkiseudusta niin nyt siitä sitten rangaistaan että me juuri houkuttelemme asukkaita vähän isommilla tonteilla ja ja joskus on sitten semmoisia vanhoja tontteja missä on toinen rakennuspaikka ja ja täältä helsingistä on sitten haluttu muuttaa sinne jotta olisi sitä tilaa tämä vaikeuttaa tietysti meidän meidän tilannettamme niin että siitä olen pahoillani en ole nähnyt mitään perustelua miksi tämä ryhmä on on ihan sama voisi niitäkin vähän miettiä tosiasiallisten vaikutusten perusteella

herra puhemies tämä tulee tarkoittamaan noin sadassakahdessakymmenessäviidessä kunnassa kiinteistöveron korotusta eli alarajan korottaminen pakottaa nämä kunnat kunnat nostamaan kiinteistöveroa itse oikeastaan aika hyvin ymmärrän sen

kun hivenen tutkin sitä niin aika monesta näistäkin kunnista on myös tullut niitä viestejä että kuntataloudessa ei mene kauhean hyvin ja siitä huolimatta he ovat halunneet pitää kiinteistöveron alhaalla ja kun joku kunta on ollut pakotettu menemään siellä varsin korkealla niin on perusteltua että tätä

aika usein unohtuu se että se kohdistuu tietysti kiinteistön omistajiin mutta se kohdistuu itse asiassa kaikkiin asujiin eli se tulee vuokriin se tulee tulee omistusasujille yhtiövastikkeiden ja muiden kautta jos jos ei ole kyse kyse omakotitalosta ja näin se tulee vaikuttamaan kyllä jokaisen ihmisen ensi vuoden kuluihin näissä kunnissa missä tuo tuo korotus tulee tapahtumaan rakentamattoman rakennuspaikan vero on minun mielestäni perusteltua se että yritetään kannustaa niitä tontteja liikkeelle ja rakennuskäyttöön ja itse toivoisin että puoliväliriihessä hallitus myös pohtisi uudemman kerran ottavansa käyttöön kannustinta siihen että

puhemies olimme arvoisan puhemiehen kanssa valtioneuvoston jäseninä ja veropoliittisessa ministeriryhmässä yhdeksänkymmentä luvun alussa kun tämä kiinteistöverojärjestelmä luotiin sillä korvattiin muistaakseni kolme erillistä maksua katumaksu manttaalivero ja joku kolmas neljäskin niitä oli muistaa ja luotiin tämä järjestelmä nyt en kyllä muista sitä minkä kokoiset nämä rajat ala ja yläraja silloin olivat kun tämä alkuun pantiin mutta sen kyllä muistan että lukuisia kertoja on rajoja muutettu ja aina nostettu ylöspäin

vuokrana tai sitten sitten maksavat muutoin sen tuloillaan ja tässä suhteessa se nostaa myös kaikkein vähävaraisimpien ihmisten vähävaraisimpien ihmisten asumiskustannuksia tämä linja on ollut kaikilla hallituksilla tässä parikymmentä vuotta yksi kysymys tässä on nämä kiinteistöjen arvot ihan tarkkaan en tämän päivän tilannetta tiedä mutta taannoin olivat kyllä kiinteistöjen arvot aika lailla vialla eli veropohjana olevat arvot eivät vastanneet niiden todellista arvoa tällä hetkellä kun esimerkiksi maaseudulla kiinteistöjen todelliset arvot ovat alenemassa valitettavasti niin tähän pitää kyllä vakavasti kiinnittää huomiota että verottajalla on oikeat arvot verotuksen pohjana

arvoisa puhemies kiinteistöveroa nostetaan paikkaamaan vain valtion budjettia tämä on uusi nosto jo aikaisemmin päätettyjen lisäksi ja on myrkkyä erityisesti pääkaupunkiseudun asuntotilanteelle muistini mukaan helsingin ja espoon osuus näistä vaikutuksista on kuusikymmentä prosenttia ja jo ennestään vaikea tilanne vaikeutuu ja tämä kiinteistövero valuu vuokriin rakentamattoman rakennuspaikan lisätty vero on sinänsä perusteltu mutta se on pakollinen vain pääkaupunkiseudun neljälletoista kunnalle sellaisille metropoleille kuin sipoo ja nurmijärvi olisi perusteltua jos kaikkialla suomessa metropolialueilla asuntorakentamista katsottaisiin suhteessa väestöennusteeseen ja siltä siltä osin päätettäisiin mikä on pakollisuuden aste valtiovarainministeriössä on tekeillä suuri kiinteistöverotuksen uudistus olisi ollut ehdottomasti viisaampaa odottaa mitä se mukanaan tuo kun vielä muistutan että joka tapauksessa kiinteistöveroa ollaan tässä oltu huomattavasti nostamassa jo muutenkin näin varmaan olisi ollut viisasta menetellä ellei hallitus olisi joutunut rahapulaan

arvoisa herra puhemies tässähän on kysymyksessä tilanne että jo toista kertaa peräkkäin hallitus pakottaa kunnat nostamaan kiinteistöveroa jo viime syksynä kannoimme vahvasti huolta siitä että tällä kiinteistöverolla on vaikutusta asumisen hintaan se on monessa lähiökerrostalossa tai omakotitalossa nyt monen asukkaan huolena että jälleenkö näitä pakkonostoja tulee ja niinpä tulee jo toisen kerran toisena syksynä peräkkäin

tietenkin sosialidemokraattien näkökulmasta silloin on hyvin tärkeää se että tämä kiinteistövero voisi kehittyä myös tätä päivää enemmän ei regressiiviseen suuntaan eli suomeksi sanottuna ottaisi vähän enemmän huomioon tulo ja varallisuuseroja asumisenkin suhteen me kannamme hyvin vakavaa huolta siitä että tällä tuplanostolla kaksi vuotta peräkkäin pakkonostolla jälleen kerran asumisen hintaa nostetaan ja siksi emme pidä hyvänä tätä tätä hallituksen esitystä täällä on puhuttu paljon tänään verotuksen oikeudenmukaisuudesta ja kun äsken viitattiin rahapulaan niin kyllähän nyt puhemies niin on että samaan aikaan hallituksella oli varaa tehdä esitys miljoonaperintöjen verotuksen keventämisestä ja hallituksella oli varaa nyt tuoda tänne eduskuntaan niin sanottu yrittäjävähennys joka kuitenkin kaikkein eniten suosii kaikkein parhaimmassa varallisuusasemassa olevia henkilöitä ja hallituksella on ollut varaa tehdä sellaiset veronkevennykset joista hyötyvät kaikkein eniten suurituloiset ja sitten sanotaan että okei meillä on rahapula nostetaan

puhemies lyhyesti vain jatkan loppuun tämän lauseen eli nimenomaan on varaa sitten tehdä tällaisia esityksiä millä nostetaan asumisen hintaa nostetaan kiinteistöveroa se mikä meitä on hämmästyttänyt jo aiemmalla kierroksella täällä kun olemme eduskunnassa käyneet tätä hallituksen verolinjaa läpi on tietenkin ollut se että

puhuttiin puhumattakaan siitä mikä täällä tuli aiemmin tänään esille että kun arvovalintoja tehdään niin sitten kerrotaan että rahaa ei ole on leikattava työttömyysturvaa on leikattava veteraaneilta rintamalisän indeksejä ja muuta tämä nyt ei tunnu kauhean oikealta tämä politiikka ja sitten tullaan siihen kysymykseen että niin on rahapula ja tänäänhän me väläytimme jo ministeri orpon läsnä ollessa sitä että hän on itsekin korostanut että mikäli työllisyys ei nouse kasvuun niin ensi keväänä voi olla edessä tilanne että hallitus sitten kehysriihessään jonka se tietenkin siirtää kunnallisvaalien yli tulee jälleen toteamaan että kappas vaan rahaa ei ole ja tehdäänpä lisäleikkauksia tämä yhtälö on huono ja tässä suhteessa meillä sosialidemokraateilla olisi erilaisia arvovalintoja

herra puhemies tänään salissa on kyllä kerrottu monia asioita jotka eivät ihan paikkaansa pidä ja edustaja harakka nyt jälleen kertoi että kiinteistövero menisi valtion pohjattoman kassaan tilkkeeksi eihän se pidä edustaja harakka paikkaansa ettekö te tunne lainkaan kiinteistöveron historiaa täällä jo kuvattiin sitä miten se toimii kiinteistövero maksetaan suoraan valtio sen sen laskuttaa ja valtio tilittää sen takaisin kunnille se tuottaa suomalaisille kunnille noin yksi pilkku seitsemän miljardia euroa laitetaan tämäkin nyt pöytäkirjaan ettei näitä vääriä tietoja levitetä koko ajan
edustaja heinonen ei oikein

kuunnellut mitä puhuin sanoin että hallituksen budjettiin tuli vaje en puhunut siitä tulevatko ne valtion kunnallisveron puolelta tämähän on jokaisen tiedossa että kun niitä päivähoitomaksujen täällä esititte rinta rottingilla vielä jokin aika sitten ja nyt aivan yhtä suurella suurella ponnella sitten esittelitte suurena saavutuksenanne sitä että ne onkin peruutettu niin niitä tässä nyt sitten paikkaatte tällä kiinteistöveron uudella korotuksella se ei ole ehkä sellainen suoritus sellainen ylpeyden aihe että haluaisitte sitä tässä erikseen mainostaa mutta jos haluatte haluatte todellakin kertoa suomalaisille sen niin teidän aikomuksenne ensin oli nostaa päivähoitomaksuja mutta kun tulitte katumapäälle muun muassa opposition painostuksen ansiosta niin sitten aiotte rangaista suomalaisia omakotiasujia vastikkeeksi kyllä minä tiedän mistä verolähteestä nämä tulevat ei tässä ole mitään korjattavaa

herra puhemies uskoinkin että edustaja harakka tietää mistä ne tulevat mutta siitä huolimatta kerroitte sen niin että kaikille tässä salissakin syntyi sellainen kuva että se jollain tavalla nytkin vielä puhuitte että valtion budjetissa on vaje ja siihen nivotte tämän tämä ei tule kaikkiin kuntiin tämä ei tule kohdistumaan kuin sataankahteenkymmeneenviiteen kuntaan jonkin kiinteistöveron kohdalta mitä heidän pitää nostaa ei tällä ole mitään tekoa päivähoitomaksujen korotusten perumisen kanssa vaan tämä on yksi keino millä halutaan vahvistaa kuntataloutta elikkä tämä raha ei tule millään tavalla paikkaamaan valtion budjetissa olevaa vajetta kuten edustaja harakka sanoi vaan tämä tuotto tulee kokonaisuudessaan lyhentämättömänä

tämä on melkoisen ala arvoista panettelua ja väärän todistuksen antamista ja voitaneen tarkistaa tuolta eduskunnan pöytäkirjoista mitä tarkalleen se että tämä kiinteistöveron korotus nyt aivan ykskaks yllättäen uutena ilmestyi tähän hallituksen keinovalikoimaan ei todista sitä että tämä on ollut harkittu toimi kun kerran suomalaisille asukkaille on kerrottu että nyt on riittäviä kiinteistöveron korotuksia ja sitten samanaikaisesti kun jouduitte perääntymään tästä päivähoitomaksujen korottamisesta yhtäkkiä keksittekin että suurin piirtein samansuuruinen summa onkin löydettävissä kiinteistöveron ylimääräisestä korottamisesta jos te maltatte puhumisen sijaan kuunnella mitä aidosti sanotaan niin vältytte itse väärinkäsityksiltä tässä salissa kukaan muu ei ole käsittänyt väärin kuin te

arvoisa puhemies kunnilla on laaja määräysvalta kiinteistöveron määräämisen ja tason suhteen ja päätökset ovat siltä osin pitkälti kuntien ja kaupunginvaltuustojen päättäjien käsissä toki lain määräämissä rajoissa yhtenä tämän hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä rakentamista ja siksi rakentamattoman tonttimaan kiinteistöverotusta tullaan kiristämään mikäli tämä hallituksen esitys nyt täällä eduskunnassa sitten syksyn aikana hyväksytään ja kunnat ehtivät marraskuun seitsemänteentoista päivään mennessä nämä uudet veroprosentit myös määrittää eli tämä kiristää rakentamattoman tonttimaan verotusta erityisesti pääkaupunkiseudulla tavoitteena on siirtää verotuksen painopistettä tuloverotuksesta muun muassa kohti kiinteistöverotusta joten tässä mielessä tämä kiinteistöverotuksen alarajojen ymmärrettävä toimenpide mutta haluan kuitenkin samaan hengenvetoon mainita oman mielipiteeni siitä että kuntien itsemääräämisoikeus tulee jatkossakin säilyttää laajana myös kiinteistöverotuksen suhteen olemmehan me täällä nyt tässä eduskunnassa jo monelta osin helpottaneet ja vähentäneet kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja tulemme myöhemmin tällä vaalikaudella jatkamaan tätä työtä arvoisa puhemies haluan vielä lopuksi kiittää hallitusta siitä että se on tietojeni mukaan tuomassa tietojeni mukaan tuomassa tuulivoimapuistot voimalaitoksia koskevan kiinteistöverotuksen piiriin ymmärtääkseni vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta alkaen se on ehdottomasti oikea ja moraalisestikin hyvin merkittävä toimenpide kun otetaan huomioon se että tuulivoimayhtiöt ovat saaneet edukseen huomattavan korkeita tuulivoiman syöttötariffeja ainakin sähkön hinnan nykytasolla arvioituna

arvoisa herra puhemies tänään kun on taas kuunnellut tätä keskustelua täytyy sanoa se että te itse aika provokatiivisesti käytätte hyvinkin vahvoja ilmauksia kuten olen niin hämmentynyt ja järkyttynyt ja kaikkea tämäntyyppistä ja ja sitten kun täällä ihan asiallisesti vastataan takaisin niin sitten se on panettelua tai sitä että ministeri vastaa rumasti että että tietyllä lailla jotenkin tuntuu aika hauskalta että normaali vastauskin on sitten jo panettelua mutta ehkä edustaja heinonen vastaa siihen tarkemmin itse haluan nyt vielä puuttua just tähän sdpn raflaavaan kielenkäyttöön miljoonaperilliset ja apteekkarit ja köyhiltä rikkaille en tiedä oliko edustaja viitanen jo tullut saliin mutta olen kymmenen vuotta työskennellyt alaikäisten kanssa joiden vanhemmat ovat kuolleet toinen vanhempi on kuollut ehkä molemmatkin he ovat tavallisia ihmisiä asuntolainoineen heillä on alaikäisiä lapsia he ovat leskiä yksinhuoltajia heillä on yleensä joku asunto ja auto ovatko he nyt niitä miljoonaperillisiä tämä koskee myös heitä te annatte nyt sellaisen kuvan että hallituksella on semmoinen ajatus että me emme ollenkaan tavallisille ihmisille näitä lakeja suuntaa suomessa suurin osa niiden alaikäisten vanhemmista mitä minä olen käsitellyt ja minä todella olen niitä ihmisiä tavannut satoja on aivan tavallisia asuntovelallisia ihmisiä he eivät ole mitään miljonäärejä tämä on aivan uskomatonta varmaan he katsovat tuolla television ääressä silmät pyöreinä että oletteko te sitä mieltä että heidän perintöverotustaankin pitäisi vielä kiristää kun puolisokin on kuollut minä minä ihmettelen tätä valtavasti ja sitten siitä kuuntelemisesta siis minä en meinaa istunnossa kuulla mitään kun kaikki päivät tästä rivistä tulee sellainen huuto koko ajan kukakohan täällä ei kuuntele

viime vaalikaudella hallitus sosialidemokraattisen valtiovarainministerin johdolla leikkasi kuntien valtionosuuksia kumulatiivisesti arviolta viisi miljardia ja kuntien velkataakka koko kuntasektorin velkataakka kasvoi kymmenestä miljardista seitsemääntoista miljardiin näin

kunnille eli pakotitte valtionosuusleikkauksilla kunnat velkaantumaan se johti siihen että kuntien tuloveroprosentti nousi sitä nostettiin teidän politiikkanne takia se koskee varsin pienituloisia tulonsaajia ja sen lisäksi että verotus kiristyi oli yt neuvotteluja oli irtisanomisia ja kuntien palvelut heikkenivät se oli teidän kuntapolitiikkaanne todella te nostitte myös kiinteistöveroa alaraja nousi teidän aikananne enemmän kuin mitä tämä esitys ikävä esitys sinänsä nyt sisältää mutta tämä on se tilanne missä oltiin nyt tämän budjettikirjan mukaan sekä kuntaliiton että ministeriön vakuutus on että tämä budjetti kokonaisuudessaan vahvistaa kuntataloutta kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa euroa ei paljon mutta se on valtavan paljon enemmän kuin se mitä viime kaudella tapahtui kun te leikkasitte kuntien valtionosuuksia kylmästi mikä johti siihen että

kiinteistöveroa mutta alarajan osalta se pakottaa muutaman kunnan jotka ovat pääosin maan vauraimpia kuntia nostamaan sitä pakolla se on tietysti ikävää mutta tämä on se tapa jota viime aikoina on käytetty ja teillä ei ole ollenkaan puhtaammat paperit tässä suhteessa kuin mitä nykyisellä hallituksella päinvastoin kun te leikkasitte valtionosuuksia te ajoitte kunnat ahdinkoon
arvoisa puhemies nyt hetkellisesti paikalta poistunut oppositio palasikin saliin mutta gramofoni alkoi taas pyöriä hieman väärästä paikasta hieman väärässä asiakohdassa nämä edustaja harakan väitteet kiinteistöveroasian yhdistämisestä päivähoitoon ovat varsin erikoisia ja kuulisin niihin mieluusti perustelujakin nythän tosiasia on se että pääkaupunkiseudun rikkaat kunnat ja monet muut kaupunkiseudut olivat jo tehneet päätökset etteivät ne korota päivähoitomaksuja jo ennen kuin lainsäädäntöä oli edes valmisteltu tekivät päätöksen etteivät muuta ryhmäkokoja kun taas meillä pienemmissä maakuntakaupungeissa ei ole rahaa olla korottamatta niitä jos sellainen mahdollistetaan meillä lappeenrannassa jouduttiin muuttamaan ryhmäkokoja meillä jouduttiin luopumaan subjektiivisesta päivähoito oikeudesta edes sosialidemokraateilla ei ollut esittää sille vaihtoehtoja mistä otetaan rahat meillä jouduttiin miettimään mistä otetaan rahat siihen että päivähoitomaksuja ei nosteta tämä on alueellista epätasa arvoa ja jos tämä kiinteistöveron muutos sitä voi jollain tavalla korjata niin silloin se vie asian vain parempaan suuntaan pääkaupunkiseudulle keskittyy jo nyt aivan liikaa väkeä aivan liian nopeasti ja jos tällä voidaan hillitä liiallista kasvua hallitsematonta kasvua ja alueiden panttaamista tonttien myyntiin ja arvon nousun odottelemista niin eikö se ole vain hyvä asia onko sdp nyt sitten gryndereiden asialla jos tämä on

arvoisa puhemies jos täällä salissa todella kuunneltaisiin niin te tietäisitte että näillä puheenvuoroilla me olemme kuntalaisen ja asukkaan asialla ja kannamme huolta siitä että tällä hallituksen toistamiseen tekemällä pakkoesityksellä asumiskustannukset nousevat tämä on meidän huolemme mielestäni parlamentarismiin kuuluu se että oppositiolla on sekä oikeus että velvollisuus esittää kritiikkiä ja myös omia vaihtoehtojaan ei sdp olisi nostamassa pienten leskien tai orpojen perintöveroa ei suinkaan mutta olisimme kyllä nostamassa verotusta silloin jos joku perii miljoonan eikö siellä ole vähän varaa nousuun hallitus toimii täysin päinvastoin sillä on varaa laskea miljoonaperintöjen verotusta ja olemme kiinnittäneet huomiota siihen että kun täällä paljon puhutaan että nämä veroratkaisut ovat kokonaisuus niin nythän tulonjaollisesti koko ajan käy niin että pieni ihminen maksaa enemmän ja iso ihminen pääsee hivenen helpommalla kansalaiset ovat tästä puhemies hämmentyneitä meillä on mielestäni oikeus tuoda se esiin ja kertoa minkä kuulemme tuolla turuilla ja toreilla kun ihmisten kanssa keskustelemme mitä tulee leskien ja orpojen asiaan niin tietenkin on ikävää että hallitushan on tässäkin tapauksessa henkivakuutusten osalta poistamassa kokonaan tätä verotonta osuutta ja meille kyllä sopisi sitä sitä osittain vielä verottomana pitää eli tässä suhteessa hieman jos sallitte hämmentää tämäkin arvovalinta siitä on on tullut muuten hyvin paljon kansalaispalautetta jossa on pidetty tätä hallituksen esityksen kohtaa täysin kohtuuttomana mutta mitä tulee tähän puheena olleeseen kiinteistöveroon niin toistan sen huolen tämä lisää asumiskustannuksia ja tämä on toinen vuosi peräkkäin kokonaisuudistusta tehdään siksi olisi viisasta ja järkevää tässä tilanteessa jättää tämä pakkokorotus tekemättä

edustaja viitanen vastasi kyllä niitä näitä mutta ei vastannut minun kysymykseeni siitä mikä on teidän vaihtoehtonne te viime kaudella ajoitte sitä politiikkaa että kuntia ahdistetaan valtionosuusleikkauksilla se oli muuten aivan käsittämätöntä että valtio muka säästi sillä että pakotti kunnat velkaantumaan kunnat velkaantuivat

valtiovarainministerin johdolla hänen esittämiensä budjettien ansiosta se oli aivan käsittämätöntä ja se aiheutti monelle kuntatyöntekijälle potkut se johti siihen että kunnat irtisanoivat ja vanhusten palvelut heikkenivät ja ollaan siinä tilanteessa missä nyt ollaan edelleenkö te jatkaisitte sitä velkaantumista otanpa vain nyt esille kun tekin puhuitte vähän kaikesta esimerkiksi toisen asteen koulutukseen te halusitte kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron leikkauksen mutta hallitus onneksi päätyi sataanyhdeksäänkymmeneen miljoonaan eli te olisitte edelleen halunneet jatkaa kuntien kurittamista valtionosuuksien leikkauksilla on selvää että tuloista on helpompi maksaa veroja kuin varallisuudesta ja kiinteistövero on siinä suhteessa hankala kun se eläkeläismummo joutuu siitä mökistään maksamaan kiinteistöveroa vaikka eläke on pieni siinä suhteessa tämä malli ei ole hyvä mutta se on kehitetty tällaiseksi ja tekin olette sitä ylläpitäneet ja kiristäneet jatkuvasti

annettu lahjaa yhteisöveroa pudotitte ja se meni osinkoina amerikkaan sitäkö te haluaisitte jatkaa valtionosuuksia leikkaamalla ei todellakaan tässä päästä eteenpäin tämä malli on nyt parempi kuin mikään näistä teidän toimenpiteistänne
arvoisa puhemies ajattelin omalta osaltanikin osallistua tähän sinänsä laadukkaaseen keskusteluun valtion tuloista ja menoista mutta ihan muutama sana faktoista kun puhutaan siitä mitkä ovat vaikutukset vaikka nyt sitten kiinteistöveron osalta helsingissä pääkaupunkiseudulla tai laajemmin maakunnissa tässä edustajakollega aikaisemmin totesi että esimerkiksi maakunnissa subjektiivisen päivähoito oikeuden poistaminen tuo säästöjä minun mielestäni hyvä esimerkki siitä kun ei ole kunnolla tutkittu päätösten lainsäädännön vaikutuksia niin itse asiassa nyt jälkikäteen juuri siellä maakunnissa huomataan että itse asiassa niitä säästöjä ei tullutkaan vaan mitä kävi itse asiassa se on tuonut lisää toimistotyötä lisää byrokratiaa ja vähemmän käsiä itse hoitoon lasten hoitoon eli mitä me tästä opimme kun me teemme lakeja kun me säädämme lakeja niin kyllä meidän pitää tietää mitkä ovat ne oikeat kustannukset aina kaikki ei ole säästöä niin kuvitellaan

arvoisa herra puhemies kyllä noista edustaja kankaanniemen puheista tällä kaudella voisi kirjoittaa tällaisen budjettikirjan paksuisen kirjan mutta ongelmallisinta puhemies tässä on se että tämä paksu kirja sisältäisi vain ja ainoastaan kritiikkiä sitä kohtaan mitä sdp on aikanaan tehnyt täältä ei löytyisi puhemies yhtäkään sivua jolla edustaja kankaanniemi perustelisi sitä miksi perussuomalaiset tekevät tällaisia päätöksiä nyt kun he ovat vallassa täällä ei olisi yhtäkään sivua perusteluja sille miksi on oikein se että miljoonaperintöjen verotusta kevennetään tai on se että jo toistamiseen pakotetaan kiinteistöveron nostoon tai miksi on oikein nyt hyväksyä bensaveron korotukset jopa hieman iloiten kun vielä ennen vaaleja äänestäjille puhuttiin täysin toista siellä toreilla ja haluaisin että tämänpaksuisessa kirjassa jossa on kokoelma kritiikkiä sdptä kohtaan nyt tunnustettaisiin vihdoinkin se tosiasia että perussuomalaiset ovat nyt vallassa teillä on valtikka jos edustaja kankaanniemi täällä kritisoi yhteisöveron

puhemies edustaja viitanen ei vieläkään perustellut niitä omia tekojaan te olitte ministerinä ja olitte viemässä eteenpäin sellaisia päätöksiä joista tuolla mainitsin ja niillä heikennettiin meillä kuntien taloutta raskaasti

en vieläkään kuullut edustaja kankaanniemeltä perusteluja siihen miksi tämä hallitus ottaa tänä vuonna enemmän velkaa kuin hallitus jossa sosialidemokraatit olivat mukana otti viime kauden viimeisenä vuotenaan miksi se ottaa myös ensi vuonna enemmän velkaa kuin tuolloin otettiin en kuullut edustaja kankaanniemeltä perusteluja tähän sen sijaan ihmettelen että kun sitä velkaa vain koko ajan otetaan lisää ja lisää niin miksi ihmeessä on sitten varaa tehdä tällaisia arvovalintoja veropolitiikan suhteen hyväosaisille on varaa antaa veronkevennyksiä ja sitten tullaan siihen tilanteeseen katsotaan ensi keväänä toivon että olen väärässä mutta ensi keväänä voi tulla se tilanne että todetaan että voi voi ei ole tullut työpaikkoja on annettu veronkevennyksiä joilla ei työllisyysvaikutuksia ja sitten ollaan siinä tilanteessa että nyt täytyy taas tehdä lisäleikkauksia tämä yhtälö on on mahdoton ja sille yhtälölle haluan perusteluja ja puhemies haluan vielä loppuun sanoa että mitä tämä tällainen kuntapolitiikka on kun ajattelee kuntalaisen kannalta nythän perussuomalaiset ja hallitus ovat tekemässä niin että vanhuspalveluja leikataan on kuntalaisten kannalta väärää politiikkaa siirrytään

puhemies haluan vielä kommentoida hieman noita edustaja skinnarin ennustajankykyjä osataan kertoa etukäteen nyt tehtävien säästöjen pitkäaikaisia vaikutuksia ennen kuin niitä on kunnolla edes tehty kun taas esimerkiksi meidän kaupungissamme säästölaskelmat valmistelevat virkamiehet virkavastuulla ja niitä laskelmia ja niitten toteutumista seurataan minkälaisia säästöjä näistä päivähoitotoimenpiteistä nyt sitten loppujen lopuksi koituu ja korjataan toimenpiteitä jos on sellaisiin aihetta mutta se perustotuus on kyllä se että maakunnissa on vaikeaa kun pääkaupunkiseutu porskuttaa ja kiinteistövero on eräs työkalu kenties tasoittamiseenkin no muuten ihmettelen sosialidemokraattien väitteitä näistä päivähoitoasioista oikeus subjektiiviseen päivähoitoonhan ei poistu vaan se jää kahdenkymmenen tunnin osalta eikö teille riitä edes se kaksikymmentä tuntia vapaata omista lapsista

no annetaan vastauspuheenvuoro edustaja skinnarille vaikka tässä on vain yksi puheenvuoro enää jäljellä edustaja skinnari olkaa

itse en välttämättä pidä sellaisesta vastakkainasettelusta helsingin tai maakuntienkaan välillä mutta liittyy tähän itse sisältöön eli siihen miten paljon on tutkittu sitä miten esimerkiksi päivähoidossa tällaiset muutokset vaikuttavat ja kuinka paljon se oikeasti tuo kustannuksia tämä on tutkittua tietoa näitä tutkimuksia tehdään koko ajan kyllä minä kehotan kehotan tutustumaan näihin tutkimuksiin jos ja kun tällaista lainsäädäntöä tehdään
arvoisa puhemies toivon että laitatte linkin siitä missä on tutkittu tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden nimenomaan tämän muutoksen muutoksen vaikutuksia luen mielelläni en ole niitä nähnyt ja haluaisin muistuttaa että tästä kunta on voinut päättää edustaja mäkelä tuossa kertoi että heidän kunnassaan subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoituksiin jouduttiin lähtemään ja muistaakseni hän sanoi että jouduttiin niitä päivähoitomaksujakin korottamaan valitettavasti heidän kunnassaan on näin meillä ei ole siihen jouduttu lähtemään ja hyvää oli myös tämä että hallitus laskee näitä alimpia päivähoitomaksuja minä jatkan tuosta edellisestä tässä on koko ajan puhuttu siitä että täällä ei kuunnella tai että miten täällä puhutaan ja miksi perussuomalaiset puhuvat sdplle näin ja puhuvat aikaisemmasta siis elämähän on jatkumo jos minä väitän että minä olen jotain niin kyllä minun pitää myös pystyä omalla esimerkilläni näyttämään että minä olen ollut aina sellainen että nyt jos te katsotte että me toimimme jotenkin väärin niin on se nyt aika erikoista että me emme voi sanoa että hei nyt te puhutte näin mutta te toimitte aikaisemmin toisin te puhutte velkaantumisesta siis suomi on velkaantunut vuodesta kaksituhattakahdeksan silloin oli viisikymmentäneljä miljardia ja kun tämä hallitus aloitti oli yhdeksänkymmentäviisi miljardia kukakohan tässä on velkaannuttanut tätä suomea sote oli kaatunut komissio uhkasi meitä seurantamenettelyllä meillä on ihan oikeasti ollut aikamoinen kaaos käsissä ja minä olen itse ollut kuntapäättäjänä ja se oli tuskaa kun minä istuin kaupunginhallituksessa joka kerta kun budjettia väännettiin kaupunginjohtaja rupesi puhumaan että taas niitä voseja leikataan että paljonkohan niitä leikataan oli niin helppoa siirtää ne ja sanoa että eihän me

arvoisa puhemies viime kaudellahan sopeutettiin taloutta selkeästi ja esimerkiksi alijäämä tippui kahdeksasta miljardista viiden miljardin tasolle että siinä suhteessa ollaan kyllä tehty vaikeita säästöpäätöksiä viime kaudella ollaan myös satsattu työllisyyteen luotu nuorisotakuu vanhustenhoivalaki mutta nyt niitä ollaan romuttamassa ja siitä kannamme huolta ja olemme hyvin pahoillamme ja samoin minä nyt edelleen peräänkuulutan sitä että ei tässä keskustelussa nyt tunnu löytyvän perusteluja sille mikä on sitten sen äänestäjän kuluttajansuoja jos ennen vaaleja esimerkiksi kerrotaan että me emme missään nimessä hyväksy bensaveron korotuksia ja sitten niitä korotetaan tai emme hyväksy kreikan tukipakettia ja ja sitten syntyy soini ykkönen ja tätä peräänkuulutan kaikessa tässä ja se on muuten opposition oikeus ja velvollisuus

hyvä puhua koska me olemme hyvin johdonmukaisia olemme kantaneen hallitusvastuuta luoneet hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturvan palvelut kantaneet huolta työllisyydestä vastuullisesti ja siksi vastuullisesti myös oppositiosta käsin kun meidän vuoromme on täällä olla esitämme oman vaihtoehtobudjettimme jossa otetaan muun muassa vähemmän velkaa kuin hallitus ottaisi

arvoisa puhemies vielä korjaan pöytäkirjaan varmuuden vuoksi jos siitä jäi jonkinlainen väärinkäsitys että lappeenrantahan ei loppupeleissä missään kohtaa nostanut niitä päivähoitomaksuja vaan kun se lakiesitys oli valmistelussa niin siihen varauduttiin mutta se hoitomaksujen korotus kaadettiin kunnallisella tasolla muun muassa perussuomalaisen toimesta joskin me joskin me pidimme tiukasti kiinni siitä hallituksen hyvästä esityksestä että pienituloisten päivähoitomaksuja alennetaan nythän se tulee jäämään tähän lopulliseen esitykseen siihen on ilo löytää rahat kunnallisella tasolla ihmettelenkin miks eivät sosialidemokraatit ole aikaisemmin lähteneet

edustaja viitanen ei kuuntele koskaan kun olen moneen kertaan hänelle kertonut mitä viime vaalikaudella tapahtui velkaantumisessa valtio velkaantui todellakin kaksikymmentä miljardia aika tasan mutta kunnat velkaantuivat seitsemän miljardia ja lähes täysin valtionosuusleikkauksien takia se ei ole mitään säästöä että pannaan toinen julkisyhteisö maksamaan ottamaan velkaa ikään kuin toisen puolesta sen lisäksi valtion kassassa oli teidän hallituksenne aloittaessa yksitoista miljardia vähän yli ja kun hallitus lopetti siellä oli vähän yli neljä söitte valtion kassaa seitsemän miljardia euroa neljässä vuodessa tämäkin on sellaista velanottoa tosiasiassa eli alijäämää paikattiin kassaa syömällä lisäksi te ette käyttäneet varoja sellaisiin investointeihin mihin hallitus nyt käyttää korjausvelka esimerkiksi tiestön korjausvelka kasvoi viime vaalikaudella monta sataa miljoonaa nyt sitä supistetaan teillä ei ollut tätä maahanmuuton aiheuttamaa miljardilaskua joka nyt tulee viemään taloutta vaikeuksiin te haluaisitte vielä väljempää maahanmuuttopolitiikkaa mikä laukaisisi kustannuksia aivan hirvittävästi onneksi nyt mennä eli kolmekymmentäkahdeksan miljardia oli viime vaalikauden se todellinen itseisarvoltaan todellinen alijäämä minkä te katoitte velanotolla ja valtion omaisuutta kun myitte vielä kolmella miljardilla niin senkin käytitte käytitte samalla lailla kuin velkaakin ei tällaista politiikkaa voi harjoittaa vastuullinen hallitus tällä kertaa kunnat eivät velkaannu valtio velkaantuu hitaammin kuin teillä keskimäärin

herra puhemies olisikohan mahdollista tehdä sellainen kokoelma näistä edustaja kankaanniemen puheenvuoroista ja sitä kautta päätyä vaikkapa guinnessin ennätysten kirjaan puhujana joka käyttää satoja puheenvuoroja vain ja ainoastaan analysoidakseen sosialidemokraattien tekoja ja linjaa tämä on sinänsä hämmästyttävää mutta enemmän minä olisin huolissani tässä tapauksessa sen kuntalaisen puolesta jonka kiinteistöveroa jälleen nostetaan jonka asumiskustannukset sitä kautta kallistuvat siitä että ei edes saa perusteluja sille miksi on näin ei edes perusteluja miksi perussuomalaiset nyt hyväksyvät nämä arvovalinnat juuri edellisissä pykälissä hyväksyttiin varsin anteliaat veronkevennykset hyväosaisille tähän on varaa työllistämistoimia ei ole näkynyt ja kuulunut kello käy nyt hakulista ei ole näkynyt valitettavasti tässä on se meidän kritiikkimme ja tähän toivoisin perusteluja mutta ehkä me tässä käymme taas seuraavaan puheenvuoroon ja ja

muistuu mieleen elokuva päiväni murmelina silloin tällöin vähän sellainen tunne tulee kun näitä puheenvuoroja täällä kuuntelee

ei nyt jatketa tätä kovin pitkään mutta kyllä minä nyt sen vielä totean edustaja viitanen minulla on tässä viime kevään julkisen talouden suunnitelmasta virallinen sivu otettuna sivu kolmetoista ja nämä luvut mitkä äsken luettelin ovat tästä paperista eli hallituksen virallisesta asiakirjasta joka teilläkin on ollut koska olitte valtiovarainvaliokunnassa tätä käsittelemässä täällä näkyy valtionvelka kassan supistuminen lisäksi vielä vastuut jotka kasvoivat aivan hirvittävästi viime vaalikaudella ne ovat tosiasioita eikä niistä tarvitse kirjaa tehdä koska ne on jo kirjattu tuonne ja ne ovat eduskunnan tietopalvelustakin ja arkistosta saatavissa teillä niiden pitäisi olla myös päässänne koska koska ne on on käsitelty tuolla valiokunnassa arvoisa puhemies viime vaalikauden tulos valitettavasti oli se että tuli satatuhatta uutta työtöntä suomeen nyt ne ovat pitkäaikaistyöttömiksi siirtymässä ja aiheuttavat tietysti ikävää laskua mutta teidän valtava velanotto verotuksen kiristäminen palvelujen heikentäminen työttömyyteen työttömyyden kasvuun investointien pysähtymiseen nyt tilanne on kääntynyt investoinnit ovat käynnissä työllisyys paranee julkinen velka ei kasva enää siinä tahdissa kuin teidän aikananne luottamus yhteiskuntaan kilpailukykysopimuksen ja monen muun kautta on parantunut yhtään kuntaa ei ole nyt ajautumassa kriisikuntamenettelyyn teidän kaudellanne niitä meni erittäin monta ja kunnat nostivat verotusta tuloverotusta kiinteistöverotusta ja se oli

talouden näkymät olisivat noin ruusuiset mihin täällä vaaleanpunaisten silmälasien läpi edustaja kankaanniemi näyttää uskovan valitettavasti monet ekonomistit ja ennustajat ovat viime aikoina sanoneet että näyttää nyt siltä valitettavasti että tämä velkaantumisen taittaminen kaksituhattakaksikymmentä mennessä ei tule toteutumaan sitä ennen asiantuntijat ovat ovat todenneet että hallitus ei pääse työllisyystavoitteisiinsa hallitus ei täytä velkaantumistavoitettaan nämä ovat kaikki ihan sitä faktaa mitä meille talousasiantuntijat ovat kertoneet

puheenvuorokierrosta alamme käydä siihen alkuperäiseen teemaan tästä kiinteistöverosta mielestäni nyt tässä tilanteessa esitän myös hallituspuolueille harkittavaksi kun valtiovarainministeriössä joka tapauksessa tehdään parhaillaan kokonaisuudistusta kiinteistöveroon ja jo tälle vuodelle kunnat on pakotettu nostamaan alimpia muun muassa asumiseen liittyviä

arvoisa herra puhemies suomalaisen elämänmuodon perustana ovat yhtäläiset oikeudet jotka mahdollistavat jokaiselle yksilölle itsensä toteuttamisen sukupuolesta riippumatta kasvot peittävien huntujen käytöllä yleisellä paikalla on tiiviitä liittymäkohtia sukupuolten väliseen tasa arvoon sekä yksilön oikeuteen päättää omasta pukeutumisestaan

perustuslain pykälien kuusi ja seitsemän turvaamat perusoikeudet ovat tulleet kiistetyiksi eräiden kolmansista maista tulleiden väestöryhmien edustajien toimesta joiden edustama uskonnollis kulttuurinen elämänkatsomus ei tunnusta sukupuolten välistä tasa arvoa tavalla jolla yhteiskuntamme tapakulttuuri ja lainsäädäntö sen tekevät siksi burka ja niqab huivien käyttökielto yleisellä paikalla olisi selkeä kannanotto valtiovallan taholta sen puolesta että universaalien ihmisoikeuksien painoarvo erityisryhmien uskonnollisten traditioiden edelle burkan tai niqabin käytöstä ei ole säädetty islaminuskoisten pyhissä teksteissä joten vaatekappaleiden käyttökiellon ei voida katsoa rikkovan uskonnonvapauden takaavaa perustuslain yhdettätoista pykälää

ympäröivissä arabimaissa arvoisa puhemies erityisesti jihadistijärjestö isisin valtaamilla alueilla naisia vaaditaan käyttämään kaksinkertaista niqabia sekä hansikkaita burkan ja niqabin käytön ei näin voida katsoa olevan muslimimaissakaan ihmisoikeuskysymys vaan uskonnollisten normien sanelema pakko naisille on perusteltua pitää todennäköisempänä sitä näkökantaa etteivät musliminaiset suomessa tai muualla euroopassa pääsääntöisesti käytä kasvot peittävää huntua vapaaehtoisesti jolloin sen käyttökielto ei rikkoisi perustuslain seitsemännen pykälän henkeä arvoisa puhemies euroopan maista belgiassa ja ranskassa on voimassa kasvot peittävien huntujen käyttökielto yleisillä paikoilla belgiassa kasvot peittävien huntujen käyttökieltoa perusteltiin kansallisella turvallisuudella sillä yksilön tunnistettavuus olisi mahdollistettava turvallisuusviranomaisille ranskassa burka ja niqab huivien katsottiin olevan sopimattomia maalliseen yhteiskuntaan sekä alistavan naista ja burkan tai niqabin pitämisestä yleisillä paikoilla langetaan sakkorangaistus vastaavan lainsäädännön valmistelu etenee tällä hetkellä virossa sekä latviassa ja myös muualla euroopassa useissa maissa on vireillä sääntelyä tämän asian kohdalla alueellisella tasolla kieltoja on säädetty italiassa saksassa espanjassa ja sveitsissä hollannissa burkakielto on voimassa määrätyillä julkisilla

asiaan liittyen myös eu tuomioistuin on uudessa linjauksessaan todennut työnantajan oikeudeksi kieltää kieltää pään peittävän huivin käytön työaikana mikäli tämä on kielletty yhtiön säännöissä esimerkiksi turvallisuus ja hygieniavaatimuksiin perustuen

siitä etteivät vähemmistökulttuuriset erityistavat saa olla maamme perustuslain tai muiden lakien yläpuolella länsimaisen ihmiskäsityksen ja sukupuolten tasa arvon turvaamisen näkökulmasta burka ja niqab huivien käytön tulisi olla kiellettyä järjestyslain toisen pykälän määrittelemällä yleisellä paikalla sakkorangaistuksen uhalla tämän lakialoitteen on allekirjoittanut yhteensä kuusitoista perussuomalaista

arvoisa herra puhemies monissa euroopan maissa on voimassa laki joka kieltää kasvot peittävien burka ja niqab huntujen käytön julkisilla paikoilla lisäksi monet euroopan maat pohtivat parastaikaa huntujen kieltämistä kuten edustaja saarakkala tässä edellä ansiokkaasti toi esille niin esimerkiksi ranskassa nämä kyseiset hunnut kiellettiin jo vuonna kaksituhattayksitoista ja niiden käyttämisestä voi saada sadanviidenkymmenen euron sakon vielä ankaramman rangaistuksen saa se henkilö joka pakottaa toisen ihmisen käyttämään jompaakumpaa asustetta ranskassa kieltoa perusteltiin muun muassa sillä etteivät hunnut sovi ranskalaiseen yhteiskuntaan ja maan tasa arvokäsitykseen naisella tulee olla länsimaissa samat oikeudet kuin miehellä myös vapaus ja oikeus päättää siitä mitä ylleen pukee tai jättää pukematta valitettavasti burkan ja niqabin käytöstä ei musliminainen tosiasiassa useinkaan päätä itse päätöksen naisen puolesta tekevät hänen sukulaisensa tai puolisonsa nämä musliminaisille sanellut pukeutumisnormit perustuvat vanhakantaiseen islamilais patriarkaaliseen kulttuuriin naisten hunnuttaminen on ennen kaikkea vahva naisen alistamisen symboli arvoisa puhemies huntujen käyttäminen hankaloittaa monella tapaa musliminaisten elämää se esimerkiksi estää musliminaisten sopeutumisen suomalaiseen yhteiskuntaan koska monikaan työnantaja ei ymmärrettävästi halua palkata työntekijäksi henkilöä joka on naamioitunut hunnun taakse erityisesti tämä pätee asiakaspalveluammateissa huntukielto toimisikin parhaimmillaan maahanmuuttajien kotoutumista edistävänä tekijänä lisäksi huntukielto myös osaltaan ennaltaehkäisisi kotoutumishaluttomien ja kyvyttömien yksilöiden muuttoa suomeen kun tulijat olisivat tietoisia siitä suomessa sallita naisten alistamista hunnun taakse suomalaisen yhteiskunnan on annettava maahanmuuttajille selkeä viesti jos et sopeudu suomeen et tänne tervetullut jos joku kokee ensisijaiseksi halukseen pakottaa naisensa pukeutumaan tämän ihmisarvon alentavaan huntuun on tämän henkilön tehtävä se jossain muussa maassa ei meillä sekulaarissa suomessa arvoisa puhemies suomen tulee ehdottomasti seurata muiden sivistyneiden sivistyneiden euroopan maiden esimerkkiä ja kieltää musliminaisten kasvot peittävät asusteet kyse on ennen kaikkea sukupuolten välisestä tasa arvosta ja oikeudenmukaisuudesta sekä yksilön oikeudesta ja vapaudesta päättää itse esimerkiksi siitä mitä pukee päälleen tai jättää pukematta

arvoisa puhemies suomessa on nykyaikana totuttu siihen että nainen saa pukeutua miten haluaa kasvot peittävä naamioituminen on juurikin tiettyjen vanhoillisten kulttuurien naisiin kohdistuva vaatimus se on näkyvä osoitus miehen ja naisen tasavertaisuuden puutteesta suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa kasvot peittävä pukeutuminen ei ihmiset kokevat tällaisen henkilön vieraaksi ja sulkeutuneeksi ja häntä lähestyminen

tietenkin näissä kulttuureissa valtaa pitävien miesten tarkoituskin perinteisesti kasvojen peittämisen syynä on suomessa pidetty häpeää ja hämäriä tarkoitusperiä osoituksena tästä on oikeudenkäynneissä nähdyt pään peittämiset takeilla ja hupuilla mielenosoituksissa väkivaltaisissa tarkoituksissa naamioituminen on jo lainsäädännöllä kiellettykin pelkkä vapaus omaan pukeutumiseen ei riitä vaan kasvot peittävät hunnut on kiellettävä julkisilla paikoilla musliminaisilla ei ole todellista vapautta valita vaatteitaan mikäli väärää valintaa varjostaa omasta yhteisöstä sulkeminen tai jopa väkivallan uhka nyt esitetty lakialoite on ehdottoman kannatettava ja se heijastaa sekä suomalaista että yleistä eurooppalaista arvopohjaa

puhemies maassamme on paljon turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia jotka eivät tule saamaan lupaa jäädä maahan niiden osalta jotka taas saavat jäädä on ensiarvoisen tärkeää sopeutua suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan kaikkein vähiten tätä sopeutumista kannustaa sitä jopa suorastaa estää maahan tulleiden takertuminen ahdasmielisiin tai radikaaleihin tapoihin jotka eivät ole vapaan ja sekulaarin läntisen yhteiskuntamme arvojen mukaisia pukeutuminen naista alistaviin huntuihin ja kaapuihin on ehkä räikein esimerkki tällaisista sopeutumista vaikeuttavista käytännöistä jotka ovat omiaan erottamaan harjoittajansa valtaväestöstä tämä on huomattu kautta euroopan ja läntisen arvoyhteisön jäsenenä meillä on velvollisuus ottaa huntukielto kansalliseen sääntelyymme mukaan arvoisa puhemies on erittäin kannatettavaa että tämä lakialoite hyväksytään ja annetaan viesti siitä mikä on hyväksyttävää suomalaisessa yhteiskunnassa eilen vietettiin tyttöjen on velvollisuutemme antaa tytöille ja naisille tässä maassa mahdollisuus tasa arvoon tälläkin lakiesityksellä tämä laki suojelee heitä

arvoisa puhemies kasvot peittävien huntujen käytön kieltämistä on muissa maissa perusteltu muun muassa sillä että se loukkaa naisten oikeuksia meillä suomessa kuitenkin ilmeisesti tiedetään paremmin että ei loukkaa ja jos loukkaakin niin sen estäminen ei olisi yhteiskunnallisesti niin painava asia että pitäisi lähteä ihan lakia säätämään sinänsä kulttuurisia erityispiirteitä pitää sallia kun ne eivät loukkaa kenenkään oikeuksia mutta ei niitä pidä myöskään sallia vain siksi että kyseisen kulttuurin edustajat itse sanovat että ei tässä mitään oikeuksia loukata sen arvioimiseen pitäisi tietysti yhteiskunnalta meiltä kansanedustajiltakin löytyä rohkeutta poliittinen ja kulttuurinen korrektius ei tässä suhteessa palvele länsimaisen yhteiskunnan arvoja valtion itsensä ilmoittamien tavoitteiden mukaan maahanmuuttajien kotouttaminen tarkoittaa sitä että maahanmuuttaja sopeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan ja omaksuu uusia tietoja taitoja ja toimintatapoja jotka auttavat häntä osallistumaan uuden kotimaansa elämänmenoon tässäkin suhteessa tällä lakialoitteella on järkevät tavoitteet ja vaikuttaa siltä kun tätä salia katsoo että vain perussuomalaiset tässä suhteessa ovat kiinnostuneet maahanmuuttajanaisten oikeuksista lakialoitteen perusteluissa on sanottu eri perustuslain kohtia ja perusteltu sitä onko perustuslain kannalta tämä kysymys ongelmallinen vai ei voin sanoa että en ole lakialoitetta allekirjoittanut pohdinnan jälkeen ja se johtuu juuri näistä perustuslaillisista näkökohdista perustuslakivaliokunnan jäsenenä mielelläni tätä arvioisin sanotaanko neutraalilta pohjalta juuri sitä mikä on sen asema että yksilöllä on vapaus pukeutua haluamallaan tavalla vastaan

arvoisa puhemies

niin kuin monta kertaa olen todennut jo itsessään maapallon yksi suurimmista hulluuksista mitä euroopassa on verrattavissa holokaustiin ja johonkin kulttuurivallankumoukseen se on se emäporsas joka poikii pikkupossuja ja nyt me otamme niitä pikkupossuja tässä kiinni

noin kuukausi sitten itäkeskuksessa ilmaistiin mieltä haittamaahanmuuttoa vastaan tätä tapahtumaa häiriköineet henkilöt sepittivät tarinan jonka mediat nielaisivat koukkuineen päivineen lainaan tässä poliisin tiedotetta asiasta mediassa uutisoitiin sunnuntaina yhdestoista yhdeksättä kaksituhattakuusitoista itäkeskuksen tallinnanaukiolla mielenosoituksen yhteydessä tapahtuneesta pahoinpitelystä jossa saadun tiedon mukaan raskaana olevaa naista olisi pahoinpidelty ja tekijöinä rikokselle olisi ollut useita mieshenkilöitä poliisista vahvistetaan että väitetystä rikoksesta on tehty rikosilmoitus poliisi on ollut yhteydessä kahteen asianosaiseen ja tilanteesta on ollut käytettävissä videokuvaa nyt saatujen tietojen perusteella voidaan päätellä että mediassa olleet teonkuvaukset eivät pitäisi paikkaansa tämä ulkomaalaistaustainen nainen oli kaavutettu päästä varpaisiin tapaus on oiva esimerkki siitä että burkan suojista voi sanoa ja tehdä melkein mitä vain säkki päässä taikka kommandopipo päässä huudella siksi kannatankin saarakkalan tekemää

arvoisa herra puhemies itse tarkastelen tätä siltä kannalta että minusta on tärkeätä että tuolla yleisillä paikoilla uimaloissa kirjastoissa virastoissa liikkuu ihmisiä jotka voivat olla jälkikäteen tunnistettavissa juuri tästä turvallisuussyystä meillähän on tilanteita että yritämme sitten jäljittää jälkikäteen kuka siellä on liikkunut olen sitä mieltä että yleisestikään ottaen ei ei pitäisi pystyä sillä tavalla itseänsä suojaamaan että ei pysty enää tunnistautumaan pidän tärkeänä sitä että nainen tai mies ihminen itse voi päättää siitä miten hän lähtökohtaisesti pukeutuu tietysti voi olla tilanteita että joku ihminen toivoo

ja hyväksyn senkin mutta en hyväksy sitä että meillä yleisillä paikoilla suojataan itsensä siten että me emme turvallisuussyistä voi jälkikäteen ihmisiä tunnistaa tämä lakialoitehan ei koske kotirauhan piirissä olevaa aluetta eikä se varmasti olisi mitenkään mahdollistakaan perustuslain kotirauhan säännösten vuoksi joka tapauksessa kannatan tätä lakialoitetta

puhemies tämä edustaja saarakkalan laatima lakialoite rikoslain muuttamiseksi siten että yleisellä paikalla kasvot peittävään huntuun pukeutumisesta tuomittaisiin sakkorangaistukseen on erittäin kannettava ja myös allekirjoittanut tämän lakialoitteen henkilökohtaisesti yhtenä kuudestatoista perussuomalaisesta kansanedustajasta ja meistä hyvin moni onkin täällä tänään paikalla tästä keskustelemassa aihetta on jo tässä keskustelussa käsitelty varsin kattavasti mutta haluan vielä kerrata lyhyesti muutaman esiin nousseen seikan tämä edustaja saarakkalan lakialoite edistäisi toteutuessaan tasa arvoa erityisesti maahanmuuttajanaisten osalta kuten edustaja saarakkala avauspuheenvuorossaan jo hyvin totesikin ja edistäisi samalla heidän kotoutumistaan suomeen vastaava lainsäädäntöhän on jo voimassa tai ainakin valmisteilla lukuisissa euroopan maissa mukaan lukien muun muassa belgia ja ranska sekä viro ja latvia ja kyllä meidän täällä suomessakin tulisi seurata tätä länsieurooppalaista käytäntöä erityisen huomionarvoista on se että naiset eivät useissa tapauksissa saa itse päättää

pukeutumisestaan ja tällainen menettely ei tietenkään sovi länsimaiseen kulttuuriin ja ihmisoikeuskäsitykseen joka korostaa vahvasti sukupuolten välistä todellista tasa arvoa ja lisäksi tietysti myös turvallisuuteen liittyvät seikat on otettava huomioon tällä esitetyllä lakimuutoksella annettaisiinkin vahva viesti siitä että suomalainen yhteiskunta edellyttää kaikilta tänne muuttavilta henkilöiltä sopeutumista sopeutumista maassamme vallitseviin tapoihin
arvoisa puhemies tämä hunnut kieltävä lakialoite on perusteltavissa myös tunnistautumisen ja turvallisuuden kautta kasvonsa paljastava henkilö pelaa avoimin kortein ja on tarvittaessa tunnistettavissa rikosoikeudellisessa tarkoituksessa niin uhrina kuin tekijänäkin haluaisin vielä huomauttaa että kasvot peittävää huntua käyttävistä naisista kuuluu islaminuskoiseen väestöryhmään kuitenkaan islaminuskoisten pyhissä teksteissä ei näin velvoiteta toimimaan joten tätä huntukäyttöä puolusteltaessa ei ainakaan voida vedota uskonnollisiin periaatteisiin tai uskonvapauden puolustamiseen

arvoisa puhemies en ole tätä lakialoitetta näköjään allekirjoittanut mutta pidän tätä kyllä ihan hyvänä avauksena on tärkeää että asiasta keskustellaan ja sitä pohditaan nyt tässä vaiheessa ennen kuin meillä on suuremmat ongelmat ja kysymykset ratkottavana kehitys on sen näköinen että että näitä asioita joihin tämä liittyy tulee varmasti meidän eteemme monin tavoin tässä esityksessä on oleellista se että tässä edellytetään että kasvot peitettynä siitä tulee rangaistava teko sen sijaan hiukset peitettynä ja muutoin saa pukeutua miten haluaa ja esimerkiksi islaminuskoisilla tuo

aiheellinen muutos rikoslakiin samantapainen asia meillä on ollut eduskunnassa aika usein keskustelussa kasvojen peittäminen oikeudessa monet kun joutuvat käräjille peittävät sitten kasvonsa jotta heitä ei voi tunnistaa ja siitä on käyty keskustelua pitäisikö sekin kieltää ja mielestäni

arvoisa herra puhemies eurooppalaiseen kulttuuriin kuuluu kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus kun eurooppaan on kerran muutettu ja hakeuduttu tulisi täkäläisetkin tavat omaksua tämä edistää myös kotoutumista ja sulautumista kantaväestöön yhtenä esimerkkinä miten kasvonsa peittävä maahanmuuttajanainen voi luoda ystävyyssuhteita kantaväestön kanssa jos vastapuoli ei voi olla varma onko kasvonsa peittävä henkilö se oletettu kyseinen henkilö kenen kanssa on aikaisemminkin jutellut vai joku muu

arvoisa puhemies vasemmisto ja vihreät varsinkin ja tietysti kaikki puhuvat tästä tasa arvosta ihmettelen sitä että he ovat hyväksymässä burkan käytön ja naisen alistamisen yleensä siellä missä islaminuskoa on niin sanotuksi rauhan uskoksihan sitä nyt sanotaan tekivätpä nyt sitten mitä tekivät

naisia käsitellään sillä tavalla että ensimmäisenä meikkipussi pois taskusta sitten huntu päälle en tiedä minkälaiset bikinit ovat ja baariin ei ei varmasti mennä se loppuu kyllä siihen kun siihen uskoon lankeaa mutta kuitenkin tasa arvosta ja vapaudesta puhutaan kovaan ääneen

puhemies burkat ovat uhka myös turvallisuudelle jos minä vedän päähäni vaikka

kuin silmänreiät ja menen pankkiin niin mitä silloin tapahtuu tämä on ihan sama asia kuin burka kyllä ihmisestä täytyy jotain muutakin näkyä kuin silmät sitten vielä nykyään kameroita on kaikkialla täällä helsingin keskustassa tuskin pääsee montaa metriä kulkemaan ilman että joku kamera kuvaisi kameroiden avulla voidaan jälkikäteen tutkia ja arvioida kiistanalaisia tapauksia tai rikostapauksia sellaista henkilöä josta ei näe kuin silmät jos niitäkään on mahdotonta tunnistaa löytämisestä puhumattakaan kiitos

herra puhemies kiitoksia tuesta tälle ja myös huomaan että mukana tukemassa on niitäkin jotka eivät ole kaikki vielä ehtineet aikoinaan allekirjoittamaan tämä antaa uskoa siihen että tämän asian joka ei nyt todennäköisesti kun aloitteen allekirjoittajia oli kuusitoista suoranaisesti tämän aloitteen pohjalta etene voisi kuitenkin hallitus ottaa tehtäväkseen edistää kyllä on silmiinpistävää se hiljaisuus

minkä huomaan näiden kulttuuristen kysymysten kohdalla täällä esimerkiksi salin vasemmalla puolella olevan missä ovat vihreät ja vasemmistoliitto kun ollaan puhumassa ihmisoikeuksista jotka ovat heille niin tärkeitä monissa muissa yhteyksissä mutta silloin kun on kyse suomalaisesta kulttuurista on sitten kyse vaikkapa siitä että me monet haluamme että suomessa kiellettäisiin poikalasten ympärileikkaaminen

arvoisa herra puhemies nykyinen vuonna kaksituhattakolme voimaan tullut järjestyslaki kieltää vain häiritsevään kerjäämiseen puuttumisen aikaisemmissa kuntakohtaisissa järjestyssäännöissä kerjääminen pystyttiin kuitenkin kieltämään on käsittämätöntä ettei tähän ihmisiä häiritsevään sekä suomalaiseen hyvinvointivaltioon täysin kuulumattomaan ilmiöön ole saatu muutosta aikaiseksi vaikka kerjäämiseen on yritetty puuttua eduskunnassa aikaisemminkin ainakin kahdella lakialoitteella

näkyy katukuvassa etenkin pääkaupunkiseudulla mutta myös muualla suomessa kerjääminen on organisoitua toimintaa ja siihen liittyy olennaisesti ihmiskauppaa lasten hyväksikäyttöä prostituutiota ja muita järjestäytyneen rikollisuuden piirteitä rikollisorganisaatiot lainaavat esimerkiksi romanian romaneille korkeakorkoista matkarahaa mikä pakottaa heidät suomessa muun muassa kerjäläisiksi katusoittajiksi ja jopa prostituoiduiksi sisäasiainministeriön mukaan tällä tavoin saadut rahat menevät suurelta osin järjestäytyneille rikollisjärjestöille kerjäämisen salliminen suomessa ei vähennä ulkomailta tulleiden kerjäläisten ongelmia köyhyyttä ja syrjintää lähtömaissa vaan se pikemminkin lisää niitä altistamalla tulijat monenlaiselle hyväksikäytölle kerjäläisistä suurin osa koostuu bulgarian ja romanian romanivähemmistöön kuuluvista henkilöistä romanian ja bulgarian velvollisuus onkin itse huolehtia omista kansalaisistaan ei suomalaisten kyseisten maiden kansalaisten oleskelu suomessa jättää nämä ihmiset kaikkien maiden viranomaisjärjestelmien ulkopuolelle ja vapauttaa lähtömaiden kansalliset hallinnot vastuistaan tämän velvollisuuden hoitamista ei millään tavoin helpota se että suljemme silmämme kerjäämiseksi naamioidulta järjestäytyneeltä järjestäytyneeltä rikollisuudelta kerjäävät eu siirtolaiset eivät kuulu suomalaiseen katukuvaan sillä on huomattavan kielteinen vaikutus kaupunkiemme turvallisuuteen ja viihtyisyyteen poliisin mukaan romanialaisia epäillään vuosittain useista tuhansista rikoksista kuten varkauksista pahoinpitelyistä ja seksuaalirikoksista on myös suuri vaara että osa suomeen viime kesän ja syksyn aikana saapuneista turvapaikanhakijoista jää maahamme laittomasti kielteisen turvapaikkapäätöksen saatuaan ja päätyy kerjäämään elantonsa muualla euroopassa suhtautuminen kerjäämiseen on muuttunut kielteisemmäksi ja lakeja on tiukennettu pohjoismaista norjassa ja tanskassa on tehty erilaisia kerjäystä koskevia rajoituksia ruotsin hallituksessa parhaillaan pohditaan kerjäämisen kieltämistä suomen kansalaiset suhtautuvat kerjäämiseen hyvin kielteisesti mikä käy ilmi erilaisista kyselytutkimuksista romanian ja bulgarian romanien tulijamäärän kasvu maassamme on osaltaan merkki siitä että kerjäläiset suuntaavat jatkossa suomen kaltaisiin maihin joissa kerjääminen on vielä laillista suomen tuleekin pikaisesti päivittää lainsäädäntöään tältä osin ja poistaa ylimääräiset vetovoimatekijät arvoisa herra puhemies lakialoitteessa esitetään kerjääminen yleisellä paikalla itseään elättääkseen tulee kieltää järjestyslailla lisäksi kerjääminen yleisellä paikalla myös muiden kuten lähtömaan rikollisjärjestöjen elättämiseksi on kiellettävä järjestyslain kahden luvun seitsemänteen pykälään tulee lisätä uusi neljäs momentti joka kieltää yleisellä paikalla kerjäämisen järjestyslain seuraamukset on säädetty viiden luvun

kuudennessatoista pykälässä järjestysrikkomuksena tähän pykälään tulisi lisätä uutena kahdestoista kohta joka mahdollistaisi sanktion yleisellä paikalla kerjäämisestä seuraamuksena kerjäämisestä voitaisiin tuomita lainkohdan mukaisesti sakkorangaistus

arvoisa herra puhemies kerjääminen irtolaisuus olivat maassamme ilmiöitä vielä itsenäisyytemme alkutaipaleella niiden ilmiöiden poistaminen torpparikysymyksen ohella taisi olla uuden valtiomme tehtävälistalla keskeinen kärkihanke tällä uuden ajan ensimmäisellä vuosikymmenellä kerjäämisestä ja irtolaisuudesta on tullut jälleen uusi ilmiö aluksi se ilmeni vain suurimmissa kaupungeissamme helsingissä ja turussa etunenässä mutta nykyään kerjäläiskomppaniat toimivat koko maan nykyajan kerjäläiset eivät liiku enää jalkapelillä ja nyytti kepinnokassa vaan he kiitävät uudenkarheilla tila autoillaan kaupungista toiseen eivätkä kerjäläiset enää ole aliravittuja vaan näyttävät nykyään olevan usein jopa poikkeuksellisen hyvässä ravitsemustilassa ilmiöön liittyy runsaasti pikkurikollisuutta uhrit ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä joilta kerjäämisen varjolla anastetaan omaisuutta jopa ryöstön tunnusmerkistön täyttävillä tekotavoilla kerjäämisestä on tullut röyhkeää ja toisinaan jopa aggressiivista viimeisin esimerkki taitaa olla yhdestoista kymmenettä kaksituhattakuusitoista päivätty ylen ylen juttu tästä katkelman

kajaanin kirkossa kävi ammattimaisesti toiminut kerjäläisjoukko vaativat kolehtia ruokaa ja bensaa kajaanin seurakunta ei halua että vastaava tilanne yllättäisi ketään kerjäläiset osuivat kirkkoherran mielestä kirkkokansaa arkaan kohtaan kahdentoista kerjäläisen ammattimaisesti toiminut joukko hämmensi kirkkokansaa kajaanissa sunnuntaina eu kansalaisen passia vilautelleet kerjäläiset tulivat sisälle kirkkoon jumalanpalvelukseen ja vaativat muun muassa kolehdin ohjaamista itselleen kerjäläiset eivät tulleet kajaanin evankelisluterilaiseen kirkkoon summanmutikassa tuumaa kirkkoherra marko miettinen kirkossa kävi jo pari viikkoa aikaisemmin pariskunta joka halusi apua silloin heitä autettiin ja nyt kirkkoon tuli kerralla hyvin ammattimaisesti toiminut kahdentoista hengen kerjäläisjoukko

arvoisa herra puhemies metsätaipaleilla pysäytellään ohi kulkevia ajoneuvoja ja tällä tavalla aiheutetaan myös vaaratilanteita jokainen tiellä tai tiellä olevassa ajoneuvossa oleva henkilö on tien käyttäjä ja minun käsitykseni mukaan varomattomalla toiminnallaan voi syyllistyä jopa liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tällaiset äkkiä lähestulkoon pakolla tapahtuvat ajoneuvojen pysäyttämiset ovat omiaan vaarantamaan kaikkien tielläliikkujien turvallisuutta etelä euroopasta tulleiden kerjäläisten varjossa puuhastelee lähialueilla operoivia asuntomurtokoplia mutta myös kantasuomalaisia taparikollisia näin ollen kerjäämiseen ja irtolaisuuteen liittyy runsaasti piilorikollisuutta poliisia ja vakuutusyhtiöitä tarpeettomasti tarpeettomasti arvoisa herra puhemies

minä vastustan kerjäämistä mutta en vastusta keräämistä keräämisellä ja kerjäämisellä on vissi ero aivan oikein minä kannatan edustajan tekemää lakialoitetta ja toivon että tämä tulee saamaan

arvoisa herra puhemies

eivätkä meinanneet päästää minua jatkamaan matkaa tämä ei ollut suinkaan ensimmäinen kerta kun törmään tällaiseen ikävään tilanteeseen täällä pääkaupunkiseudulla no mietinpä tuossa tilanteessa jälleen kerran sitä että tämäkö on todella se ensivaikutelma jonka helsinki haluaa antaa itsestään kaupungin ulkopuolelta saapuville vieraille no tuskinpa tätä kukaan aidosti arvoisa puhemies erilaisten kyselytutkimusten mukaan selvä enemmistö suomalaisista kannattaa kerjäämisen kieltämistä lailla tämä kansan mielipide on pysynyt muuttumattomana vuodesta toiseen siksi pidänkin todella erikoisena sitä että tästä kerjäämisongelmasta joudutaan keskustelemaan täällä eduskunnassa vaalikausi toisensa perään vaikka myös poliittisten päättäjien keskuudessa käsitykseni mukaan vallitsee muutamia soraääniä lukuun ottamatta vahva yksimielisyys siitä että ongelma on saatava ratkaistuksi on selvää ja täysin että kerjäämisen aiheuttamat ongelmat ja lieveilmiöt sekä päättäjien vitkuttelu asian ratkaisemisessa saavat monet kansalaiset turhautuneiksi ja vihaisiksi sisäministeriö asetti jo vuonna kaksituhattakymmenen työryhmän selvittämään kerjäämisen kieltämistä työryhmän tehtävänä oli tuolloin selvittää mahdolliset järjestyslakia koskevat lainsäädännölliset muutostarpeet työryhmä jätti myöhemmin samana vuonna loppuraportin ja sen yhteydessä se esitti toimenpidekokonaisuutta joka sisälsi muun muassa seuraavat konkreettiset esitykset kerjääminen julkisella paikalla itseään elättääkseen tulee kieltää järjestyslailla rikoslain lukuun tulee lisätä erityinen sääntely jolla kiellettäisiin kerjäämisen organisointi järjestyslakiin tulee myös sisällyttää luvattoman leiriytymisen kielto arvoisa puhemies kysynpähän vain miksi nämä erinomaiset esitykset haluttiin haudata kansioihin eikä niitä koskaan hallitusten toimesta ryhdytty ajamaan eteenpäin jokainen meistä kuitenkin ymmärtää mistä tässä kerjäämisilmiössä todellisuudessa on kyse ulkomailta suomeen saapuneiden kerjäläisten harjoittama kerjääminen on rikollisjärjestöjen organisoimaa toimintaa rikollisjärjestöt lainaavat esimerkiksi bulgarian ja romanian romaneille korkeakorkoista matkarahaa mikä pakottaa heidät muun muassa katusoittajiksi kerjäläisiksi taskuvarkaiksi ja prostituoiduiksi

edustaja lehdon aiemmin esittelemän lakialoitteen jälleen kerran muun muassa siinä toivossa että hallitus viimein ryhtyisi asian tiimoilta konkreettisiin toimenpiteisiin toivon hartaasti että tällä kertaa tätä ongelmaa ei lähdetä hautaamaan paperipinojen alle

sen lisäksi meillä on hyvä sosiaaliturva jonka johdosta kellään siihen oikeutetulla ei voi olla tarvetta kerjätä henkensä pitimiksi häiritsevyytensä häiritsevyytensä ohella tämän kerjäämisilmiön mukana tulevat jo aiemmin mainitut monet lieveilmiöt rikollisuuksineen ja muine asioineen ja erityisen käsittämätöntä on muiden eu maiden kansalaisten kerjääminen suomessa se on taas eräs merkki eun epäonnistumisesta että sinne otettu mukaan maita jotka eivät pysty hoitamaan itse ihmisoikeustilannettaan ja sosiaaliturvaansa sellaiseen kuntoon ettei niiden kansalaisten tarvitse vaeltaa ympäri eurooppaa kerjäämässä sitä ihmettelen miten tämän yksinkertaisen asian kuntoonsaaminen tässä eduskunnassa on niin vaikeaa ettei tätä useassakaan kaudessa kaudessa pystytä hoitamaan järjestykseen se on kyseenalaista talon arvovallan kannalta niinpä kannatan lakialoitetta ja odotan sen etenevän etenevän valmistelussa viranomaiset tarvitsevat meiltä keinoja puuttua järjestyshäiriöihin meidän tehtävämme on heidän työnsä helpottaminen ei sen vaikeuttaminen

puhemies euroopan unioniin hyväksyttiin kaksituhattaneljä alkaen kymmenen jäsenmaata mukana olivat romania ja bulgaria silloin kun näiden maiden liittymissopimuksia käsiteltiin suuressa valiokunnassa ja sen sen työvaliokunnassa olin siellä jäsenenä edustaja soini oli myös muistan kun siellä pyysin että kutsutaan kuultavaksi entinen ahvenanmaan kansanedustaja gunnar jansson hän oli silloin euroopan neuvoston ihmisoikeustarkkailija ja hän tuli kertomaan mikä on tilanne tilanne bulgariassa ja romaniassa romaniväestön osalta se oli järkyttävää kuultavaa ja silloin me asetuimme sille kannalle että sellaisia maita jotka

kohtelevat vähemmistöjään sillä tavalla kuin niissä maissa kohdellaan ei missään tapauksessa voida eikä pidä ottaa euroopan unioniin no näin kuitenkin tapahtui että että nämä maat otettiin mukaan eu vain kauniisti halusi laajentua nopeasti mutta täysin ohitti ihmisoikeuskysymykset näin sitten saatiin tämä ongelma käsiin silloin emme ehkä osanneet arvioida että että kun vapaa liikkuvuus toteutuu ne köyhät lähtevät sieltä kerjäämään tänne mutta näin kuitenkin sitten tapahtui ja on tänä päivänä äärettömän suuri häpeä euroopan unionille että sen alueella

arvoisa puhemies tällä lakialoitteella kun toivon mukaan se tulee hyväksytyksi voidaan lähettää selkeä viesti sekä euroopan unionille että näille maille jotka kohtelevat tätä väestöryhmää väestöryhmää niin huonosti kuin yhä tänä päivänä tapahtuu se on niin kuin sanoin häpeä euroopan unionille joka puhuu ihmisoikeuksista tasa arvosta ja muista kauniista asioista nämä eivät toteudu tämä viesti on on tärkeä

tietysti täällä jo muutoin esillä olleet asiat esimerkiksi se että tämän kerjäläistoiminnan taustalla on rikollisuus rikollisuus suuri rikollisuus kansainvälinen rikollisuus ja järjestöt ja on oletettavaa että tätä kautta menee varoja huumekauppaan aseisiin ehkä terrorismiin ja ihmiskauppaan kaikkeen siihen mitä euroopan unionin pitäisi periaatteittensa mukaisesti vastustaa siksi on tärkeää että todellakin suomesta menee viesti että emme voi tällaista hyväksyä tärkeää on se että tämän romaniväestön asemaa siellä parannetaan ja euroopan unionin tulisikin kohdentaa apurahoja tai avustuksia siihen toimintaan jolla voidaan näin tehdä palaan vielä tuohon ihmisoikeustarkkailija gunnar janssonin kertomukseen muistan sen hyvin kun hän hän kertoi että noissa maissa romaniväestöllä ei ole asuinpaikkaa katsotaan että kun heillä ei ole kiinteää asuinpaikkaa välttämättä niin he eivät ole ihmisiä he eivät saa sosiaaliturvatunnusta ja sitä kautta he ovat koko yhteiskunnan ulkopuolella ja euroopan unionin alueella saattaa edelleen olla satojatuhansia ehkä miljoonia ihmisiä jotka ovat näiden maiden kansalaisia mutta heitä ei ole tunnustettu ihmisoikeuksien ja ihmisarvon mukaisesti tällainen on tämä meidän euroopan unionimme vielä kaksituhattakuusitoista on syytä näitä asioita pitää esillä ja pyrkiä parantamaan tilannetta yksi tapa on se että että emme hyväksy tätä kerjäämistä tässä muodossa kuin se nyt on ja tämähän koskee kaikkea kerjäämistä

lehdon lakialoite kerjäämisen kieltämiseksi yleisellä paikalla on varsin kannatettava kerjääminen on aiheuttanut kasvavassa määrin häiriötä viime vuosina kuten tässä lakialoitteessakin todetaan kerjääminen on lisäksi keskittynyt pääosin isoimpiin kaupunkeihin ja niiden keskustoihin varsinkin helsinkiin mutta tältä valitettavalta ilmiöltä eivät ole säästyneet myöskään muut suomen paikkakunnat kerjäämiseen liittyy usein järjestäytynyttä rikollisuutta jopa prostituutiota mitä suomalaiset eivät tietenkään hyväksy ongelmahan juontaa juurensa kerjäläisten lähtömaista ja edustaja kankaanniemi pitikin äsken erinomaisen puheenvuoron näistä ongelmien taustoista valitettavasti tilanne näyttää olevan usein se että sinänsä hyvää tarkoittavat suomalaiset antavat toisinaan muutaman euron kerjäläisille joita kohtaan tuntevat aivan ymmärrettävästi toki säälin tunteita mutta kuitenkin tämä johtaa suuressa mittakaavassa tapahtuessaan yhä uusien kerjäläisten kerjäläisten saapumiseen maahamme onhan kerjäläistoiminnan ylläpitäminen erityisesti siitä hyötyvän taustaorganisaation etu kerjäämisen ollessa erityisen laajaa voi sitä vastoin esimerkiksi turismi kärsiä eikä kerjääminen tietenkään tee hyvää muillekaan elinkeinoille tämä on aivan valitettava tosiasia kerjäämiseen liittyvää lainsäädäntöä on jo tiukennettu muualla euroopassa ja niin tulee tapahtua suomessakin arvoisa puhemies tämä edustaja lehdon ynnä lakialoite on siis erittäin tähdellinen ja se tulee saada myös osaksi

arvoisa herra puhemies jos kerjäämisestä yleisellä paikalla langetettaisiin sakkorangaistus niin se voitaisiin kerätä myös romaniassa jos henkilö poistuisi maastamme sakkoa maksamatta niin häneltä voidaan siellä kotimaassakin periä sakko jälkikäteen suomi ja romania ovat allekirjoittaneet eun sakkopuitesopimuksen ja suomessa annettu taloudellinen seuraamus voidaan lähettää täytäntöönpantavaksi toiseen jäsenmaahan ja täytäntöönpanomaa saa pitää tämän tuoton sitten itsellään ja kun tiedetään että romaniassa on kerjääminen kiellettyä niin luulisin että romanian valtiokin mieluusti

itsellensä vastaan tämä varmasti vähentäisi romanialaisten kerjäämistä täällä suomessa kun he tietäisivät että kotimaassakin sitten olisi jälkiseuraamuksia

puhemies niin kuin tämän lakialoitteen perusteluissa todetaan sisäministeriön mukaan viime vuosina kerjääminen on saanut yhä aggressiivisempia piirteitä itse kukin meistä on saattanut erityisesti pääkaupunkiseudulla liikkuessaan tämän myös huomata lisäksi suurin osa rahoista menee järjestäytyneille rikollisjärjestöille eli esimerkiksi nuoremmat miehet käyttävät sitten näitä vanhempia naisia hyväkseen siltä osin että pistävät heidät täällä kerjäämään ja itse käyvät sitten keräämässä voitot tästäkin on näyttöä lisäksi poliisin mukaan vuosittain epäillään tuhansista rikoksista näitä henkilöitä kaikkein tärkein perustelu tässä nähdäkseni on se että näiden maiden velvollisuus on huolehtia omista kansalaisistaan erityisesti kun kyseessä ovat eun jäsenmaat lainaan tässä suhteessa ben zyskowiczia vuodelta kaksituhattakymmenen suomessa tapahtuvista taskuvarkauksista aivan ylivoimainen osuus on ulkomaalaisten tekemiä ja näin ollen joku voisi väittää että laki syrjii ulkomaalaisia koska niinhän tämän kerjäämisen kieltävän lain osalta usein esitetään että se syrjisi ulkomaalaisia mutta tämä logiikka näin ollen ontuu lisäksi lainaan ruotsin julkisen hallinnon vastaavaa ministeriä sosialidemokraatti ardalan shekarabia tavoitteena täytyy olla kerjäämisen eliminointi se ei ole ratkaisu köyhyyteen ratkaisu syrjintään ja syrjäytymiseen romaniassa ja bulgariassa ei ole eikä koskaan tule olemaan se että meillä on kerjäläisiä ruotsin kaduilla näin sosialidemokraattien ministeri ruotsissa elokuussa kaksituhattakuusitoista kyllä euroopassa alkaa olla hyvin vahva konsensus sille että tällainen kerjääminen pitää saada kiellettyä julkisilla paikoilla ja siksi kannatan tätä lakialoitetta ja toivon että hallituspuolueet suhtautuisivat siihen myönteisesti

arvoisa puhemies itse katselin tuota järjestyslakia ja tosiaan on jos löysin oikein tämän lakialoitteen tarkoittaman pykälän mahdollista puuttua vain tähän häiritsevään kerjäämiseen ja sehän tietysti edellyttäisi näyttöä ja pitäisi olla asianomaisia mukana ja asianomistajia mukana elikkä se menisi aika hankalaksi jos se itse toiminta on jo

on valitettavasti totta että myös ihmiskaupan viitteitä juuri tästä syystä mistä edustaja elokin puhui eli sinne toiset ihmiset laitetaan sitten tekemään se kerjäämistyö ja muut valitettavasti saavat sen rahan ja se se ei todellakaan ole semmoinen arvo jonka me hyväksyisimme täällä suomessa tässä edustaja kankaanniemi toi hyvin tätä eu tilannetta esille ja olen itsekin hyvin hämilläni siitä että ylipäätään meillä voi olla eussa maita joilta ei oikeastaan edellytetä juuri mitään ja me muut yritämme sitten olla tässä mukana kaikin tavoin ja meitä uhataan kaiken maailman seurantamenettelyillä romaniassa on ihmisoikeudet kuten myös mainitsen eläinrakkaana ihmisenä eläinten oikeudet aivan surkeassa jamassa ja en en voi ymmärtää että eu on täysin kyvytön puuttumaan siihen kaikkea muuta nyherrystä siellä kyllä aina saadaan aikaan satojen virkamiesten joukolla olen iloinen että allekirjoittajissa on perussuomalaisia ja keskustan ja kokoomuksen edustajia ja toivonkin siksi että tämä tosiaan menisi eteenpäin tässä oli useita esimerkkejä siitä kerjäämisestä tuossa joka aamu kun tulee junalla myydään en tiedä keitä he ovat jotka myyvät jotakin lehtiä en oikein tiedä onko se kerjäämistä vai myymistä vai mitä se enää on ja hyvä että edustaja hongisto toi esille tässähän ei haluta estää sitä jos rahankeräämisluvalla kerää rahaa eri tarkoituksiin

suomessa kerjäläisiä näkyy varsinkin kaupungeissa he tulevat pääosin romaniasta ja bulgariasta esiripun takana on rikollisuutta hyväksikäyttöä kurjuutta ja varsinkin romaniassa ja bulgariassakin vähemmistöjä ja myös eläimiä kohdellaan ala arvoisesti näitä ihmisiä haluaisi auttaa mutta se ei onnistu ropoja antamalla täällä suomessa vaan lähtömaan pitää ottaa vastuu ja kohdella kansalaisiaan ihmisarvoisesti jos kerjäläisten määrä lisääntyy entisestään se se tarkoittaa myös rikollisuuden lisääntymistä koska kerjäämisen ympärillä ja yhteydessä on enenevässä määrin väärinkäytöksiä monet kansalaisemme pelkäävät kerjäämiseen liittyvää rikollisuutta siksi kannatan jota edustaja lehto esitti

bulgaria ja romania saavat vuosittain eulta yli kaksi pilkku neljä miljardia euroa erilaisia alueellisia tukia mielestäni meillä on niin kauan kuin olemme eun jäseniä täysi oikeus edellyttää näiltä mailta panostuksia ihmisoikeuksien eteen eivät ne voi jättää vastuuta kansastaan muiden maiden harteille suomen on huolehdittava omien kansalaistensa arjen turvallisuudesta ja kerjäämisen kieltäminen julkisilla paikoilla on askel siihen suuntaan suurista kaupungeista kuulee uutisia ihmisille on väkisin tuputettu rihkamaa ja krääsää tai että vanhuksia on ryöstetty romanijoukkioiden toimesta syrjäseuduilla kerjäämisen verukkeella usein etsitään helppoja kohteita ryöstettäväksi lappu kaulassa ovelta ovelle kiertävät romanit eivät varmasti ole tulleet polkupyörällä esimerkiksi romaniasta kotikuntaani hollolaan vaan taustalla on suurempaa organisoitua toimintaa

arvoisa herra puhemies kiitän suuresti jokaista lakialoitteen allekirjoittajaa ja kiitän myös täällä salissa lakialoitteen puolestapuhujia sillä tänään olemme täällä salissa kuulleet monia hyviä puheenvuoroja siitä miksi lakia pitäisi saada vihdoin muutettua ja toivotaan että tällä vaalikaudella laki saadaan viimein voimaan

arvoisa herra puhemies

lisäksi lähiyhteisöä tukeva taho esimerkiksi jokin säätiö voisi joutua valtiontalouden tarkastusviraston tarkempaan syyniin jos tuki ylittää tuhatviisisataa arvoisa puhemies lakialoitteelle löytyy useita perusteluja joita me kansanedustajat täällä täysistuntosalissa olemme useaan kertaan toistaneet riippumattomat tahot ovat myös arvioineet nykytilaa esimerkiksi kunnallisalan kehittämissäätiö on arvioinut että vaalirahoittaja jää julkaisuvaatimusten ulkopuolelle säätiön mukaan esimerkiksi puolueiden kunnallisjärjestöt käyttävät vaaleihin miljoonia euroja jotka jäävät pääosin piiloon nämä epäkohdat tulee korjata nykyinen laki säätää vaalirahoitusvalvonnan ulkopuolelle ne tahot joiden kautta rahaa kulkee lähiyhteisöille tai puolueiden muille yhteisöille ja yhdistyksille jos myös rahan antajalta voisi pyynnöstä edellyttää selvityksen antamista voitaisiin rahan alkuperästä varmistua nykyistä tehokkaammin viime vuonna toteutettu puoluelain uudistus korjaa joitakin lain erityispiirteitä mutta rahan alkuperän selvittämiseen kierrättämiseen ei ole tällä hetkellä olemassa selkeää ratkaisua lisäksi ongelmana ovat edelleen niin sanotut lähiyhteisöt joita voidaan käyttää bulvaaneina vaalirahan kierrättämiseen lakimuutoksella vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä parannettaisiin siten että vaalikulujen pitäisi kulkea valtiontalouden tarkastusviraston valvonnassa olevien pankkitilien tai vaihdantapalveluiden kautta aloitteessa ehdotetut rajoitukset koskettaisivat myös puolueyhdistyksiä ja vaalikampanjaan osoitettua tukea ja rahoitusta voisi käyttää vain edellä mainittujen pankkitilien tai vaihdantapalveluiden kautta mahdolliset maksukortit ja sähköiset järjestelmät pitäisi liittää näihin ennakkoilmoituksen vapaaehtoisuus puolueille puolueyhdistykselle ja avustuspäätöksessä tarkoitetulle yhdistykselle ei palvele vaalirahoitusvalvonnalle ominaisia läpinäkyvyyden periaatteita ja siksi nykyisestä vapaaehtoisesta käytännöstä tehtäisiin velvoittava lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi puoluelain yhdeksännen a pykälän ensimmäinen momenttia yhdeksännen b pykälän neljäs momenttia ja lisäksi lakiin tulisi uusi kahdeksas d pykälä tämä uusi pykälä koskisi myös erilaisia vaihdantapalveluita joita on tullut elektronisen rahoituksen tällä lakimuutoksella erilaisia tilejä koskevat kommervenkit ja ketjutus merkittävästi vaikeutuisivat arvoisa puhemies on tärkeää saattaa lainsäädäntö sellaiseksi ettei vaalirahoittaja jää julkisuusvaatimusten ulkopuolelle siksi toivon että eduskunta suhtautuu lakialoitteeseeni myönteisesti toivon puoluelain ja vaalirahoituksen pelisäännöistä hyvää puoluerajat ylittävää toimenpiteisiin pyrkivää keskustelua
arvoisa puhemies lakimuutoksella vaalirahoitukseen haetaan lisää läpinäkyvyyttä läpinäkyvyyttä siis parannettaisiin vaalirahoituksessa ennakkoilmoituksen vapaaehtoisuus puolueelle puolueyhdistykselle ja avustuspäätöksessä tarkoitetulle yhdistykselle ei toimi näkyvyyttä lisäävänä vaan käytännön pitäisi olla velvoittava koska kannatan kaikinpuolista vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kannatan lämpimästi edustaja elon lakialoitetta

hänen toista vaalirahoitukseen liittyvää itse olen myös perustuslakivaliokunnan jäsen ja toivon siellä ja muualla tästä hyvää keskustelua tästä on aika käydä laajamittaisempaa keskustelua juuri siitä siitä syystä että nämä nämä rahoitukset ovat aika paljon ryöpsähtäneet käsistä on vähän epäselvää mikä on vaalirahoitusta julkisuudessa on ollut monenkinlaisia asioita ja kansalaisten tulee saada tietää näistä laajemmin itse itse vielä toivoisin että otettaisiin puheeksi ja ehkä me voimme ottaa edustaja elon kanssa perustuslakivaliokunnassa puheeksi johtuen myös tuosta seuraavasta lakialoitteesta että olisiko hyvä nyt myös miettiä sitä ehdokkaan itsensä tekemän ennakkoilmoituksen pakollisuutta nyt kun sitä vaalirahoitusilmoitusta ei tarvitse tehdä kuin silloin kun on on tullut valituksi niin sitten ne vanhat jäävät ilmoittamatta

antti rinteen perheen hänen puolisonsahan sai ainakin lehtitietojen mukaan noin euroa vaalitukea eri ammattiyhdistyksiltä ja muistaakseni antti rinne noin parikymmentä tuhatta no nyt hänen puolisonsa ei ole tehnyt tätä ennakkoilmoitusta en en ainakaan löytänyt sitä ja kun hän ei ole tullut valituksi eduskuntavaaleissa niin tämä jää unholaan että olisi hyvä semmoinen kronologinen lista josta voisi katsoa mistä kaikkialta eri eri vaaleissa henkilö on saanut tukea monia se kiinnostaisi tietysti se voi vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen mutta läpinäkyvyyden nimissä en tiedä miksi sitä ennakkoilmoitusta kaikki eivät tee että se on vielä semmoinen asia mistä voisimme vaikka edustaja simon elon kanssa perustuslakivaliokunnassa keskustella tämän

lisään vielä alustukseeni sen että turun sanomissa kahdeskymmenesyhdeksäs tammikuuta olleessa jutussa valtiontalouden tarkastusvirasto myös itse myöntää että vaalirahaa voi yhä jäädä pimentoon ja että heille virastona tarkastusvaltuuksien lisääminen sopisi samassa jutussa tutkija jaakko eskola sanoo että valvontaa voisi yhä parantaa jos poliittista tahtoa löytyisi sitä käytännössä täällä tietysti lakialoitteella myös haen hän myös huomauttaa että lisäresursseja sinänsä tämän valvonnan parantaminen ei välttämättä vaatisi eli lähinnä kyse on toimintatavoista käytännöistä lainsäädännöstä ei niinkään siitä että tarvittaisiin lisää henkilöitä tätä valvontaa tekemään eli jos kritiikki jota voisin epäillä on se että onko tämmöiseen varaa tai maksaako se paljon niin ainakin tosiaan tutkija jaakko eskolan mukaan ei tulisi lisäresurssien tarvetta ja valtiontalouden tarkastusvirasto on valmis tällaisten

puhemies nyt katson tätä edustaja elon seuraavaa lakialoitetta ja siinähän hän näyttääkin vaativan tätä ennakkoilmoituksen pakollisuutta loistavaa loistavaa sitten me pääsemme tätä käsittelemään perustuslakivaliokunnassa ja ilmoitan jo etukäteen että kannatan sitäkin

arvoisa herra puhemies tämä toinen laki aloite koskettaa

annetun lain muuttamiseen lakialoitteen on on allekirjoittanut kolmekymmentäneljä kansanedustajaa kuudesta eri eduskuntaryhmästä lakialoitteen perusteella kaikkiin yleisiin vaaleihin asetettaisiin niin sanottu kampanjakatto tämä tarkoittaa ettei menestystä voisi ostaa ostaa vaan rahankäytöllä olisi olemassa selkeät rajat ennakkoilmoituksesta tulisi pakollinen myös ehdokkaalle itselleen molempien lakialoitteiden yhteisenä aikomuksena olisi saattaa tällainen velvollisuus voimaan läpi koko puoluekentän hallituksen aiemman esityksen mukaiset päivitykset ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin olivat perusteltuja muutoksia puoluetuen eli puoluelain nojalla maksettavan valtionavustuksen käytön valvontaa siirrettiin valtiontalouden tarkastusvirastolle mikä oli selkeä parannus ja resurssien uudelleenkohdentaminen mutta vaalirahoituksen läpinäkyvyyden lisäksi tarvitaan ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin parannuksia jotta yksittäisen ehdokkaan tai yksittäistä ehdokasta tukevien tahojen resurssien joustava käyttö ei hämärtäisi kansalaisten silmissä demokratian perusperiaatteita ja vaikuttaisi liikaa vaalien tuloksiin arvoisa puhemies poliittisen sanoman pitäisi aina olla taloudellisten resurssien ja muiden käytettävissä olevien varojen painoarvoa suurempi tällä hetkellä esimerkiksi vaalirahoituksen ennakkoilmoitus on vapaaehtoinen eikä vaalirahoituksen kampanjakattoa ole asetettu muilta osin kuin yksittäisten tukijoiden kohdalla yksittäisiä tukijoita voi kuitenkin olla niin paljon että vaalikampanjan kokonaiskulut voivat kasvaa jopa yli sadantuhannen euron tällaiset summat ovat omiaan hämärtämään kansalaisten käsitystä demokratiasta jotta kaikilla olisi tasaveroiset mahdollisuudet menestyä vaaleissa on tämä kilpavarustelu saatava jollakin tavalla pysäytettyä ja olenkin iloinen siitä että tosiaan kuudesta eri eduskuntaryhmästä tukea tälle aloitteelle sinänsä tuntuu siltä että yhtenäinen näkemys on että asialle on jotain tehtävä mutta niin kuin niin monessa kysymyksessä nyt olisi vain aika sitten tehdä jotain tämä lakialoite ja sen tekeminen tuli itselleni mieleen kun kävin keväällä yhdysvalloissa missä nyt tietysti on presidentinvaaliaika menossa ja siellä kysyin paikalliselta kongressiedustajalta eli paikalliselta kansanedustajalta että kuinkas paljon teillä tarvitaan siihen että pääsee yhdysvaltain kongressiin hän hymyili ja vastasi että miljoona dollaria pitää olla taskussa muuten ei kannata edes lähteä siinä kalpeni arvoisa puhemies oma kolmekymmentäseitsemäntuhatta euroani uudenmaan vaalipiirissä joka sekin suomen mittakaavassa oli itse asiassa hieman keskimääräistä korkeampi eli en ole synnitön siinä suhteessa ettenkö itsekin olisi käyttänyt rahaa mutta yritän päästä synneistä eroon sillä että tekisimme yhdessä lain jotta paljon rahaa ei tarvitsisi käyttää siksi lakialoitteessa ehdotetaan että vaalikampanjoiden kokonaisrahoitukselle asetetaan selkeä ja perusteltu yläraja eli niin kutsuttu kampanjakatto lakiehdotuksessa vaalirahoituksen yläraja olisi kuntavaaleissa seitsemäntuhattaviisisataa euroa maakuntavaaleissa viisitoistatuhatta euroa eduskuntavaaleissa kolmekymmentätuhatta euroa ja europarlamenttivaaleissa kuusikymmentätuhatta euroa voitte huomata näissä summissa tietyn logiikan miten ne menevät

voi koska silloin kaikki ovat samalla viivalla ei siinä tule eroa silloin ehdokkaan kohdalla sen vaalipiirin sisällä toinen kritiikki on se että eikö rahalla silloin tuntematon ehdokas voi tavallaan ostaa tunnettavuutta ja sillä tavalla tehdä pelistä reilumman verrattuna siihen henkilöön joka on tavallaan valmiiksi tunnettu arvoisa puhemies uskallan väittää että nykytilanne hyödyttää jo valmiiksi varakkaita valmiiksi kuuluisia ja istuvia kansanedustajia eli niitä joilla jo valmiiksi on nimeä joilla on valmiiksi rahaa en itse usko että on kovin montaa sellaista tapausta joilla ei olisi ollut nimeä mutta rahaa löytyi ja rahalla sitten pystyi tasoittamaan tilannetta tähän en itse usko tämän kritiikin muun muassa edustaja ben zyskowicz esitti kun tästä vaalirahoituksesta keskusteltiin aiemmin arvoisa puhemies lopuksi totean että kamppailu vallasta kirjan kirjoittaneet tutkijat erkka railo mari k niemi sini ruohonen ja ville pitkänen kirjassaan kannattavat euromääräistä ehdokaskohtaista kampanjakattoa tälle kampanjakatolle nähdäkseni löytyy sekä eduskunnasta että tutkijoiden keskuudesta ja varsinkin kansan keskuudesta hyvin vahva tuki niin kuin niin monessa asiassa suomessa tänä päivänä tarvittaisiin vain se viimeinen silaus eli yhteinen

mielestäni vaalien rahoittaminen on karannut käsistä edustaja elo esitti tässä kampanjakatot mitkä on mainittu hänen lakialoitteessaan ne tuntuvat todella hyviltä tähän menivät nämä kuntavaalit maakuntavaalit eduskuntavaalit eu vaalit ja nämä rajat näyttävät ja tuntuvat todella oikeilta mielestäni täysin ilmaista vaalitukea ei olekaan ehkä korkeintaan lähisukulaiselta tai omalta perheeltä jos on hyvät välit kun yritykset ja yhdistykset tukevat taloudellisesti vaaleissa on vaikea uskoa että se ilman vastapalvelun odotusta niin kuin edustaja elo tässä sanoi poliittisen sanoman pitäisi olla tärkeämpi kuin raha kaiken edellä mainitun

puhemies aloite on ihan paikallaan nuo euromääräiset summat ovat tietysti vaikka edustaja elo sanoo että on hyvä että ne ovat kaikkialla samat kyllä varsin suuria ainakin esimerkiksi meillä keski suomessa no itsestä ei ei voi nyt paljon puhua kun on pitkä ura takana mutta viimeksi käytin kahdeksantuhatta euroa ja oikeastaan käytin aivan liikaa melkein sen kahdeksantuhatta euroa liikaa lähtökohdat ovat hyvin erilaiset eri pienessä vaalipiirissä kynnys päästä esimerkiksi kymmenen joukkoon on korkea mutta mutta siellä on hyvä kun on on yksi maakuntalehti jossa sopivasti kun mainostaa niin sillä pääsee eikä tarvitse polttaa kuuttakymmentätuhatta edes tuntemattomamman arvoisa puhemies tietysti lähtökohdan olisi oltava se että ehdokkaan tiedot taidot ja koeteltu kansalaiskunto olisivat se peruslähtökohta ja sitten hänen arvonsa aatteensa ja ohjelmansa olisivat ne jotka ratkaisisivat eikä rahamäärä joka on käytettävissä ratkaisisi niin kuin nyt valitettavasti aika pitkälti on siksi tämmöinen raja voisi olla ihan paikallaan ja olen allekirjoittanut tämän aloitteen yksi asia minkä haluan nostaa esille on se että ymmärtääkseni ei tässä ehdokkaan vaalirahoituslaissa eikä aloitteessakaan nyt ole esitetty rangaistusta jos antaa väärät tiedot tai jättää tiedot antamatta silloin jos olisi kohtuulliset tai vaikka vähän suuretkin rangaistus uhat päällä varmaan rehellisyys tulisi mukaan ja paremmin muistamme ne kuuluisat sanat eräältä edustajalta joka sanoi että nimenomaan tässä järjestelmässä kun ei ole rangaistuksia niin ei tätä lakia tarvitse noudattaa nyt jos mentäisiin näihin tiukkoihin rajoihin niin kyllä silloin myös tarvitsisi olla seuraamukset niitten rikkomisesta

arvoisa herra puhemies on varmaan ihan totta niin kuin edustaja elo tässä esittää että jonkinlaiset katot olisi hyvä hyvä olla ja sekin on totta mitä edustaja kankaanniemi tuossa puhui maakunnissa erilaisia keskenään jos ajattelen tätä uuttamaata niin meillä on kymmeniä lehtiä ja kun siellä konserni omistajana niin siellä hintakilpailua ole niin että se on se hinta mikä on ja sillä mennään täällä on paljon ehdokkaita ja pakko pakko tietysti vähän mainostaa varsinkin jos tuntemattomuudesta tänne haluaa päästä on aina toivottavaa että saadaan tänne myös uusia henkilöitä että että saadaan vähän vähän uusiakin ajatuksia tänne ja että ihmisillä on tänne aidosti mahdollisuus pyrkiä on kuitenkin juuri niinkin että välillä julkisuudessa on siitä tällaiset ihmiset ovat ottaneet kauheasti velkaa ja siinä vähän niin kuin lähtee mopo käsistä ettei osaa itsellensä asettaa rajoja ymmärrän tietysti että se halu päästä on kova ja tämä voisi estää sen niin ettei nyt kukaan ainakaan sitten lähtisi tällaiseen järkyttävään kilpavarusteluun ei nyt tämän takia velkaantua kannata itse laitoin kaksikymmentäkaksituhatta ja yritin sitten lohduttaa itseäni sillä että ostin kaikki kotimaisilta yrittäjiltä kaikki kaikki painotuotteet ja blanketit olisin varmaan saanut niitä muualta halvemmalla mutta minulla oli siitä hyvä mieli että sain tukea kotimaista yrittäjää minulla vaalirahoitus oli sen mukainen että oli omat säästöt ja sitten veljeni yritys ja vanhempani antoivat rahoja kyllä se niin on että kenen leipää syöt sen lauluja laulat tuossa edellisessä puheenvuorossa puhuin siitä kuinka tärkeänä pidän myöskin sitä ilmoitusta ja erityisesti myös sitä ennakkoilmoitusta ja sen pakollisuutta koska jos et pääse niin se jää sitten ikuisiksi

perheen ne ovat mittavia vaalitukia kymmeniätuhansia samalle perheelle hyvin kirjoissa ja kansissa

arvoisa puhemies tiedetään että moni hyvä ehdokas jättää lähtemättä vaaleihin kun ei ole rahaa käytettävänä on se perhe elätettävänä eikä halua riskeerata oman perheen taloutta niin sitten jätetään lähtemättä esimerkiksi eduskuntavaaleihin itse käytin noin yksitoistatuhatta euroa ja minusta se oli aika paljon aika iso riski oli laittaa niinkin paljon rahaa likoon mutta sitä joutui tekemään pienellä budjetilla miettimään mihin sen rahan oikeasti käyttää ja sitten mitä enemmän rahaa on mainostamiseen niin sitä vähemmän se ehdokas sitten jalkautuu sinne kansan pariin oltava siellä kansan parissa eikä pidä rahalla päästä tästä tässä on kyse todella hyvä lakialoite edustaja elolta

arvoisa puhemies kiitän puheenvuoroista ja korostan vielä tässä lopuksi että sinänsähän se että saa rahallista tukea kampanjaansa niin ei vielä mitään epärehellistä saati sitten rikollista ole se on myös osa normaalia länsimaista demokratiaa tukea haluamiaan aatteita ehdokkaita ja näin edespäin kyse on totta kai siitä minkälaiset pelisäännöt ovat ja kuinka avointa ja läpinäkyvää siitä saadaan ja valitettavasti tällä hetkellä vaikka parannusta on paljon niin sanotun vaalirahakohun jälkeen tapahtunut lainsäädännössä ja käytännöissä riittävän avointa ei lainsäädäntö tältä osin vielä ole lisäksi korostan sitä mitä on lauri tarasti sanonut sinänsähän lainsäädännöstä koskaan ei saa täysin aukotonta aina jää varaa sille että ihminen voi olla epärehellinen ja toimia väärin vaikka laki olisi kuinka hyvä ja käytännöt kuinka hyviä mutta silti uskon että

jotta ihmiset näkevät ennen vaalipäivää ennen kuin sen äänensä antaa minkälaista tukea tämä ehdokas on saanut mistä on rahaa saanut koska sekin väistämättä vaikuttaa totta kai tai ainakin kertoo ehdokkaan näkemyksistä eri asioissa parantaisivat oleellisella tavalla nykyisestä tilanteesta

arvoisa puhemies tässä tekemässäni lakialoitteessa esitetään muutettavaksi lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta julkisuuslain soveltamisalaa laajennettaisiin niin että oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjoista koskisi myös laissa tarkoitettuja viranomaisen omistamia yhtiöitä ja muita yhteisöjä viranomaisen omistamalla yhteisöllä tarkoitan lakialoitteessani sellaista yksityisoikeudellista oikeushenkilöä jossa viranomainen käyttää määräysvaltaa siten kuin kirjanpitolaissa konserniyhtiöstä säädetään käytännössä kyse olisi siis ennen kaikkea kuntien ja valtion yksin tai enemmistöomistajana omistamista yhtiöistä tarve tälle lakialoitteelle ja siinä esitetyille muutoksille on suuri erityisesti kunnallisia toimintoja on viime vuosina yhtiöitetty huomattavasti lähes kaikissa suomen kunnissa taustalla tässä kehityksessä on osin aikaisempi kuntalain muutos joka velvoittaa kuntia yhtiöittämään kilpailluilla markkinoilla toimivat toimintonsa on käynyt ilmi että kunnissa on tarkoituksella tai tarkoittamatta kierretty julkisuuslain tarkoitusta kun kunta operoi esimerkiksi liikelaitoksena siihen sovelletaan julkisuuslakia mutta jos sama toiminta siirretään yhtiöön tai säätiöön se olekaan julkisuuslain piirissä nykyinen kehitys kaventaa demokratiaa avoimuutta ja aitoa vastuunalaisuutta lakialoitteellani pyritään takaamaan yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan arvoisa puhemies edellä kuvasin lakialoitteeni taustaa ja pääasiallista sisältöä käyn seuraavaksi läpi yksityiskohtaisemmin sitä mitä lakialoitteessani esitetään aloitteessa esitetään toteutettavaksi mallia jossa julkisuus toteutettaisiin yhtiön omistavan ja siinä valtaa käyttävän viranomaisen kautta viranomaisen tehtävä olisi hankkia pyydetyt asiakirjat yhtiöstä omistaja aseman perusteella asiakirjoja voisi pyytää myös suoraan yhtiöstä mutta mikäli yhtiö katsoisi että asiakirjat eivät ole julkisia vaan niihin soveltuu julkisuuslain mukainen salausperuste sen olisi siirrettävä asia viranomaisen päätettäväksi näin siis julkisuusharkinnan tekisi aina viranomainen

tekisi julkisuusharkinnan tämä malli voisi olla joissain tilanteissa yksinkertaisempi ja muistuttaa sitä mikä ruotsissa on tällä hetkellä käytössä julkisuuslaissa siinä kuitenkin jäisi epäselväksi päätöksentekijän vastuu kun päätöksentekijä ei toimi viranomaisasemassa yksityisen yhtiön edustajalla ei ole sanktioitua velvollisuutta noudattaa lakia toisin kuin virkamiehellä joka voi lakia tarkoituksella tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoessaan syyllistyä virkarikokseen julkisuuslain piiristä esitetään aloitteesta kuitenkin suljettavaksi pörssiyhtiöt tämä tarkoittaa käytännössä valtion omistamia fortumia nestettä ja finnairia pörssiyhtiössä hyvin tarkat säännöt siitä mitä tietoja yhtiö voi antaa ulos muun muassa mikä tahansa tieto joka vaikuttaa osakekurssiin pitää julkistaa yleisesti jos se luovutetaan jollekin ulkopuoliselle näin julkisuuslain soveltaminen näihin yhtiöihin voisi käytännössä aiheuttaa ylitsepääsemättömiä ongelmia arvoisa puhemies moni kansanedustajista on saanut allekirjoitettavaksi myös toisen tätä samaa aihetta käsittelevän lakialoitteen sen on vireille laittanut edustaja kärnä mitä eroa minun ja edustaja kärnän tekemillä aloitteilla on edustaja kärnän tavoite on tietenkin erittäin kiitettävä lakiteknisesti se on toteutettu muutoksilla osakeyhtiölakiin jossa viitattaisiin että julkisomisteisiin osakeyhtiöihin sovellettaisiin julkisuuslakia erona soveltamisalassa olisi että edustaja kärnän aloitteen mukaan sitä sovellettaisiin myös pörssiyhtiöihin mutta ei puolestaan säätiöihin edustaja kärnän aloitteessa siis julkisuus toteutuisi suoraan yhtiöiden kautta asiakirjapyyntö kohdistettaisiin suoraan yhtiölle ja yhtiö tekisi julkisuusharkinnan tällöin jää auki onko yhtiölle tai sen edustajalle seuraamuksia esimerkiksi lain tarkoituksellisesta rikkomisesta myöskin päätös ja valitusmenettely vaatisi tarkempaa sääntelyä viranomaispäätöksistä säädetään hallintolainkäyttölaissa joka ei koske yksityisoikeudellisia yrityksiä pitäisi siis säätää menettelystä jolla tällainen yritys laatii valituskelpoisen viranomaispäätökseen rinnastuvan päätöksen asiakirjajulkisuutta koskevasta päätöksestä valitetaan hallinto valitetaan hallinto oikeuteen vaatisi luultavasti myös lisälainsäädäntöä mikäli hallinto oikeuteen aletaan valittaa yksityisten yhtiöiden tekemistä päätöksistä on ongelmallista että muutos tehtäisiin osakeyhtiölakiin tällöin julkisuuslaista ei kävisi ilmi sen todellinen soveltamisala vaan sen soveltamisalasäännös olisi ristiriidassa osakeyhtiölain lisäyksen kanssa onnistuneempi ratkaisu arvoisa puhemies siis edustaja kärnän mallinkin osalta olisi lisätä muutos julkisuuslakiin ei osakeyhtiölakiin kokonaisuudessaan edustaja kärnän aloite vaatisi siis lisää lakitekstiä ja muutoksia ainakin myös julkisuuslakiin oli miten oli haluan kiittää edustaja kärnää aloitteellisuudesta ja ahkeruudesta mitä tahansa reittiä pitkin päästään tavoiteltuun lopputulokseen niin sitä parempi lakialoitteiden saama allekirjoitusten määrä osoittaa että eduskunnalla on tahto lisätä avoimuutta ja demokraattista valvontaa julkisen vallan toimintaan riippumatta siitä muodosta ja juridisesta rakenteesta jolla yhteisiä varojamme käytetään

arvoisa puhemies kiitos edustaja harakalle ajankohtaisesta ja hyvästä aloitteesta haluaisin todeta

tälle kaikelle sen pohjan joka lähtee suomen perustuslaista ja sen kahdennestatoista pykälästä joka sanoo viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu sama kohta myös jatkuu jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta näin siis perustuslaki mutta miten sitten käytännössä elämä suomessa on kuten edustaja harakka kuvasi meillä on ongelmia käytännössä mielestäni yksi on asenne toinen on koulutus eli onko meillä aidosti osaamista ja kolmas on ehkä myös edustaja harakan mainitsema sanktiomenettelyn puute eli kysymys on pitkälle hyvin samantyyppinen mielestäni kuin esimerkiksi hankintalain tapauksessa joka on sinänsä jo hyvä olemassa eli onko meidän yhteisöillä aidosti tietoa siitä miten julkisuuslakiin pitää suhtautua osaammeko vastata tai osaammeko olla vastaamatta tai hankkia tietoa toinen asia kokonaan tietysti on mitä sanoo liikesalaisuus haluaisin tässä todeta talousvaliokunnan jäsenenä että tämäkään lakiesitys ei lähde siitä että liikesalaisuutta pitäisi loukata että tämä myös näin selkeyden vuoksi todettakoon

arvoisa puhemies vallankäytön läpinäkyvyyden ongelmat ovat olleet viime aikoina esillä muun muassa länsimetroa ja espoon uutta sairaalaa koskien esimerkiksi yle pyysi länsimetron pöytäkirjoja luettavakseen mutta ei suostuttu vaikka yhtiö on veronmaksajien omistama länsimetron hallituksen jäsen vihreiden kansanedustaja jyrki kasvi perusteli päätöstä sillä että näitä asiakirjoja ei ollut alun perin kirjoitettu sillä periaatteella että ne julkistettaisiin tämä kertoo myös tietysti siitä että käytännössä toimintatavoissa on myös suurta ongelmaa muutettiin lakia tai ei niin voikin katsoa että että osakeyhtiölaki ei sinänsä estä sitä että omistaja voisi jo nyt ajaa parempia ja avoimempia julkistamiskäytäntöjä eli käytäntöjä sinänsä voitaisiin jo muuttaa mutta olen siitä edustaja harakan kanssa ja sinänsä edustaja kärnänkin aloitteen kanssa jonka olen itse asiassa allekirjoittanut samaa mieltä että että lakiakin olisi tältä osin syytä täsmentää joka tapauksessa voitaisiin lähteä jo siitäkin että nykyiselläänkin voitaisiin antaa signaali näille yrityksille että heidän omankin etunsa kannalta olisi hyvä että he muuttaisivat käytäntöä avoimempaan suuntaan uskallan espoolaisena kaupunginvaltuutettuna ja veronmaksajana sanoa että länsimetro oyn toiminta tässä suhteessa ei kyllä ollut länsimetro oyn eikä myöskään kaupungin ja sen veronmaksajien intressien mukaista

puhemies tämä on hyvin ajankohtainen asia ja uskon tai oikeastaan taidan tietääkin että hallituksen piirissä asiaa valmistellaan ainakin siitä on käyty keskustelua tämän maakunta sote uudistuksen myötä jos ja kun siinä yhtiöittämisiä tulee lisää niin joudutaan pohtimaan näitä kysymyksiä on tietysti hyvä ja tärkeää että hallitus tekee tällaisen esityksen sitä odotan ja edellytän tässä yhteydessä ja se silloin koskisi myös jo olemassa olevia kaikkia julkisesti omistettuja yhtiöitä niitähän nyt on jo varsin paljon ja esimerkiksi eu on edellyttänyt tiettyjen toimintojen yhtiöittämistä näin on tapahtunut monissa kunnissa muun muassa ja valtiolla niitä on myös ollut kautta aikain kun muistelee jälleen vanhoja niin vuonna käsiteltiin valmisteltiin tätä julkisuuslakia siihen asti meillä oli voimassa laki asiakirjojen salassapidosta ja sitten mullistettiin tilanne ja lipposen ykköshallitus teki esityksen julkisuuslainsäädännöstä olin hallintovaliokunnassa ja se käsiteltiin siellä ja ja se oli vaikea iso ja monelta osin hankala esitys mutta loppumetreillä vaalikauden lopussa veimme sen kuitenkin läpi nyt täytyy todeta että vaikka sitä on jonkin verran muutettu vuosien mittaan niin se on kuitenkin valtaosin toiminut erittäin hyvin on vain tullut kehityksen myötä joitakin tarpeita muuttaa mutta nyt tilanne on se että että näitä yhtiöitä on tullut niin paljon että tarvetta muutoksiin on toinen vaihtoehto todella on se edustaja kärnän lakialoite näitä pitäisi rinnan nyt miettiä toinen aloite taitaa mennä talousvaliokuntaan ja toinen hallintovaliokuntaan nyt olisi syytä miettiä miten edetään mutta toivottavasti hallitus tekee esityksen joka menee sitten

arvoisa puhemies uudenmaan kansanedustajana ja espoolaisten tukemana voin todeta että juuri edustaja elon mainitsemista syistä lain tarkentaminen olisi tässä hyvin tärkeää osakeyhtiölain rajanveto on osoittautunut tässä länsimetron tapauksessa vaikeaksi kun tulkitaan ahtaasti osakeyhtiölain tarkoittamia huolellisuusvelvoitteita sekä omistajien tasaveroista kohtelua samalla kun kuntapäättäjistä tulee osakeyhtiöiden hallitusten jäseniä käy toisinaan sillä tavalla että osakeyhtiölain tarkoittama vastuu ei ole aivan kristallinkirkas tätä tietenkin toivon myöskin tämän lakialoitteen